päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

varsinaisia ryhmäkysymyksiä edustajat voivat siis esittää kysymyksiä parhaaksi katsomistaan aiheista jollekin paikalla olevista vastuuministereistä ja ministerit ovatkin jo siirtyneet ministeriaitioon

joten pyydän nyt kaikkia niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen

ensimmäinen kysymys edustaja skinnari
arvoisa puhemies suomi on täyttänyt sata vuotta ja meillä on sadan vuoden ajan tehty työtä suomen suomi brändin tunnettuuden kasvattamiseksi ja lisäämiseksi sellaiset nimet kuin fazer paulig ja hartwall ovat tehneet hienoa työtä nokia teki aikanaan hienoa työtä matkapuhelimissa samoin finnair eli meillä on kansainvälisesti tunnettuja brändejä mutta olemme takamatkalla esimerkiksi ruotsiin verrattuna kysymys on samalla vientituloista ja koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta kuluttajabrändit luovat samalla maakuvaa joka puolelle

hallitus kiinnittänyt huomiota uuden business finlandin valmistelun yhteydessä suomalaisten brändien rakentamiseen ja kehittämiseen voisimmeko tehdä tätä työtä yhdessä hallituksen ja opposition välillä jotta seuraavan sadan vuoden päästä olisimme tässäkin asiassa ruotsia

arvoisa rouva puhemies edustaja skinnari ottaa esille erittäin tärkeän asian maabrändin ja tietysti myös tuotteiden mukana ensinnäkin täytyy kiittää suomi sata toimijoita suomi on saanut kansainvälisesti valtavan määrän hyvää kuvaa joka on omalta osaltaan edesauttamassa brändikehitystä niin suomessa kuin suomalaisissa tuotteissa edustaja viittasi business finlandiin eli kysehän on siitä että tekes ja finpro laitetaan yhteen täällä tulee yhtenä osana olemaan ilman muuta suomi brändin kasvattaminen koska nythän lähettiläät tulevat olemaan maajohtajia jokaisessa maassa

heillä tietysti on sitten keskeinen rooli sen suomi brändin rakentamisessa mutta toisaalta kyllä meillä kaikilla niin oppositiolla kuin meillä hallituksessa on oma velvollisuutemme ja roolimme suomi suomi kuvan rakentamisessa ja brändäämisessä
seuraava kysymys edustaja eloranta
arvoisa puhemies olemme olleet suomessa ylpeitä siitä että perhetaustalla vanhempien tuloilla tai koulutuksella ollut merkitystä siihen miten hyvin koululaiset pärjäävät tilanne on nyt muuttunut sillä pisa tulokset ovat tuoneet ensi kertaa esiin sosioekonomiset eli perhetaustan vaikutukset oppimistuloksiin eroja oppimisessa on nyt myös alueellisesti kaupunkien koululaiset pärjäävät paremmin kuin maaseudun uudellamaalla pärjätään paremmin kuin länsi suomessa alkaa näyttää siltä että vain vahvemmilla kunnilla on mahdollisuus tiukentuvan talouden oloissa panostaa riittävästi opetukseen eriarvoisuus lasten ja kuntien välillä on tullut kouriintuntuvasti esiin myös varhaiskasvatuksessa sen jälkeen kun rajasitte subjektiivista päivähoito oikeutta ja kasvatitte ryhmäkokoja osa kunnista on toteuttanut nämä heikennykset ja osa taas ei arvoisa ministeri mitä aiotte tehdä jotta tämä koulutuksellinen eriarvoistumiskehitys pysäytetään ja vastaukseksi ei nyt kelpaa se että olette panostaneet koulujen tasa arvorahaan sillä olette niitä viime kaudesta tuntuvasti leikanneet

arvoisa puhemies suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisen ytimessä on mahdollisuuksien tasa arvon turvaaminen ja se on on itse asiassa koko sen suomen sata vuotisen tarinan ytimessä se että riippumatta taustasta ja asuinpaikasta lapset saavat laadukkaan koulutuksen ja tasa arvoiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin ja näitä kivijalkoja koulutuksessa haluamme vahvistaa oppimistulosvertailut ovat osoittaneet sen että suomessa edelleen koulutusjärjestelmä on yksi tasa arvoisimmista maailmassa mutta suhtaudumme erittäin vakavasti niihin heikkenemiin mitä näemme esimerkiksi vaikkapa sen tasa arvon sosioekonomisen taustan vaikutuksen vahvistumisessa oppimiserojen kautta ja siihen liittyen meillä on lukuisia uusia toimenpiteitä uudet opetussuunnitelmat tärkeimpänä tasa arvorahoitus ensi vuodelle on valtion budjetissa kaksinkertaistettu edelliseen nähden ja se on historiallisen korkealla tasolla ei ei ole ollut aikaisemmin heikompien alueiden koulujen tuki näin korkealla tasolla samoin luodaan uusi elementti alueellisen tasa arvon vahvistamiseen nimenomaan niihin kuntiin joissa on heikot kehittämisresurssit ja jatkan mielelläni tästä jos vielä saan lisää vastausaikaa myöhemmin

arvoisa puhemies yksi suuri että meillä on lähes seitsemänkymmentätuhatta sellaista nuorta tai nuorta aikuista jotka eivät ole koulutuksessa eivät ole työssä ja ovat huonosti kiinni yhteiskunnassa nuorisotutkimusseura teki heille hiljakkoin tähän liittyvän kyselyn ja heidän suuri viestinsä on koulutuskynnys matalammaksi työmahdollisuuksia myös heille mutta kävi myös ilmi että heidän syrjäytymisensä suuria syitä ovat ystävien puute yksinäisyys mielenterveydelliset pulmat syrjintä ja

toivoisin ja esitän tehtäisiin nopeasti jotakin toimenpiteitä jotta nämä ihmiset pääsevät kiinni yhteiskuntaan työhön ja koulutukseen tasavertaisina kansalaisina näin sata vuotta

kiitos arvoisa puhemies ja edustaja ihalaiselle kiitos arvokkaasta kysymyksestä hallitus tekee paljon työtä sen eteen että voisimme kitkeä nuorten syrjäytymistä vaikuttaa jo varhaisemmassa vaiheessa ja turvata jokaiselle hyvän alun koulutuspolulla ja elämässä eteenpäin

vaikuttamisessa ovat harrastamismahdollisuudet eli hallitus on asettanut tavoitteeksi sen että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen ja se vaatii meiltä toimia laajasti yhteiskunnassa sekä valtion toimia että kuntien kolmannen sektorin toimijat liikuntajärjestöt seurat ja kulttuuritoimijat ovat erittäin keskeisessä roolissa ja perheet otetaan tietysti tähän työhön mukaan ponnistelemme muun muassa tehostamalla tilankäyttöä saadaan matalalla kynnyksellä harrastustoimintaa koulujen iltapäiviin tuetaan seuroja siinä että että harrastamisen kustannuksia voitaisiin tulevaisuudessa alentaa ja tuodaan erilaisilla

ovat hyvin rajalliset suurien kilpailijoiden hallitessa markkinoita suomea tarkasteltaessa musiikkiala on esimerkki sellaisesta tilanteesta kotimaiset pienet levyfirmat ovat hätää kärsimässä kun käytännössä kolme monikansallista levyjättiä pyörittää bisnestä ja ja muut jakavat muruset pienet ja keskisuuret yritykset ovat kuitenkin yhteiskunnallemme todella tärkeitä työllistämällä suuren joukon suomalaisia ja maksamalla veronsa suomeen

puhemies kysymys ainakin osittain minun toimialaani osuu joten vastaan siltä osin kysyjän esille ottama asia on hyvin tärkeä siinä että jos haluamme elävän kulttuurielämän se vaatii myös sitä että yksityissektorin yrittäjät esimerkiksi pienet musiikkialan yrittäjät jotka varmaan kysyjälle ovat hyvin tuttuja voivat toimia toimia edelleen ja saada myös tekijänoikeuspalkkionsa hyvässä järjestyksessä tämä vaatii kansainvälistä yhteistyötä jossa keskeinen keskeinen toimija tietysti eurooppalaisella tasolla on eu joka on tällä eu vaalikaudella ajanut digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä ja tärkeä osa sitä on nimenomaan tekijänoikeussääntelyn kehittäminen eurooppalaisella tasolla niin että jokainen saa sen hyvän ansaitsemansa osan siitä tulovirrasta joka liikkuu silloin kun esimerkiksi erilaisista nettipalveluista kuunnellaan erilaisia tuotteita tai katsotaan audiovisuaalista materiaalia mikä nykyään on hyvin yleistä eli tässä toimitaan sekä kansallisella tasolla että eu tasolla jatkuvasti
seuraavaksi edustaja toivola arvoisa
rouva puhemies mielenterveysongelmiin liittyy edelleen valitettavan paljon pelkoa ja häpeää pelkoa leimautumisesta ulos jäämisestä hätää siitä että vaikka pyytää apua niin ei tulekaan kuulluksi kenenkään ei tulisi joutua piilottamaan tai peittämään omaa tarinaansa kantamaan mukanaan häpeää sen vuoksi että omat voimat ovat lopussa on myös tärkeää viedä eteenpäin viestiä että mielenterveysongelmista voi selvitä ja kaatumisesta voi tulla myös voimauttava ja viisautta antava elämänvaihe ja että paluu työelämään tai opintojen pariin on mahdollista mielenterveysongelmat ovat usein pitkäkestoisia koska yhteiskunnan tarjoama hoito on puutteellista hoitoonpääsy hoidon sisältö ja sen kesto toteutuvat edelleen epätasaisesti tarvitaan myös enemmän yksilöllistä tukea työelämään ja opintoihin paluuseen

arvoisa puhemies kysymys on laaja ja suomen kansanterveyden ja kansan koko hyvinvoinnin kannalta iso ja ja merkittävä muutamia nostoja laajan teeman vastaukseksi aloitan lapsista ja nuorista heidän mielenterveysongelmansa on asia jota voisimme kutsua uudeksi kansanterveyshaasteeksi neljännesmiljardi yhteisiä varojamme kuluu vuosittain lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin jo ennen tätä olisi erittäin arvokasta että voisimme panostaa vanhemmuuden tuen menetelmiin ja uskon että eduskunnan tekemään juhlapäätökseen itlan rahoittamiseen liittyen siellä voi olla yksi teema myös tämä mielenterveyden kokonaisuus johon siellä paneudutaan lasten ja nuorten osalta se jää säätiön harkittavaksi toinen ulottuvuus joka koskee kaikenikäisiä mielenterveyden kanssa kamppailevia on mielenterveyteen liittyvä lainsäädäntö joka kuuluu hallituksen uudistusohjelmaan valmistelussa on siis uudet pykälät mielenterveyteen liittyvien palveluiden takaamiseksi

siitä miten lasten ja nuorten syrjäyttämiseen pystytään puuttumaan täällä nousi aivan oikein esille se että yksinäisyys on yksi isoimpia kysymyksiä entistä nuorempana lapsia jo syrjäytetään pois harrastustoiminnasta kun esimerkiksi liikunnan osalta selvitettiin niin noin kolmekymmentä prosenttia perheistä ilmoittaa että harrastemaksut ovat

että halutaan harrastustakuun kautta kannustaa seuroja ja ja laskea kustannuksia mutta te olette leikanneet seuratukea se nostettiin alle kahdesta miljoonasta viiteen miljoonaan ja te olette leikanneet sen neljään miljoonaan ministeri terho teillä on kaikki valta veikkausvoittovaroista päättää voitteko luvata että te nostatte tämän määrärahan ensin neljästä viiteen miljoonaan jo ensi vuonna

arvoisa puhemies kiitos edustajalle tästä tärkeästä kysymyksestä meillä todella on harrastustakuu jossa paljolti työskennellään kuntien kanssa yhteistyössä mutta sen lisäksi konkreettisena eteenpäinvievänä projektina joka on nimenomaan minun ministeriössäni käynnissä olen käynnistänyt tällaisen harrastuspassihankkeen nuori esimerkiksi hankkimalla jonkinlaisen applikaation saisi käydä yhteistyökumppaneina toimivissa harrastuspaikoissa usein vaikka todella maksuttomasti tutustumassa ja joitakin kertoja useitakin kertoja hyödyntämässä näitä palveluja jolloin pääsisi varallisuudesta riippumatta harrastuksen makuun ja alkuun konkreettisia rahallisia lupauksia en tästä suoralta kädeltä tee mutta tulen tekemään kaikkeni tänä minun käytettävissäni olevalla toimiaikana että nuoriso saa mahdollisimman laajat mahdollisuudet harrastaa riippumatta varallisuudesta

nyt on ilmeisesti käymässä niin että kielikertomus on jäänyt jonnekin kun kielilakia tehtiin silloin sovittiin myös siitä että kielikertomus tehdään joka neljäs vuosi haluaisin tietää miten tämän asian laita on tällä hetkellä olisi erittäin tärkeätä että kielellisiä oikeuksia seurataan ja että sitä mistä on sovittu ja mitä on myös meidän lainsäädännössämme myös noudatetaan tätä vuotta on jäljellä enää muutama viikko ja tämän kielikertomuksen piti tulla tämän vuoden aikana ministeri häkkänen mikä on tämän tilanne tällä hetkellä

ajankohtaiseen aihioon kielikertomuksen valmistelu kuuluu oikeusministeriölle ja siellä tarkastellaan oikeuksien toteutumista hyvin perusteellisesti ja laaja alaisesti työ on nyt loppusuoralla ja se tulee ihan lähiaikoina eli huoli pois

seuraavaksi edustaja östman
arvoisa puhemies israel on ostanut maansa verellään itsenäisyyssodassa jonka ympäröivät naapurivaltiot julistivat aloittivat sodan ja sen jälkeen israel on ollut useissa puolustussodissa arabeilla on kaksikymmentäyksi valtiota pääkaupunkeineen luonnonrikkauksia ja öljyä ja juutalaisilla on vain yksi valtio jonka pinta ala on yksi prosentti arabien alueista jerusalem ei ole koskaan ollut minkään muun kansakunnan pääkaupunki kuin israelin se tuli israelin pääkaupungiksi jo kolmetuhatta vuotta sitten yhdysvaltojen presidentti trump haluaa siirtää yhdysvaltojen suurlähetystön tel avivista jerusalemiin ja samalla hän tunnustaa jerusalemin aseman israelin kysyn miten suomen hallitus on varautunut tähän muuttuneeseen tilanteeseen voisiko ajatella että suomikin liittyy tähän linjaukseen
ministeri soini ei ole paikalla mutta vastaako pääministeri sipilä
arvoisa puhemies tämä on tosiaan hyvin ajankohtainen kysymys nyt kun yhdysvallat teki ratkaisun jonka edustaja tuossa kuvasi suomen linja tässä on on muuttumaton eli suomi lähtee siitä että että haemme neuvottelemalla kahden valtion pysyvän ratkaisun tuolle alueelle tämä tämä pysyy myöskin suomen lähtökohtana olemme myöskin tällä kannallamme tulleet tulleet julkisuuteen hyvin yksimielisesti myöskin euroopan unionin lähtökohta tuon tilanteen ratkaisemiseksi joka on joka on pitkään pitkään jatkunut ja on vaikea kysymys tuolla alueella

eun komissio julkisti runsas viikko sitten tiedonannon jonka otsikko on ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus tämä paperi on alkupiste eun tulevan rahastokauden yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelulle tie donannossa puhutaan painokkaasti muun muassa uusien viljelijöiden kiinnostuksen herättämisestä ryhtyminen maatalousyrittäjäksi merkitsee suurta riskiä johon liittyvät mittavat investoinnit ja epävarmat tulot esimerkiksi luonnonhaittakorvaus on suomalaiselle viljelijälle ehdottoman välttämätön arvoisa ministeri miten arvioitte suomalaisen maanviljelijän mahdollisuuksia tulevaisuudessa tuoreen tiedonannon valossa

tosiaan viime keskiviikkona komission julkaisema tiedonanto capin suuntaviivoista noudattelee aika hyvin niitä ajatuksia joita suomella on ollut suomalaisella viljelijällä on ollut koko suomalaisella elintarvikesektorilla on ollut yhteisen maatalouspolitiikan kehittämisestä siinä on muutamia asioita joita haluan nostaa esille yksi on se että nyt luotaisiin vain kehikko eurooppalainen kehikko jota sitten jäsenmaat noudattelisivat tätä on myös suomi esittänyt strateginen ote toinen on kysyjän mainitsema markkina ja markkinalähtöisyyden kohentaminen kolmas on nuoret viljelijät siihen aivan kiinnittäminen niin että me saamme uusia nuoria tuoreita viljelijöitä jatkamaan ja viemään eteenpäin tärkeää tärkeää alaa ruoantuotantoa neljäs asia on yksinkertaistaminen eli se että nykyistä selkeästi yksinkertaisemmalla tavalla uutta teknologiaa käyttöönottamalla me pystymme yksinkertaistamaan järjestelmiä ja sitäkin kautta saamaan kannustavuutta aikaan ja viimeinen huomio luonnonhaittakorvaus elikkä olosuhteiden tasausjärjestelmä on suomelle täysi prioriteetti

puhemies tiistaina teimme täällä arvokkaan päätöksen halusimme sijoittaa tulevaisuuteen halusimme sijoittaa lastemme hyvinvointiin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa lasten tasa arvo ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen jaamme tämän yhteisesti noin yleensä ottaen lasten oikeudet perusoikeudet toteutuvatkin suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin mutta myös meidän lainsäädännössämme on aukkoja on aukkoja joita voi kutsua jopa häpeätahroiksi ja eräs sellainen on se että suomen lainsäädännön mukaan on yhä edelleen mahdollista antaa poikkeuslupa alaikäiselle avioliittoon siis suomalaisessa yhteiskunnassa lapsiavioliitot ovat yhä edelleen mahdollisia ja laillisia avioliittolaki edellyttää täysi ikäisyyttä mutta toisen momentin poikkeuksen mukaan oikeusministeriön on mahdollista poiketa täysi ikäisyysvaatimuksesta oikeusministeriön poikkeusluvalla tätä ei voi millään tavoin pitää suomalaiselle yhteiskunnalle lasten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta hyväksyttävänä milloin te oikeusministeri häkkänen toimitte ja poistatte tämän lapsiavioliittomahdollisuuden laista

arvoisa puhemies tämäpä oli mieluisa kysymys sillä työ on käynnissä meillä on käynnissä sinänsä kotimaisiin lapsiavioliittoihin mutta myös pakkoavioliittoihin liittyvä valmistelu ministeriössä ja uskon että alkuvuodesta ollaan viisaampia siinä mitä sen jälkeen tehdään sitten on johtopäätösten aika nyt analysoidaan tarkkaan se minkälainen sääntelymalli voisi olla siinä että tämä poistetaan minkälaisia vaikutuksia sillä on koska nämä suomalaiset tapauksethan ovat sellaisia että henkilöt ovat hyvin lähellä täysi ikäisyyttä ja niille on joitain muita perusteita eli kaikkia lapsiavioliittoja ei voi ihan suoraan rinnastaa keskenään ongelmat ovat täysin erimitallisiakin näissä mutta analysointi on käynnissä alkuvuodesta tehdään arviot ja suhtaudun näihin lähtökohtaisesti hieman kriittisesti
seuraavaksi edustaja talvitie
arvoisa puhemies suomi on arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja se antaa meille tietenkin johtoaseman neuvoston puheenjohtajakautta on jäljellä tuonne kevääseen kaksituhattayhdeksäntoista tämän johdosta meillä on ollut useita kokouksia ja myöskin eun ensimmäinen korkean tason arktinen kokous järjestettiin kesällä suomessa oulussa ja muutama viikko sitten marraskuussa oli arctic spirit kokous rovaniemellä jossa meidän ulkoministeri soini paalutti hyvin vahvasti asemaa näille ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä että ne ovat arktiselle alueelle elinehto selviytymisstrategia ja soini sanoi että että se ei ole vain toiveunta ja ajattelua ja kysyisinkin nyt ministereiltä joko liikenneministeriltä tai ulkomaankauppa ja kehitysministeriltä minkälaisia tavoitteita suomella on menossa liittyen näihin ykn agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin joissa puhutaan muun muassa infrastruktuurista innovaatioista kestävän kehityksen tavoitteista kauttaaltaan

arvoisa rouva puhemies kiitoksia tästä kysymyksestä arktisen alueen työskentely on tässä hallituksen työssä ollut erittäin keskeistä ja olemme vahvasti sitoutuneet moneen näkökulmaan arktisella alueella työskentelemme nimenomaan ympäristötavoitteet ja agenda kaksituhattakolmekymmentä huomioon ottaen huolehdimme myöskin saavutettavuudesta mahdollistamme paremmin tutkimuksen ja tieteen hyödyntämisen etenkin metrologisilla alueilla ja panostamme myös koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseen infran näkökulmasta olemme pyrkineet edistämään hankkeita niin televiestinnän osalta langattomien yhteyksien rakentamisessa kuin myöskin sitten koillisväylä kaapelin hankkeen osalta käynnistäessämme yhteyksiä arktisen alueen kautta samalla teemme selvitystä jäämeren radan osalta kaikissa näissä hankkeissa on mittavat ympäristöselvitykset mukana myöskin vaikutukset yhteiskuntaan sekä paikallisväestöön elikkä näistä näkökulmista viemme hankkeitamme eteenpäin

jopa leipäjonoista näin tapahtui myös itsenäisyyspäivänä ja tämä ei ole missään tapauksessa kunniakasta satavuotiaassa sivistysvaltiossa esimerkkejä hallituksen ensi vuotta koskevista säästötoimista ovat kansaneläkeindeksiin tehtyjen etuuksien jäädyttäminen ja asumisen hintaan vaikuttavat veronkorotukset kansaneläkeindeksin jäädyttäminen on erittäin rankka kaikkein pienituloisimpien ihmisten elämää rajusti vaikeuttava talouspoliittinen toimenpide ja tarkoittaa vakavaa perustoimeentulon heikennystä hallitus tekee myös asumisen hintaan vaikuttavia veronkorotuksia kuten kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta arvoisa puhemies perussuomalaisten on mahdotonta hyväksyä hallituksen toimia pienituloisten asema on jo nyt tukala ja sen heikentäminen on yhä edelleen täysin vastuutonta talouspolitiikkaa

arvoisa puhemies siinä mielessä tietenkin erikoinen kysymyksenasettelu että hallitus noudattaa tasan tarkkaan sitä finanssipolitiikan linjaa sitä talousohjelmaa sitä neljän miljardin säästöohjelmaa joka yhdessä kaksi pilkku viisi vuotta sitten sovittiin smolnassa jossa perussuomalainen puolue oli mukana luettelitte suurin osa on siellä listalla valitettavaa on se että taloustilanne oli silloin niin heikko että me jouduimme nämä säästöt silloin tekemään me joudumme edelleenkin pitämään näistä säästöistä valitettavasti kiinni siksi että nytkin suhdannehuipulla me jouduimme ottamaan kolme viiva neljä miljardia velkaa tänä vuonna ensi vuonnakin edelleen budjetti rakennetaan kolmen miljardin päälle meidän täytyy keskittyä talouskasvuun korkeampaan työllisyyteen jotta useampi ihminen pääsee töihin pystyy turvaamaan omaa toimeentuloaan ja sillä verokertymällä me pystymme auttamaan myöskin paremmin heikoimmassa asemassa olevia tämä on ainut tie

puhemies kysyn luonnonsuojelusta suot auttavat meitä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varastoivat hiiltä suot ovat tärkeitä niin luonnon monimuotoisuuden kuin puhtaan veden saanninkin kannalta soidensuojelua uhkaavat esimerkiksi metsätalouden uudet ojitukset ja kasvava turpeenotto viime hallituskaudella valmisteltiin soidensuojelun täydennysohjelma joka kuitenkin peruttiin odottamattomasti seuraukset alkavat nyt näkyä sillä ensimmäiset suojeluohjelmaan tarkoitetut arvokkaat suot ovat nyt tuhoutumassa esimerkiksi kotimaakunnassani pirkanmaalla suomi ylpeilee luonnonsuojelunsa korkealla tasolla toisaalta hallitus korostaa ohjelmissaan biotalouden merkitystä kysyisin teiltä ympäristöministeri tiilikainen miten hallitus aikoo edistää soidensuojelua vai aikooko se edistää soidensuojelua ja jos aikoo niin mitä tulee tapahtumaan

arvoisa puhemies hyvä kysymys edustajalta hallitus ei pelkästään aio vaan on jo tehnyt eli tuo soidensuojelun täydennysohjelma jossa esitettiin noin sadanseitsemäntoistatuhannen hehtaarin suojelua valtio on jo oman osansa oman osansa hoitanut eli kolmekymmentäkuusituhatta hehtaaria on suojelupäätöksiä tehty lisäksi vapaaehtoisia yksityisten tarjoamia suojelualueita on noin neljäntuhannen hehtaarin verran eli tuo ohjelman toteutus on hyvässä vauhdissa puustoisia soita voidaan suojella metson etelä suomen metsien suojeluohjelman rahoituksen turvin jota ensi vuodeksi tuntuvasti lisätään mutta tuo että olisi jotain suurta uhkaa siinä suojeluohjelmassa oleville soille ei onneksi pidä paikkaansa tämä yksi tapaus löytyy jossa oli lupahaku vanhan lainsäädännön mukaan ja kuten hyvin tiedätte luvat täytyy käsitellä aina hakuajan lainsäädännön mukaan

jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy erilaisissa ihmissuhteissa ja erilaisissa ympäristöissä mutta jossain vaiheessa saattaa tapahtua niin että nuorille kasaantuu ongelmia on syrjäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä ja kodin ja koulun ongelmat saattavat tulla niin ylitsepääsemättömiksi että tulee myös mielenterveysongelmia ja mikä pahinta tiedämme että alle kaksikymmentäviisi vuotiaista kuolinsyynä on itsemurha tämä kyllä laittaa näin joulun alla miettimään kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä mihin konkreettisiin toimiin hallitus on ryhtynyt tämän ikävän tapauksen

arvoisa puhemies aihe on vakava ja tiedän että myös eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta jossa on edustajia kaikista eduskuntapuolueista on käynyt tätä samaa tematiikkaa läpi me tunnemme asiassa siltä osin myönteisen historian että kun yhdeksänkymmentä luvulla suomessa tehtiin kansallinen ohjelma itsemurhien torjumiseksi sillä nähtiin vaikutuksia yksittäisenä rahallisesti pienenä mutta sinänsä merkittävänä asiana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeesta on kohdennettu rahoitusta yksittäiseen kuntaan pohjoisimpaan suomeen utsjoelle missä tilastoissa näkyy surullinen korkea poikkeama nimenomaan itsemurhien osalta sinne on nyt kehitetty ikään kuin ja jos siitä saadaan hyviä tuloksia sitä voidaan levittää lisäksi ilokseni voin todeta että olemme käyneet neuvotteluja duodecimin kanssa joka vastaa suomalaisten lääketieteen ammattilaisten käypä hoito suosituksista on ollut iso puute että itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden läheisten suhteen ei ole ollut yhteisiä toimintaohjeita suomalaisella sote henkilöstöllä nyt tuollaiset laaditaan

arvoisa rouva puhemies valtion omistusohjauksesta voisi sanoa yhdellä sanalla että se on kuin sumu eduskunnan tarkastusvaliokunta puuttui esimerkiksi finnairissa tapahtuviin johdon palkitsemisjärjestelyihin hallituksen omassa ohjelmassa lukee että tulemme pienentämään irtisanomiskorvauksia ilmeisesti finnairissa tämä osattiin kiertää lisäeläkejärjestelmillä olisin odottanut että hallitus olisi ponnekkaammin puuttunut tähän menettelyyn tuonut esille sen nyt meillä on kolmipäinen kotka koko meillä valtio omistaa suoraan meillä on solidium meillä on vake nyt toivoisin vastuuministeriltä vastausta mitä aiomme tehdä selkeyttääksemme kansalle ja kansanedustajille kuinka tämän maan valtion omaisuutta hoidetaan omistajaohjauspolitiikalla
arvoisa puhemies toisin kuin edustaja kysymyksessään esitti tarkastusvaliokunta omassa lausunnossaan tuki selkeästi sitä linjaa jonka hallitus ja omistajaohjausyksikkö olivat ilmoittaneet tässä tapaus finnairissa eli siinä tarkastusvaliokunta antoi voisiko sanoa tuen niitten tapahtumien jälkeen osoitti että hallituksen linjaus siitä että lisäeläkkeitä ei tulisi käyttää ollut mennyt koko komentoketjua läpi siihen että mikä on linjaus meillä on hyvin selkeä linjaus meillä on solidium jossa on osakkeet osakkeet joilla käydään voisiko sanoa aktiivisempaa kauppaa meillä on vake jonka kautta tullaan rahoittamaan merkittäviä uusia rakenteellisia uudistuksia muun muassa sotedigiä ja sitten meillä on perinteiset yhtiöt joilla on strateginen omistus ja siihen liittyvä tarkoitus eli kyllä meillä on on erittäin selkeä linja tässä täytyy sanoa että meidän varallisuutemme on kasvanut tässä parin viimeisen vuoden aikana kiitettävän hyvin
seuraavaksi edustaja

finnairia koskevan julkisen keskustelun johdosta ja ja kävi ilmi että tätä valtioneuvoston hyväksymää yleisohjetta minkä mukaan palkitsemista tehdään ei ole kokonaisuudessaan kaikissa valtionyhtiöissä noudatettu nimenomaan niissä yhtiöissä joissa on muitakin omistajia valiokunnan hyvin yksituumainen kanta oli se että tällaisia lisäeläkejärjestelyjä ei pidä tehdä ja sehän on aikaisemminkin ollut myös hallituksen lähtökohtana että ne ovat huonoa johtamista olosuhteissa joissa yleisesti pyritään nostamaan eläkeikää ja vedotaan että ihmiset olisivat pidempään töissä tässä yhteydessä kuitenkin sitten valiokunta totesi että tässä asiassa on perusteet kyllä täsmentää valtioneuvoston ohjeita niin että kaikki virkamiehet ovat tietoisia että kaikissa yhtiöissä valtion kanta on tämä ja että yhtiöissä joissa valtio on osaomistaja ministeriä informoidaan jos ollaan tekemässä jotain muuta kuin tämä yleisohje

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma käytti oikeastaan sen puheenvuoron jonka olisin voinut itsekin käyttää eli tarkastusvaliokunta oli täsmälleen samassa linjauksessa kuin hallitus omassa omistajaohjauslinjauksessaan se mitä tapahtui tässä kyseisessä tapauksessa mikä ollaan kyllä ihan hyvässä hengessä todettu oli se että omistajaohjausyksikkö ilmoitti että heidän mielestään informointikynnys ei ylittynyt silloiselle omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille ja tästä on omistajaohjausyksikköä kyllä

kodin hankkiminen on useimmalle suomalaiselle elämän suurin päätös ja sijoitus nykyinen hallitus ja eduskunta ovat muuttaneet maankäyttö ja rakennuslakia useampaan kertaan samoin rakentamisen normeja ja byrokratiaa on vähennetty päätöksentekoa on siis annettu enemmän kuntiin ja maakuntiin siis lähemmäs ihmistä kuitenkin käytännössä esimerkiksi rakennuslupakäytännöt ja asiapaperivaatimukset vaihtelevat kunnittain suuresti kunnat ovat merkittävässä roolissa siinä että ihmiset saavat rakennuspalveluja arvoisa ministeri miten voidaan vauhdittaa rakentamisen sääntelyn joustavoittamista ja byrokratian purkamista myös kunnissa

arvoisa puhemies rakentamisen vapauttaminen niin kaupungeissa kuin maalla on ollut todellakin yksi hallituksen tavoitteita ja olemme tehneet lukuisia lainsäädäntömuutoksia jotka antavat kunnille noita työkaluja esimerkiksi kaupungeissa käyttötarkoituksen muutos vaikkapa toimistoista asunnoiksi on nyt täysin kaupunkien käsissä samoiten täydennysrakentamista

poikkeamistoimivallan siirto yksiselitteisesti kunnille vapaa ajan asuntoja voi muuttaa haluttaessa vakituiseen käyttöön ja maisematyölupaa ei enää jatkossa tarvita uusissa kaavoissa kun kunnat uusia yleiskaavoja laativat maa ja metsätalousalueille eli näitä työkaluja on annettu nyt on itse asiassa syytä muistuttaa kuntia että heillä on käytössä työkalut rakentamisen ja kaavoituksen helpottamiseksi ja se on varmasti myös kuntapäättäjien tehtävä myös ympäristöministeriöstä tätä viestiä ja ohjeistusta menee

arvoisa puhemies nuorten hyvinvoinnin eriarvoisuudesta on syytä olla huolissaan vaikka suurin osa nuorista voi hyvin eriarvoisuus on vakava ongelma hyvinvoinnissa on suuria eroja sekä lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välillä että välillä myös alueelliset erot hyvinvoinnissa ja palveluihin pääsyssä ovat suuria terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla otettiin kantaa siihen että ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten koulukiusaaminen ovat ihan eri tasoilla jopa

koulukiusaamisen uhriksi ainakin kerran viikossa mitä hallitus aikoo tehdä sille asialle että jokainen nuori voisi käydä turvallista koulua mitä hallitus aikoo tehdä sille asialle että jokainen nuori

on asia johon meidän jokaisen pitää vaikuttaa erittäin vahvasti jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus turvallisesti käydä koulua ja ja löytää kavereita ja paikkansa siinä yhteisössä täällä oli ansiokkaita kysymyksiä myöskin yksinäisyyteen liittyen se on yksi kiusaamisen muoto että jätetään yksin

istuin liikunnan työryhmässä joka tutki liikunnan rahoja melkein vuoden meillä istui opposition ja hallituksen jäseniä siinä ryhmässä sekä sekä urheilijoita istuimme melkein vuoden kuulimme kymmeniä ihmisiä ja saimme satoja vastineita sinne ja ja teimme raportin siitä

vaikka luovutimme sen jo kesällä kysyn ministeriltä menikö tämä meidän raportti mappi öhön vai meinaako ministeri tehdä jotain asialle

luovutitte sen minulle henkilökohtaisesti en heittänyt sitä mappi öhön muistan siinä olleen seitsemäntoista eri ehdotusta joista tosin osa ylittää oman toimialani valtuudet mutta joita voidaan muuten hallituksessa tarkastella osa on sellaisia jotka ovat nimenomaan omien toimivaltuuksieni piirissä ja olen jo laittanut liikkeelle hallituksen selonteon jossa käydään nimenomaan kohta kohdalta läpi mitkä näistä voidaan toteuttaa ja millä aikavälillä toivon mukaan monet jo tällä vaalikaudella esimerkiksi aivan erityisesti pidän tärkeänä raportissanne esille ottamaa kysymystä siitä kuinka saadaan nuoret huippu urheilijat vietyä niiden herkkien vuosien läpi eteenpäin huipputasolla jotta saamme heistä myös aikuisina huippu urheilijoita ja toisekseen tämä kysymys joka otettiin raportissa näyttävästi esille ja mihin arhinmäki viittasi aikaisemmin eli että eri

arvoisa puhemies ikäihmisten yksinäisyys on suomessa yleistä vanhustyön keskusliiton mukaan suomalaisista seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneistä reilu kolmannes kärsii yksinäisyydestä vähintään toisinaan yksinäisyys heikentää elämänlaatua toimintakykyä ja muistitoimintoja yksin asuvien ikäihmisten lisäksi voimakasta yksinäisyyttä koetaan myös tehostetussa palveluasumisessa ja palvelutaloissa näin suomi sata vuonna ja joulun alla meillä on erityinen velvollisuus pyrkiä löytämään keinoja vähentää vanhusten kokemaa yksinäisyyttä monissa järjestöissä ja monissa kunnissa tehdään paljon hyvää työtä ikäihmisten yhteisöllisyyden edistämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi silti yksinäisyyden ongelma tarvitsee lisää uusia keinoja kysynkin hallitukselta mihin toimiin ollaan ryhtymässä esimerkiksi järjestöjen tukemisen vanhustyön hoitajamitoituksen vahvistamisen tai yhteisöllisten asumismuotojen edistämisen suhteen

arvoisa puhemies kaikkiin edustajan mainitsemiin toimiin on ryhdytty vaikka täällä on velvollisuus hallituksella vastata mitä hallitus tekee kysymyksenne muotoilu kyllä rohkaisee pohtimaan aihetta myös mitä koko suomi tekee tyyppisellä lähestymistavalla me emme voi koskaan päästä tilanteeseen jossa julkisin verovaroin julkisin verovaroin pystymme hoitamaan ihmisten yksinäisyyttä vaikkapa sote henkilöstön turvin meillä ei tule koskaan riittämään siihen resurssit ja voi myös kysyä onko se mielekäs tapa hoitaa asiaa me olemme kaikki puolueet eduskunnassa jo pitkän aikaa sitten sitoutuneet siihen tavoitteeseen että suomessa halutaan ihmisten asuvan mahdollisimman pitkään kotona niin kauan kun siihen resurssit riittävät viime viikolla kävimme omaishoitajuudesta juuri tähän liittyen tärkeän keskustelun

puhemies kansanedustajille tulee hätäisiä viestejä kansalaisilta ja sosiaalityöntekijöiltä liittyen kelan toimintaan perustoimeentulotuen siirtämiselle kelalle oli hyviä perusteita mutta valitettavasti tehtävien siirrossa oli ongelmia pahimmat ongelmat ja ruuhkat on onneksi nyt jo purettu mutta kelan toimintaan liittyy silti kysymysmerkkejä yhteydenottojen mukaan kela tekee joissain tapauksissa joustamattomia ja mielivaltaisia päätöksiä esimerkiksi ei ole myönnetty toimeentulotukea jos ensisijaisen etuuden tilanne on epäselvä ja näin on jätetty ihmiset täysin puille paljaille on myös mielivaltaisia ruokakuntatulkintoja kämppiksiä tulkitaan pariskunniksi ja sitä kautta evätään tai alennetaan etuuksia myös pienempiin asuntoihin pakotetaan ihmisiä muuttamaan ja sitä kautta pahennetaan asuntojonoja kelan tehtävän pitäisi olla kansalaisten tukeminen mutta nyt vaikuttaa siltä että tehtävä on tulkittu etuuksien maksun minimoimiseksi arvoisa puhemies kysyn asianomaiselta ministeriltä mitä hallitus tekee kelan toimintakulttuurin parantamiseksi

totean omalta osaltani arvoisa puhemies vastauksen kysymykseen toimeentulotuen käytänteistä tämän osalta on tilanteita joissa toimeentulotuki jonka pitäisi olla viimesijainen apu ihmisen taloudellisessa tilanteessa on monille pitkittynyt toimeentulon muoto mitä tulee tähän tukimuodon maksatukseen ja siihen liittyviin moniin yksityiskohtiin mainitsemaanne ruokakunta käsitteeseen joka liittyy myös opiskelijoiden siirtymiseen yleisen asumistuen piiriin niin tämä kokonaisuus toimeentulotuen osalta ollaan päivittämässä oppaaksi juuri kelan ja kuntien työntekijöiden tueksi siitä miten näitä kaikkia yksittäistapauksia julkisessa keskustelussa ovat olleet myös oppikirjat ja muut toisen asteen opiskelijoille tulisi ratkoa sillä oli ratkaisu mikä tahansa sen olisi oltava yhdenvertainen kaikille kansalaisille ja mainitsemanne kelan työntekijät ja sosiaalityöntekijät saisivat työlleen turvan ja selkänojan siihen mitä ratkaisuja näissä tulisi tehdä tuo opas on ministeriössä nyt aivan loppusuoralla

tänä päivänä laajaa hoitoa vaativien henkilöiden hoitoon osallistuu usea henkilö eri toimialoilta kunnan sisällä ilman rajapintaa

lääkäreitä terveydenhoitajia varhaiskasvatuksen tai vanhushoidon edustajia fysioterapeutteja ja muita kysynkin ministeri saarikolta miten tämä hoitotiimi tulee käytännössä toimimaan sote uudistuksen jälkeen kun nämä tiimin jäsenet kuuluisivat eri organisaatioihin kuntaan maakuntaan yksityiseen hoitoyritykseen mihin tämä asiakas ensi kädessä on on yhteydessä ja missä tai tai kuka tämä maakunnan liikelaitos oikeastaan on

arvoisa puhemies tulevan sote uudistuksen mallin perusratkaisu on ennen kaikkea vahva järjestäjä jota edustaa kahdeksantoista maakuntaa niiden vastuulla on monituottajuudessakin siis erilaisten palveluntuottajien aikana viimekätisesti turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille maakunnan liikelaitos josta kysyitte on se julkisen tuotannon taho jonka perustuslakivaliokunta edellytti kaikissa maakunnissa jatkossakin ja siksi se epäsi ajatuksen joka hallituksella oli yhtiöittämisestä tämän ratkaisun mukaan on tehty nyt lausuntokierroksella oleva valinnanvapausmalli kun viittaatte tuohon henkilökohtaisen budjetin mahdollisuuteen paljon palveluita käyttävien osalta uskon että oikein toteutettuna se tulee itse asiassa vain lisäämään moniammatillista yhteistyötä sosiaali ja terveyspalveluiden ammattilaisten kesken mutta jos ajatellaan vaikkapa lapsiperhetilannetta jossa yhteyden tulisi kulkea myös varhaiskasvatus tai koulupalveluihin niin tästä saamme ministeri grahn laasosen kanssa itse asiassa lähiviikkoina selvitystyön tuloksen

puhemies täällä jo puhuttiin euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistamisesta jatkan sitä keskustelua me tiedämme että ilmastonmuutos tulee haastamaan elintarviketuotannon globaalisti ja hyvin merkittävästi jo lähimmän kahdenkymmenen vuoden aikana joten siihen pitäisi nyt lähteä varautumaan mahdollisimman laajasti ja sitä taustaa vasten minua vähän häiritsee vaikka siinä toki puhutaan ruokaturvallisuudesta ja ja ruokaturvasta niin pitäisi purkaa ja avata mitä toimenpiteitä tarvitaan jotta jatkossa euroopan unionin jäsenmaissa tuotettaisiin ruokaa enemmän koska ruuasta on tulossa entistä enenevästi pula lähimpien vuosikymmenten aikana maapallolla on nyt jo miljoona nälkää näkevää ja samaan aikaan ilmastonmuutos poistaa maataloustuotannosta merkittäviä alueita koko globaalilla alueella tätä taustaa vasten kysynkin ministeri lepältä miten suomi nostaa esille enemmän ilmastonmuutoksen ja sen vaatimat konkreettiset toimet maatalouspolitiikan uudistamisessa

edustaja anttilan lähtökohta tuohon että ruokaa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä selkeästi enemmän on fakta asia se on nähtävissä joka puolella maailmaa samaan aikaan kun meillä maatalousmaan mahdollisuus tuottaa ruokaa pienenee yhtälö on mahdoton ja siksi on oleellisen tärkeää tehdä toimenpiteitä jotta

molemmat säilyvät korkealla tasolla siksi me tarvitsemme tulevaisuudessa varsinkin kaiken sen viljelyskelpoisen maatalousmaan ruuantuotantoon kasvavalle väestölle globaalilla tavalla suomi on tässä erittäin esimerkillinen maa kestävää meillä on vettä josta pidämme tietenkin hyvää huolta mikä on perusedellytys ruuantuotannolle me pystymme tuottamaan ruokaa joka on maailman turvallisinta se on maailman puhtainta meillä on monia asioita joita monistamalla muualle ruokaturva ja ruokaturvallisuus kasvavat ja siinä meidän pitää saada enemmän irti tästä hyvästä mitä koko elintarvikeketju vuosikymmenien saatossa on

tiedämme että ilman startup yrityksiä ei ole myöskään tulevaisuuden kasvuyrityksiä valitettavaa on kuitenkin se että meidän yritysrakenteemme on jonkin verran vinoutunut yli kaksisataaviisikymmentä henkilöä työllistäviä yrityksiä on noin kuusisataa työllistäviä yrityksiä on reilut ja on myös huutava pula nopean kasvun yrityksistä kysynkin hallitukselta mihin tukitoimiin aiotte ryhtyä jotta nämä nopean kasvun yritykset siis sellaiset joiden tuotanto liikevaihto ja henkilöstö tuplaantuvat parin vuoden välein selviävät kasvun haasteista kestävästi arvoisa rouva puhemies meillä on todellakin haasteita koko yrityskentässä ja siinä on tehty paljon töitä yksi merkittävä asia on se että me olemme meidän rahoituspakettiamme koko ajan käyneet läpi kokonaisuutena tämä paletti alkaa olemaan siinä kunnossa että me me

myös näille nopeasti kasvaville yrityksille ennen ehkä enemmän siellä taseessa oli arvoa kuin nykyisin näillä nopeasti kasvavilla startup yrityksillä mutta tätä rahoituksen pullonkaulaa me olemme pystyneet nyt purkamaan sitten tekemällä näitä rahastojen rahastoja joita nyt on kolme perustettu viimeisin viimeisin kahdensadan miljoonan rahasto joka vipuvaikutuksiltaan on noin miljardin

iso ongelma näillä nopeasti kasvavilla on myös ammattilaisten ja niitten parhaitten saanti ja sitä varten hallitus on perustanut oman talent boost ohjelman jolla haetaan kansainvälisiä kovia osaajia nimenomaan näihin startup yrityksiin jotka jotka ovat siinä kynnyksellä ja jotka oikeastaan pysyvät pystyssä tai kaatuvat sen mukaan kuinka he näitä alan ammattilaisia saavat

sosiaalidemokraatit tekevät tänään päätöksen lähteä ainakin neuvottelemaan merkelin johdolla uudesta hallituksesta ja todennäköistä on että tämäntyyppinen hallitusohjelma tulee eli saksan tuleva hallitus haluaa euroopan yhdysvallat niin kuin mainitaan tässä uutisessa hänen noin kolme neljä tuntia sitten käyttämästään puheenvuorosta ja tiedämme ranskan presidentti macronin kannan hän on pitänyt schulziin koko ajan yhteyttä ja haluaa että tällainen hallitus saksaan tulee eli politiikka aika lailla muuttuu mikä on herra pääministeri ja herra eurooppaministeri teidän näkemyksenne tässä tilanteessa euroopan tulevaisuudesta ja suomen asemasta siinä

arvoisa rouva puhemies saksan vaalit ja saksan hallitusneuvottelut ovat toki keskeisessä roolissa kun puhutaan euroopan tulevaisuudesta ja niistä lähiajan päätöksistä päätöksistä joita meillä on edessä mutta teimme jo tämän vuoden maaliskuussa rooman julistuksessa linjauksen siitä että muuttamaan tähtäävää emme halua ja siihen ei ole mitään mitään edellytyksiä eli ei ole kyllä näköpiirissä lähitulevaisuudessa sen sijaan meillä on paljon tehtävää puolustusyhteistyö syvenee meillä on euron tulevaisuus emun jatkokehittäminen edessä meillä on paljon käytännön tekemistä jossa kyllä meidän meidän seuraavien kuukausien seuraavien vuosien kädet ovat täynnä täynnä töitä tämänsuuntaisesta kehityksestä minkä edustaja esitti ei ole kyllä pelkoa

koska se vaatisi perussopimuksen muuttamista ja olemme yhdessä todenneet että siihen ei ole edellytyksiä seuraava kysymys edustaja tolppanen arvoisa puhemies

ammattikouluissa on ryhdytty lehtitietojen mukaan siirtämään ammattiaineiden opettajien töitä kouluohjaajille jopa viisikymmentä prosenttia opetuksesta on siirretty näin tästä täytyy seurata se että ammattikouluista valmistuu tulevaisuudessa sellaisia opiskelijoita joilla ei ole niin hyvä ammattitaito kuin aikaisemmin tästä seuraa edelleen se että kun he hakevat työtä työnantajat eivät anna töitä jollei heidän ammattitaidostaan ole takuita siitä edelleen seuraa se että ministeri lindström pääsee jakamaan lisää karensseja ja lisää sanktioita näille nuorille jotka siitä huolimatta että hakevat töitä eivät töitä saa onko tämä todellakin se tarkoitus tämän päivän koulutuksessa me koulutamme valmiiksi epäpäteviä nuoria haemme ulkomailta päteviä tekemään työt ja jaamme kotimaisille nuorille sanktioita ja syrjäytämme heitä lisäämme heidät seitsemänkymmenentuhannen muun syrjäytyneen nuoren joukkoon

arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen uudessa lainsäädännössä turvattiin nimenomaan pätevien opettajien ja opinto ohjaajien asema ja se lainsäädäntö on siltä osin hyvin selkeä työmarkkinariitatilanteisiin hallitus ei luonnollisestikaan ota kantaa mutta sen haluan sanoa ammatillisesta koulutuksesta että ammatillisen koulutuksen ison uudistuksen myötä pystymme vastaamaan paremmin tulevaisuuden jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin ja palvelemaan sitä hyvin moninaista joukkoa joka on kohderyhmänä ammatillisessa koulutuksessa uudenlainen osaamisperusteinen järjestelmä jossa rakennetaan henkilökohtaisia polkuja jossa on laaja alaisemmat tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavammat

kuormittuneessa tilassa koska taloustilannekin on ollut heikko mutta hallitus varautuu samanaikaisesti myöskin tukemaan tätä isoa muutosta kahteen vuosikymmeneen suurinta koulutusreformia isolla laajalla tukipaketilla

on pesiytynyt omituinen ilmiö virtuaalivaluutta bitcoinin markkina arvoksi on arvioitu noin kaksisataaviisikymmentä miljardia dollaria tähän liittyy paljon rikollisuutta veronkiertoa ja on kehittymässä virtuaalisia veroparatiiseja miten arvoisa ministeri orpo suomen hallitus kansainvälisillä foorumeilla on reagoinut tähän asiaan
arvoisa puhemies tämä on todellakin ilmiö joka kasvaa kehittyy sinänsä lähtökohtaisesti laillista mutta sekä kotimaan viranomaisten että valvovien viranomaisten niin kotimaassa kuin euroopassa pitää hyvin tarkkaan seurata kehitystä ja ja varsinkin pyrkiä tunnistamaan jos tässä toiminnassa on rikollisia piirteitä koska se ei ole samalla tavalla samalla tavalla virallinen ei ole valuutta ei ole sitä kautta normaalin järjestelmän piirissä se vaatii mielestäni hyvin tarkkaa viranomaisten valvontatyötä ja yhteistyötä niin niin euroopan tasolla maiden välillä kuin sitten myöskin oecd tasolla koska kyse on globaaleista ilmiöistä ja sitä kautta tarvitaan myöskin globaaleja ratkaisuja näiden näiden valvontaan ja seuraamiseen

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri

tärkeää mutta enemmän tarvitaan tekoja haluaminen ei riitä jos teot jatkuvasti vievät toiseen suuntaan arvoisa puhemies sata vuotiaassa suomessa on paljon hyvää olemme hyvinvoinnin kärkimaita monella eri mittarilla kun suomalaista hyvinvointivaltiota lähdettiin rakentamaan lähtökohta oli että kaikki otetaan mukaan ja kaikki pidetään mukana nyt tämä perusajatus tuntuu hävinneen sipilän hallituksen arvomaailmasta eriarvoisuus kasvaa ei vähene puhuttelevana esimerkkinä tästä on heikki hurstin itsenäisyyspäivän ruokajakelu kuljin eilen tunti ennen jakelun alkua hakaniemen torilla oli jo satojen metrien jono ihmisiä odottamassa ruokakassia eriarvoisuuden kasvu suomalaisten välillä ei ole sattumaa se on seurausta epäoikeudenmukaisesta politiikasta yhteiskuntamme pahimmaksi turvallisuusuhkaksi on noussut ihmisten ja ihmisryhmien välinen eriarvoisuus eriarvoisuus syö ihmisten luottamusta toisiinsa ja tulevaisuuteen eriarvoisuus kasvaa maassamme huolestuttavasti ja mikä pahinta se syvenee arvoisa puhemies leikkaukset koulutukseen ja osaamiseen leikkaukset pienituloisten toimeentuloon ja palveluihin leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon leikkaukset työttömille leikkaukset lapsiperheille leikkaukset eläkeläisten toimeentuloon asiakasmaksuihin ja lääkekorvauksiin tämä on keskustan kokoomuksen ja sinisten ja ennen perussuomalaisten hallituksen politiikkaa samaan aikaan hallitus on jakanut hyvätuloisille veronkevennyksiä miljoonaperintöjen verotusta on kevennetty eilen itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksessa arkkipiispa arkkipiispa kari mäkinen toivoi että eduskunnalla olisi viisautta ymmärtää että talous on kansalaisia varten eivätkä kansalaiset taloutta varten

hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkon läpi palautan ajatukset takaisin tiistain juhlaistuntoon jos haluamme säilyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jos me päätämme yhdessä turvata sen tulevaisuuden meidän pitää aloittaa lapsista sillä heissä on tulevaisuutemme meidän on turvattava lapsille tasa arvoiset mahdollisuudet saada hyvä lapsuus haaveidensa koulutus ja onnellinen elämä meidän pitää tehdä lapsen osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä ja lapsen edun mukaisia päätöksiä jotta lapset välttyvät koulukiusaamiselta yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä heikoimmassa asemassa olevien lasten on saatava yhteisistä voimavaroista tukea jotta huono osaisuuden ja köyhyyden kierre katkeaa arvoisa puhemies jokaisella lapsella on oltava samanlaiset oikeudet laadukkaaseen varhaiskasvatukseen joka parantaa kouluvalmiuksia ja koulumenestystä sillä torjutaan niin välittömiä köyhyyden kokemuksia kuin pitkittyvää huono osaisuuttakin lapset saavat vaihtelevasti varhaiskasvatusta eri kunnissa kun hallitus on rajannut lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen tämä merkitsee yhdenvertaisuuden heikkenemistä koska alueilla on erilaisia käytäntöjä ja perheiden välillä on merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia eroja yhä useammin lapset aloittavat perusopetuksen hyvin erilaisista lähtökohdista käsin opettajien ammattijärjestön mukaan suomi panostaa perusopetukseen vähiten pohjoismaista ministeri orpo vähiten pohjoismaista suomi panostaa vähiten pohjoismaista perusopetukseen erot koulujen ja luokkien välillä sekä oppimistuloksissa jakaantuvat runsas viisi prosenttia ikäluokasta ei saavuta minimitasoa lukemisessa matematiikassa ja luonnontieteissä joka kahdeksas poika jää kokonaan vaille jatko opinnoissa tarvittavaa lukutaitoa lapsi joka ymmärtää heikosti lukemaansa joutuu arkielämässä vaikeuksiin puutteellinen luku ja kirjoitustaito näkyy myös koulutusvalinnoissa arvoisa puhemies puhumme maksuttomista lukio ja ammattiopinnoista mutta todellisuus on että opinnot ovat jatkuvasti kallistuneet pelastakaa lapset ryn kyselyssä lähes lähes kuusikymmentä prosenttia vastaajista kertoi opintokulujen vaikeuttaneen perheen taloutta koulutuksen periytyminen ja eriytyminen perheen varallisuuden mukaan rajoittavat nuorten mahdollisuuksia nuoret joutuvat hylkäämään haaveidensa ammatin ja valitsemaan sen koulutuksen johon on varaa tämä puolestaan lisää opintojen keskeyttämisen riskiä riskiä osa ei aloita toisen asteen opintoja lainkaan tästä huolimatta hallitus on leikannut koulutuksesta jokaisella koulutustasolla hallitus on leikannut nuorisotakuuta ja hallitus leikkaa nuorten aikuisten osaamisohjelmasta hallitus on leikannut opintotuesta hallitus on lyhytnäköisesti säästänyt juuri siitä missä kasvun mahdollisuudet ovat suurimmat lapsista nuorista koulusta oppimisesta arvoisa puhemies jokainen ihminen on mutta olemme aina myös yhteisön jäseniä ja ympäröivällä yhteisöllä on voimakas vaikutus meistä jokaiseen se voi painaa tai nostaa lannistaa tai kannustaa erityisesti se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin joiden oma identiteetti on vasta rakentumassa kuten viisas sanonta kuuluu lapsen kasvattaa koko kylä hallituksen eriarvoisuutta lisäävä politiikka on erityisen haitallista koska niin monet päätökset tuloerojen kasvattamisesta koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkauksiin osuvat samoihin perheisiin ja ihmisryhmiin ja samoihin alueisiin ja silloin vaikutukset myös kertaantuvat asuinalueiden eriarvoistuminen syö paitsi hyvinvointia myös keskinäistä luottamusta suuri ja pienituloisten keskittyminen omille alueilleen uhkaa luoda kuplia joiden välillä ei enää ymmärretä toisten todellisuutta puhemies helsingin uutiset kertoi äskettäin että pääkaupungissamme on alueita joissa jopa neljälläkymmenellä prosentilla kaksikymmentä viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta vastaavaa löytyy muista suurista kaupungeista ja vaikeuksiin ajautuneilta pienemmiltä paikkakunnilta haastateltu tutkija kommentoi tilannetta etenkin nuoriin naapurustolla voi olla suuri vaikutus heikoimmilla alueilla koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olemisesta tulee enemmän normaalia ja ehkä omat tavoitteet asetetaan alemmaksi kuin toisilla alueilla asetetaan omat tavoitteet alemmaksi arvoisa puhemies tässä on yksi eriarvoistumisen keskittymisen tragedia nuoret eivät jaksa enää edes unelmoida he eivät saa ympäröivältä yhteisöltä kannustusta haastaa itseänsä meillä ei ole varaa menettää näitä nuoria tulevaisuuden työelämässä pelkällä peruskoulupohjalla on yhä vaikeampi pärjätä ja siksi tarvitaan nopeita toimia tarvitaan oppivelvollisuuden pidentämistä mutta tarvitaan myös alueellisen eriarvoisuuden torjuntaa emme halua suomeen alueita joilla nuoret pitävät syrjäytymistä ja työttömyyttä niin normaaleina vastaan kannata enää edes kamppailla liian usein heikosti menestyvällä alueella on myös heikot julkiset palvelut julkisen vallan pitää torjua alueellista eriarvoistumista ei pahentaa sitä arvoisa puhemies hyvä hallitus suomalaisten terveyserot ovat suuret myös kansainvälisesti arvioituina köyhimmän ja rikkaimman miehen on yli kymmenen vuoden ero tämä on valtava ero ihmiselämässä ero ihmiselämässä mutta tällä on myös valtava vaikutus yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ihmisten eriarvoisuus näkyy paitsi kuolleisuudessa ja sairastuvuudessa myös sote palveluiden käytössä niitä käyttävät suhteessa enemmän paremmin toimeentulevat mutta mitä tekee hallitus ajaa eteenpäin sote uudistusta jonka ennustetaan lisäävän eroja palveluiden saatavuudessa ja käytössä valinnanvapausmalli tarjoaa yhä enemmän yhteisin verovaroin rahoitettuja palveluita hyväosaisille vaikeuksia on ennustettu juuri huonommassa tilanteessa oleville ihmisille asiakasmaksujenkin pelätään nousevan toinen tärkeä syy terveyserojen selittäjänä on elintavat etenkin päihteiden käytöllä on suuri merkitys alimmissa tuloryhmissä ja mitä tekee hallitus kokoomuksen johdolla hallitus tekee alkoholipolitiikkaa joka tulee kaikkien asiantuntija arvioiden mukaan lisäämään alkoholin kulutusta alkoholin haittoja alkoholikuolemia arvoisa puhemies hallitus te puhutte työllisyyden ja merkityksestä mutta me puhumme nyt teidän leikkauspolitiikkanne seurauksista haluamme nyt selityksiä sille miksi te teette päätöksiä jotka lisäävät eriarvoisuutta ja pienituloisuutta työllisyyden parantaminen ja talouskasvu eivät yksin riitä kyse on siitä miten työllisyyden ja talouden kasvu jaetaan meidän mielestämme kasvu kuuluu kaikille te olette tehneet hyvin kylmää leikkauspolitiikkaa joka kohdistuu ihmisiin jotka ovat riippuvaisia sosiaalietuuksista työttömyysturvasta opintotuesta lapsilisistä asumistuesta pienestä työeläkkeestä kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä te olette lisänneet erityisesti yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden pienituloisuutta etenkin kansaneläkkeen ja pienen työeläkkeen varassa olevilta ihmisiltä on leikattu rajusti samalla asumisen kulut ovat kallistuneet sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu ja lääkekorvauksia on leikattu nämä leikkaukset ovat etenkin eläkeläisille kovia isoja asioita jotka vaikeuttavat arjessa pärjäämistä tämä ei naurata te olette leikanneet ihmisiltä jotka joutuvat valitsemaan lääkkeiden ja leivän välillä se on valinta jota hyvinvointiyhteiskunnassa kenenkään ei pidä joutua tekemään työmarkkinoilla te olette toimineet työnantajien asianajajina olette uhanneet pakkolaeilla ja ajaneet työntekijöiden etujen puolustajat nurkkaan ja te olette leikanneet julkisen alan pienipalkkaisten naisten lomarahat hallitusohjelmaan sisältyy tavoite siitä ettei kokonaisveroaste nouse seuraukset on nähty pelkät veronalennukset ja satsaukset yritystukiin työllisyyden nimissä eivät riitä meille hyvinvointipolitiikan sisällöksi ettekö te ymmärrä että hyvinvoinnin sattumanvarainen valuminen hyväosaisilta alaspäin ei riitä hyvinvointivaltion määritelmäksi tarvitaan aktiivisia tekoja kasvun tasaisemmaksi tasaisemmaksi jakamiseksi verovaroilla toteutetut palvelut ja koulutus ovat suomalaisen hyvinvoinnin tae niillä varmistetaan että palkat pysyvät riittävällä tasolla ja että suomalainen osaaminen kestää vertailun maailmaan meille hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa oikeudenmukaista tulonjakoa kaikille saatavissa olevia sosiaali ja terveyspalveluita tasavertaista koulutuspolitiikkaa joka antaa taustasta riippumatta mahdollisuuden edetä se tarkoittaa vastuullista asuntorakentamis ja yhdyskuntapolitiikkaa

muissa maissa vain haaveillaan on ymmärrettävää että kasvunkin aikana varakkaat vaativat oikeuttaan pitää itse hankkimansa ja perimänsä vaatien verohuojennuksia tämän hallitus on heille suonut mutta on outoa että sipilän ja orpon hallitus unohtaa asemansa koko maan hallituksena jonka tehtävänä olisi eheyden takaaminen ja kaikkien suomalaisten eduista huolehtiminen hallitus toimii epäoikeudenmukaisesti tulo ja terveyseroja kasvattaen tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaventaen sekä lastemme mahdollisuuksia rajoittaen

eduskunta katsoo että hallitus on lisännyt tekemillään päätöksillä ihmisten välistä eriarvoisuutta ja tuloeroja tästä syystä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ensimmäisenä keskustan eduskuntaryhmä edustaja heikkinen

arvoisa puhemies

samalla valtiolle ja kunnille verotuloja joilla rahoitetaan palvelut kuten vasemmistoliiton edesmennyt kansanedustaja outi ojala aikoinaan sanoi vahva valtiontalous on köyhän paras turva toisin kuin viime vaalikaudella keskustajohtoinen hallitus ei säästä kuntien peruspalveluista ja tekee uudistuksia jotta mahdollisuus laadukkaisiin palveluihin läpi elämän toteutuisi kaikkialla suomessa keskustajohtoinen hallitus toteuttaa perustulokokeilua toisin kuin viime vaalikaudella tämän hallituskauden aikana noin kuudessakymmenessätuhannessa perheessä on voitu iloita uudesta työpaikasta ensi vaalikaudelle on asetettava myös kunnianhimoinen tavoite vähintään sadastatuhannesta uudesta työllisestä suomen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta takuueläkettä on korotettu tällä vaalikaudella kaksi kertaa omais ja perhehoidon rahoitusta on parannettu opintotukeen tulee huoltajakorotus ja pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja sairauspäivärahoja korotetaan lapsiperheiden tilannetta helpottavat varhaiskasvatusmaksujen alennukset ensi vuoden alusta lähes seitsemäntuhatta uutta pienituloista lapsiperhettä vapautuu varhaiskasvatusmaksuista perheiden arjen palveluita kehitetään ja hyviä käytäntöjä levitetään kunnasta toiseen yhä useammat perheet ovat saaneet apua ajoissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten määrät ovat vähentyneet lisäksi pääministeri sipilä asetti tammikuussa työryhmän etsimään ratkaisuja eriarvoistumiseen mutta sen sijaan oppositio on esittänyt katteettomia lupauksia esimerkiksi sdp kattaisi vaihtoehtobudjeteissaan noin miljardin euron lisämenot hatusta vedetyllä mielikuvitusrahalla tyhjentämällä suomen pankin ja suomen itsenäisyyden juhlarahaston kassat sekä lisäämällä työssäkäynnin kustannuksia

arvoisa puhemies pienituloisilla suomalaisilla iso osa tuloista menee ruokaan ja asumiseen olemme hämmästyneet demarien suunnalta tulleista avauksista lääkkeiden ja ruuan verotuksen kiristämisestä tämä vaikeuttaisi erityisesti pienituloisten ihmisten ja lapsiperheiden asemaa eriarvoisuus vähenee tehokkaimmin koulutuksen ennalta ehkäisevien palveluiden ja työllisyyden myötä kuten kuulimme äsken hallitus tulee tekemään kaupunkiselvityksen sekä toteuttamaan seutukaupunkiohjelman niillä vahvistetaan edellytyksiä suomen tasapainoiselle kehittämiselle keskustan mielestä koulutuksen oltava suomessa jatkossakin maksutonta lapsilla ja nuorilla on oikeus saada ammattitaitoisten opettajien antamaa laadukasta opetusta lähellä kotiaan siksi vastustamme koulutuksen keskittämistä olemme erityisen huolissamme kaupunkien sisällä tapahtuvasta eriarvoistumisesta tähän eivät pure yksin valtionhallinnon toimet tärkeimmät päätökset asuinalueiden välisten erojen kaventamiseksi tehdään valtuustoissa monella alalla on jo työvoimapula mutta samaan aikaan osa nuorista on jäänyt pelkän peruskoulun varaan esimerkiksi muutamalla helsingin alueella neljälläkymmenellä prosentilla nuorista aikuisista ole mitään suomessa suoritettua toisen asteen tutkintoa arvoisa puhemies olen kymmenen vuotta hoitanut veteraaneja ja vanhuksia he ovat nähneet millaisen suomen olemme rakentaneet eriarvoinen ja köyhä maa on kehittynyt kukoistavaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi kuten minulle soittanut yhdeksänkymppinen martta totesi enpä olis tiennykään mitenkä huonosti minulla männöö jos en ois sattuna avvoomaan telekkaria kyselytunnin aikana jokainen puolue tässä salissa on kantanut vuorollaan vastuuta siitä millainen suomemme on ja millaiseksi se jatkossa kehittyy yhteinen tehtävämme on pitää kaikki suomalaiset mukana siirtyessämme itsenäisyyden toiselle vuosisadalle poliitikkoina meidän pitää tehdä sellaisia päätöksiä

arvoisa puhemies millainen on sata vuotias suomi

suhteellisen köyhyyden mittareilla olemme myös mahdollisuuksien tasa arvon osalta maailman kärkimaa stanfordin yliopisto julkisti vuonna kaksituhattakuusitoista laajasti uutisoidun kymmenen vauraan maan vertailun eriarvoisuudesta ja sosiaalisen nousun edellytyksistä suomi oli vertailun mallioppilas opposition vasemmistopuolueet väittävät eriarvoisuuden räjähtäneen suomessa kasvuun faktat eivät tue väitettä tilastokeskuksen mukaan tuloeroissa ei ole tapahtunut muutoksia kaksituhatta luvulla tuloerojen ei myöskään ennusteta kasvavan tulevina vuosina valtiovarainministeriö arvioi ensi vuoden budjetin välittömien vaikutuksien nostavan tuloeroja mittaavaa gini kerrointa prosenttiyksikön sadasosilla arvoisa puhemies suomi on ja tulee jatkossakin olemaan tasa arvoinen maa jossa on hyvät edellytykset eri lähtökohdista ja alueista riippumatta kouluttautua ja tehdä työtä saavuttaakseen omia unelmiaan parhaallakin on aina parannettavaa kansainvälisten vertailujen piikkipaikat tuloerojen pienuudessa eivät lohduta työtä etsivää pitkäaikaistyötöntä tai ilman opiskelu tai työpajapaikkaa olevaa nuorta siksi kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee tärkeänä että keskustelemme keinoista joilla ennaltaehkäisemme syrjäytymistä eriarvoisuutta ja köyhyyttä hallituksen toimet kasvun työllisyyden ja yrittäjyyden eteen tuottavat jo tuloksia talous kasvaa työllisyys kohenee ja pitkäaikaistyöttömyys on laskussa tällä hallituskaudella työllisyys on tähän mennessä kasvanut lähes neljälläkymmenellätuhannella hengellä mikä on parantanut lukuisien perheiden toimeentuloa ja tulevaisuudennäkymiä arvoisa puhemies työ erottaa väestöryhmät hyvin pärjääviin ja heikosti pärjääviin työelämän ja sen myötä arkipäiväisen sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jääminen on yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista se että mahdollisimman moni tekee työtä ja pääsee rakentamaan sekä että yhteistä tulevaisuuttamme on parasta lääkettä eriarvoisuutta vastaan työllisyyden kasvu pienentää tuloeroja torjuu köyhyyttä sekä vahvistaa julkisten palveluiden ja etuuksien rahoitusta tämä hyödyttää myös palveluiden tarvitsijoita tuloerojen osalta erot pohjoismaiden välillä ovat pienet mutta työllisyysasteessa suomi jää merkittävästi jälkeen verrokeistaan jos meilläkin olisi pohjoismaalaista tasoa oleva seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ei hallituksen tarvitsisi tuskailla indeksien jäädytyksiä julkisen velan kasvua tai kestävyysvajetta tämänkin vuoksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sekä hallituksen tekemä perhevapaiden ja sosiaaliturvan uudistamistyö on tärkeää arvoisa puhemies kestäviin ratkaisuihin pääseminen edellyttää vaikuttavia ja kannustavia toimia kuten paikallisen sopimisen edistämistä ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan uudelleentarkastelua arvoisa puhemies hallitus on tällä kaudella vahvistanut pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille ja panostanut nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn budjetissa nuorisotyöttömyyden torjuntaan esitetään lisäpanostuksia ja on muun muassa lisätty opiskelupaikkoja ja palkkatukea nuorten ohjaus ja tukipalveluita vahvistetaan ja vieläkin kauaskantoisempia uudistuksia ovat koulutuksen uudistukset kuten ammatillisen koulutuksen reformi joka tarjoaa nuorille enemmän yksilöllisiä polkuja tulevaisuuden ammattiin lisäksi peruskoulujen tasa arvotyöhön on kohdennettu erityispanostuksia ja kasvun tuomaa pientä liikkumatilaa on kohdennettu koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen hallitus on jättänyt julkisen talouden sopeutustoimien ulkopuolelle kaikkein heikoimmassa asemassa asemassa olevat toimeentulotukeen on tehty indeksitarkistukset ja takuueläkkeitä on nostettu arvoisa puhemies olemme yli puoluerajojen yksimielisiä siitä että meidän on yhdessä rakennettava jokaiselle suomalaiselle parempaa huomista tahto torjua syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta on eduskunnassa yhteinen tavat ja niiden uskottavuus eroavat kuitenkin merkittävästi poikkeuksellisesti koko oppositio ei ole tämän välikysymyksen takana tämä ei sinänsä ole yllätys kun katsoo sdpn johdolla välikysymyksessä esiin tuotua talouspopulismia missä välissä entisestä vastuullisesta valtionhoitajapuolueesta sdpstä kuoriutui populistipuolue joka on varjo entisestä hyvinvointiyhteiskunnan rakentajasta esitätte hallituksen sopeutuspäätösten perumista ja tarjoatte tilalle kolmea ratkaisua lisää veroja lisää lisää veroja kertokaa meille kuinka saamme tänne kotimaahamme työtä ja kasvua kiristämällä jo entuudestaan kireää verotustamme onko niin että sdpn vaihtoehdon toteutuessa kasvu ei kuuluisikaan kenellekään arvoisa puhemies hallitus suhtautuu vakavasti taloudellisen eriarvoisuuden köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan vahva julkinen talous on vähävaraisen paras turva jos julkisen talouden suuntaa ja kestävyyttä ei oikaista suurimmat kärsijät ovat yhteiskunnan tukea kipeimmin tarvitsevat ja heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset siksi hallitus jatkaa vastuullista vastuullista taloudenpitoa vähennämme velkaantumista ja vahvistamme talouskasvua ja työllisyyttä

arvoisa puhemies on oikein että vastaa pääministerin sijainen kokoomuksen puheenjohtaja petteri orpo niin vahvasti hallitus on on ajanut kokoomuksen tavoitteita hyvinvointivaltion karsimista ja markkinamallista suomea siis menneisyyden yhteiskuntaa jossa jokainen pärjätköön omillaan ja jossa verorahat ovat yritysten voitonteon mahdollistajia yhteiskuntaa jossa hyvinvointivaltio muuttuu yövartiovaltioksi kokoomus välikysymyksessä on väkevällä tavalla kuvattu sipilän hallituksen epäoikeudenmukaista ja hyvinvointivaltiota rapauttavaa politiikkaa en toista välikysymyksessä kuvattua vaan keskityn tulevaisuuteen esitän konkreettisia toimia joilla voimme kääntää eriarvoistumisen kierteen arvoisa puhemies koulutus ja osaaminen tulevat entistä vahvemmin olemaan suomen avain menestykseen globaalissa nopeasti kehittyvien teknologioiden maailmassa jo viime vaalikaudella koulutukseen kohdistuneet leikkaukset menivät valitettavan pitkälle siksi kaikki puolueiden puheenjohtajat antoivat lupauksen olla leikkaamatta koulutuksesta ministeri orpo te olette pettäneet tämän lupauksen jokainen lapsi ansaitsee pärjätä opinpolulla myös työttömien lapset perukaa siis päätös jolla rajasitte subjektiivista päivähoito oikeutta tuokaa eduskuntaan lakiesitys jolla varhaiskasvatuksesta tehdään joidenkin vuosien kuluessa kaikille maksuton perusoikeus tämä on oikeudenmukaista tasa arvoa vahvistavaa ja julkisen talouden kannalta järkevää ministeri orpo vahvistakaa perusopetuksen tasa ja laatua olkaa inhimillinen sekä opettajia että oppilaita kohtaan tukekaa erilaisten oppijoiden pärjäämistä ja opettajien jaksamista palauttakaa rahat ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityiseen tukeen täysimääräisesti arvoisa puhemies koulutus on paras takuu työllisyyden vahvistamiselle perusopetuksen varaan jääneiden työura on katkonainen ja kymmenen vuotta lyhyempi kuin amiksen tai lukion suorittaneilla ministeri orpo te te olette leikanneet toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta yli kaksisataa miljoonaa euroa se on johtanut yt menettelyyn ja lähiopetustuntien vähentämiseen kuunnelkaa nyt järjen ääntä älkääkä heikentäkö leikkauksilla kansakuntamme tulevaisuutta älkää tehkö menneisyyden politiikkaa tehkää tulevaisuuden politiikkaa ja tasa arvoa arvoisa puhemies kymmenettuhannet nuoret ovat pudonneet perusopetuksen jälkeen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle he ovat syrjäytymässä tai jo syrjäytyneet ministeri orpo tehkää amiksista ja lukioista aidosti maksuttomia sdp on esittänyt tilanteen korjaamista nostamalla oppivelvollisuusikää kahdeksaantoista vuoteen näin toisen asteen koulutuksesta tulee täysin maksuton myös välineiden ja matkojen osalta tämä olisi todellinen tasa arvoteko ja tulevaisuusteko arvoisa puhemies nyt on aika panostaa korkean asteen koulutukseen tutkimukseen tuotekehitykseen ja vahvistaa innovaatiotoimintaa ei siis leikata vaan vahvistaa sipilän hallitus on valinnut eriarvoistavat ja tuhoisat leikkaukset se on väärä tie ministeri orpo kehittäkää ja uudistakaa kuten sdp esittää älkää leikatko suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta älkää kutsuko leikkauksia kehittämiseksi ja uudistamiseksi ministeri orpo ja kokoomus voimavarojen leikkaaminen heikentää ei kehitä ja arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista keväällä alkanut talouskasvu on vahvistunut silti eriarvoisuus kasvaa suomessa se on kokoomuksen ja keskustan tahto niiden arvovalinta korjatkaa suunta tai luopukaa kasvu kuuluu kaikille ja me olemme valmiit korjaamaan suuntaa teillä on valta korjata tilanne teillä valta korjata tilanne

olen puhunut paljon koulutuksen leikkauksista kuten välikysymyksessä kuultiin olette heikentäneet hyvinvointivaltiota laajalla rintamalla ja lisänneet eriarvoisuutta ministeri orpo teillä on valta korjata tilanne perukaa opintorahaleikkaus perukaa turvaverkkojen indeksileikkaukset ja esimerkiksi lääkkeiden omavastuun korotukset perukaa lomarahaleikkaukset julkisen sektorin ahkerilta ihmisiltä luokaa meidän esittämällämme tavalla ohjelma jolla parannetaan pieniä ja keskisuuria eläkkeitä saavien ihmisten toimeentuloa rahat riittävät kun perutte hyvätuloisten ja varakkaiden veronkevennykset se on oikeudenmukaista ja kääntää suunnan kohti parempaa suomea teillä on valta valita teettekö menneisyyden politiikkaa vai tulevaisuuden politiikkaa sata vuotiaassa suomessamme kannatan edustaja kymäläisen esitystä epäluottamuksesta

puhemies sitaatti kuulostaa hallituksen tekstiltä mutta se ei ole sitä sitaatti on sosiaalidemokraattien vasemmistoliiton ja perussuomalaisten yhteisestä eriävästä mielipiteestä tältä syksyltä vaihtoehdoksi talousvaliokunnan budjettilausuntoon oppositio siis myöntää hallituksen toimet oikeiksi tai vähintäänkin oikeansuuntaisiksi me siniset otamme kuitenkin vakavasti opposition välikysymyksen eriarvoistumisesta ihmisten keskinäinen ja ihmisryhmien välinen eriarvoistuminen on kaikkea muuta kuin mitä siniset ja hallitus omalla politiikallaan ajaa suomalainen yhteiskunta on menestystarina jota kukaan ei halua rikkoa hyvä elämä kuuluu kaikille kyllä on niin että tämä hallitus on tehnyt paljon vaikeita päätöksiä mutta ne pakko tehdä kiihtyvän velkaantumisen taittamiseksi tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen ovat asioita joita on ensisijaisesti hoidettu talouspolitiikan kautta viimeaikaista lievää tuloerojen kasvua jos sellaista on selittää keskipalkkaisten työpaikkojen raju väheneminen ja samaan aikaan matala ja korkeapalkkaisten työpaikkojen määrällinen lisääntyminen ei niinkään hallituksen toimet päinvastoin

myös pääomaverotuksen progressiota on kiristetty kyllä tässä maassa edelleen suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset tämä ei ole muuttunut mihinkään verotuksen osalta on tehty parannuksia pienituloisille tästä esimerkkinä yleisradioveron maksukynnyksen nosto mikä vapauttaa lisää kansalaisia yle veron maksusta tämän jälkeen noin seitsemänsataaneljäkymmentätuhatta pienituloista on vapautettu tästä verosta arvoisa puhemies sinisten mielestä työ on parasta eriarvoisuuden ehkäisyä ja tämä tavoitteemme työllisyyden parantaminen näyttää onnistuneen tilastokeskuksen mukaan työllisyysaste on noussut seitsemäänkymmeneen prosenttiin kun se oli viime vuoden lokakuussa kuusikymmentäkahdeksan pilkku neljä prosenttia avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt ja mikä tärkeintä työttömien määrä on vähentynyt kyllä tämä on huomattavan tärkeää kun mietitään eriarvoistumiskehitystä mitä enemmän suomessa on työtä tekeviä sitä paremmin meillä myös on varaa maksaa eläkkeitä ja etuuksia mitä tulee sosiaalietuuksiin ja muihin palveluihin on hallitus kyllä muistanut pienituloisia ja varsinkin lapsiperheitä sairausvakuutuksen alaisten päivärahojen minimimäärää ollaan nostamassa näihin päivärahoihin lukeutuu myös äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat myös varhaiskasvatusmaksuja on alennettu ja tuhannet perheet niin kuin sanottu ovat vapautuneet maksuista kokonaan kyllä tämä hallitus ei ole unohtanut pienituloisia ja mitä tulee opiskelijoihin niin opiskelijat tulivat osaksi yleistä asumistukijärjestelmää elokuun alussa tänä vuonna tämä oli pitkään toivottu parannus opiskelijoiden tilanteeseen vähän vaikuttaa siltä että tämä uudistus halutaan vain unohtaa joka käänteessä opposition taholta opiskelijat ovat nyt asumisen suhteen samalla viivalla muiden asumistuen saajien kanssa tämä on myös tasa arvoisuuskysymys huomionarvoista on myös hallituksen esitys opintotuen huoltajakorotuksesta joka parantaa opiskelijoiden toimeentuloa arvoisa puhemies toisin kuin välikysymys antaa ymmärtää nuoret on huomioitu hallituksen toiminnassa tästä esimerkkinä ohjaamo toiminta joka ollaan vakinaistamassa osaksi valtakunnallista palvelujärjestelmää kenenkään nuoren ei ole hyvä jäädä pelkän peruskoulun varaan ohjaamo toiminnan tarkoituksena on nuoren kanssa luoda luottamuksellinen ja innostava väylä takaisin opintoihin tai muihin toimiin arvoisa puhemies hallitus on tosiaan pureutunut ihmisten köyhyyteen ja hyvinvointi eri tavoin hallitus on asettanut tammikuussa kaksituhattaseitsemäntoista eriarvoisuustyöryhmän joka juho saaren johdolla perehtyy näihin samoihin opposition nostamiin aiheisiin jo hallitusohjelmassa on kärkihanke terveyttä ja hyvinvointia edistämään ja eriarvoisuutta vähentämään eriarvoistuminen on asia johon tulee puuttua ja näin hallitus on myös tehnyt

arvoisa puhemies

kun sdp oli viime eduskuntakaudella hallituksessa johti sdpn harjoittama politiikka

uuteen työttömään eriarvoistuminen siis kasvoi huomattavasti sdpn ollessa hallituksessa emme voineet allekirjoittaa tämän välikysymyksen tekstiä koska siinä sivuutettiin täysin huono maahanmuuttopolitiikka huono maahanmuuttopolitiikka yhtenä suurimmista eriarvoiseen yhteiskuntaan johtavista tekijöistä huono maahanmuuttopolitiikka on eriarvoistumiseen läheisesti liittyvä kysymys sillä se nakertaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sisältäpäin suomi on pieni maa se voi olla koko maailman sosiaalitoimisto olemme yhteiskuntana tilanteessa jossa sosiaaliturvaamme jaetaan kasvavassa määrin muiden maiden kansalaisille viimeisimpänä esimerkkinä tästä toimii helsingin kaupunginvaltuuston päätös laittomasti maassa olevien sosiaaliturvan laajentamisesta uskomattoman huono päätös laki ja järjestys ovat unohtuneet tämän maan hallitukselta joka ei reagoi asianmukaisesti tähän järjettömyyteen myös eu on sisämarkkinoiden varjolla ulottanut lonkeronsa sosiaaliturvaamme jonka piti olla kansallisen toimivallan piirissä nyt taas hallitus on alkanut puhua pääministerin johdolla eta alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinnan poistosta on todella huolestuttavaa suomalaisten työntekijöiden kannalta perussuomalaiset eivät hyväksy tällaista kehitystä joka heikentää kansan sisäistä solidaarisuutta vain kansan sisäinen solidaarisuus toimii eriarvoisuutta vähentävästi veronmaksajien rahojen jakaminen ulkopuolisille ja ulkomaille ei lupaa hyvää tulevaisuutta arvoisa puhemies asumisen hinta syö ostovoimaa suomalaisilta kohtuuttomasti varsinkin suomalaisen köyhän ahdinko kasvaa asumisen kustannusten nousun myötä perussuomalaiset pyytävät eduskuntaa suhtautumaan asiaan vakavasti asumisen hinnan nousua tulisi pyrkiä kaikin tavoin estämään mutta hallitus toimii asumisen kustannuksia nostavasti esimerkiksi nostaessaan lämmityspolttoaineiden verotusta

sote ja maakuntauudistus suomalaisten yhdenvertaisuutta perussuomalaiset tahtovat pitää koko maan asuttuna tahdomme lapsille lähikouluja ja laadukasta tasapuolista koulutusta kautta maan tahdomme pitää huolen jokaisen suomalaisen lähipalveluista monet puolueet tuntuvat vannovan tätä samaa tässä salissa mutta toimivan tosiasiallisesti kuitenkin toisin perussuomalaiset tahtovat keskittyä aidosti palveluiden hajauttamiseen eivätkä niiden keskittämiseen toimivat sosiaali ja terveyspalvelut ovat olleet hyvinvointiyhteiskuntamme kulmakivi nykyinen hallitus on ottanut nämä ihmisille tärkeimmät palvelut pelinappuloiksi omassa poliittisessa pelissään nykyinen hallitus on laittanut omat poliittiset agendansa ja intressinsä jopa kansanterveyden edelle kun se ajaa täysin surkeaa uudistusta väkisin eteenpäin jos menetämme toimivat sote palvelut se eriarvoistaa suomea enemmän kuin mikään aiemmin kokemamme perussuomalaiset esittävät hallitukselle seuraavaa epäluottamuslausetta eduskunta katsoo että hallituksen politiikka suomen kansalaisten eriarvoistumisen vähentämiseksi on epäonnistunut eikä hallitus näin ollen enää nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies köyhyys ole poistunut sata vuotiaasta suomesta viikoittain kaksikymmentätuhatta kansalaista joutuu turvautumaan ruoka apuun leipäjonojen ennakoidaan hallituksen politiikan takia kasvavan tällä vaalikaudella rikkaat ovat rikastuneet köyhät köyhtyneet ja tuloerot kääntyneet kasvuun kovimmin hallitus on leikannut ihmisiltä joiden toimeentulo on entuudestaan niukkaa eli työttömiltä eläkeläisiltä paljon sairastavilta ja opiskelijoilta leikkaukset ovat ulottuneet asumisen tukiin lääke ja matkakorvauksiin sekä opintorahaan perusturvan heikennykset kasvattavat niiden määrää joiden on turvauduttava toimeentulotukeen tämä on lyhytnäköistä politiikkaa yksin asuvan työttömän perusturva kattaa tällä hetkellä noin seitsemänkymmentäkolme prosenttia minimibudjetista silti hallitus on kohdistamassa työttömyysturvaan yhä uusia leikkauksia asumisen kalleus on työttömyyden jälkeen merkittävin köyhyyttä aiheuttava tekijä silti hallitus leikkaa toistuvasti asumistukea terveyserot ovat suomessa mittavat silti hallitus korotti asiakasmaksuja viime vuonna kertarysäyksellä noin kolmekymmentä prosenttia samaan aikaan kun köyhimmiltä on leikattu hallitus on suunnannut veronkevennykset varakkaille tämä politiikka on kasvattanut tuloeroja hallituksen välinpitämättömyys näkyy siinä ettei hallitus arvioi päätöstensä vaikutuksia eri väestöryhmiin kuten lapsiperheisiin ja köyhiin eläkeläisiin tai esimerkiksi tasa arvoon suurimman taakan hallituksen leikkaustoimista kantavat pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat julkisella sektorilla miehet ovat hyötyneet hallituksen talouspolitiikasta enemmän kuin naiset ja monen mielestä tasa arvon edistämisessä on tällä hallituskaudella otettu takapakkia viime hallituskaudella hallitusohjelman painopisteenä oli köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen perusturvaa ja ja asumistukea nostettiin ja pienituloisten verotusta kevennettiin samalla kiristettiin suurituloisten veroja tämä kavensi tuloeroja sipilän hallitusohjelmassa köyhyys mainitaan kerran ulkopolitiikan yhteydessä koska hallitus ei tavoittele köyhyyden ja eriarvoisuuden eriarvoisuuden vähenemistä eivät eriarvoisuus vähene päinvastoin hallituksen politiikan seurauksena köyhien määrä kasvaa ja tuloerot ovat kääntyneet kasvuun tuloeroja pitää vahtia koska ne ovat merkki yhteiskunnan eriarvoisuudesta eriarvoisuus näkyy siinä että kouluttamattomuus periytyy asuinalueet eriytyvät ja nuorten pahoinvointi kasautuu nämä ovat konkreettisia asioita joista pitää olla huolissaan hallituksen politiikasta ei ainoastaan puutu toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi hallitus tekee päinvastoin kuin pitäisi leikkaa varhaiskasvatuksesta peruskouluilta nuorisotakuusta ja ammattikouluilta ja tekee opiskelusta lainapainotteista sillä hallitus nakertaa suomen suurinta vahvuutta sitä että jokaisella on samat mahdollisuudet edetä elämässään lompakon paksuudesta riippumatta köyhyyden lisääntyminen ja koulutuksen tasa arvon mureneminen ovat huono perintö seuraavalle sadalle vuodelle se on perintö jota meillä ei ole tuleville sukupolville varaa saati oikeutta jättää siksi me vihreät siitä puhumme siksi me haastamme hallituksen niin koulutuksesta kuin eriarvoisuuden kasvattamisesta vihreiden mielestä sosiaaliturvan leikkauksia ei pidä hyväksyä ei ole kohtuullista että indeksisäästöillä kuritetaan erityisesti lapsiperheitä työttömiä eläkeläisiä ja sairaita suomalaisia samaan aikaan kun kilpailukykysopimus ja veronkevennykset veronkevennykset suosivat suurituloisia vihreiden vaihtoehto on torjua köyhyyttä harjoittamalla oikeudenmukaista veropolitiikkaa arvoisa puhemies köyhyys on paljon muutakin kuin rahan puutetta se on näköalattomuutta osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta mitä aikaisemmassa vaiheessa eriarvoistumiseen puututaan sitä paremmat tulokset kaikille lapsille on tarjottava laadukasta varhaiskasvatusta ja peruskoululle riittävät resurssit alueellisia eroja on tasattava kohdennetulla tuella sote uudistus on toteutettava tavalla joka tasaa hyvinvointi ja terveyseroja ja takaa palvelut myös heikommassa asemassa oleville köyhyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista politiikkaa perusturvan tasosta on pidettävä huolta sosiaaliturvaa pitää kehittää niin että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän ja mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen tarvitsemme perustulon jolla poistamme kannustinloukut työttömyyttä pitää vähentää kaupunkiköyhyyttä pitää vähentää rakentamalla kohtuhintaisia asuntoja hallituksen on peruttava epäoikeudenmukaiset leikkauksensa ja laadittava toimenpideohjelma köyhyyden ja ja eriarvoisuuden vähentämiseksi koska sata vuotiaassa suomessa hyvinvointi kuuluu kaikille arvoisa puhemies edellä esitetyin perustein vihreä eduskuntaryhmä yhtyy edustaja kymäläisen hallitukselle esittämään epäluottamuslauseeseen kiitos

arvoisa puhemies maailma ei tunne yhteiskuntaa ilman eriarvoisuutta

muiden työstä mutta vaikka eriarvoisuutta esiintyy kaikkialla sen määrä ei ole vakio lähimmäksi tasa arvoista yhteiskuntaa ovat yltäneet maat joissa päätöksentekijät ovat sitoutuneet aktiiviseen työhön tasa arvon puolesta pitkään oli suomi yksi näistä eriarvoisuus voi pesiä millä tahansa elämänalueella mutta tyypillisesti se kiteytyy omistamiseen niille annetaan joilla jo on siksi tulo ja varallisuuseroja käytetään usein kuvaamaan näitä rakenteita vaikka eriarvoisuudessa on tietysti kyse paljon euroja laajemmasta ilmiöstä lainsäädännöstä koulutuksesta joukkoon kuulumisesta elämän pituudesta ja kulusta arvoisa puhemies kun eriarvoisuus on päässyt juurtumaan yhteiskunnan rakenteisiin ei sitä suitsita yhdessä tai kahdessa vaalikaudessa onneksi vuosikymmenten kuluessa saavutettu tasa arvo ei myöskään katoa hetkessä liikkeiden hitauden vuoksi ei yksittäistä hallitusta tule mitata niinkään yhteiskunnallisen eriarvoisuuden määrällä vaan kehityksen suunnalla ymmärretäänkö hallituksessa mitä eriarvoisuudesta seuraa suhtaudutaanko siihen asianmukaisella vakavuudella ovatko pienet varallisuuserot ja mahdollisuuksien tasa arvo hallitukselle poliittisia tavoitteita vai imagonrakennusta parhaillaan suomea johtaa porukka joka ei juuri ole osoittanut harrastusta eriarvoisuuden vähentämiseen päätösten sosioekonomisia vaikutuksia ei punnita tuloerojen kasvua vähätellään eriarvoisuutta tuottavia rakenteita vaalitaan ja jopa vahvistetaan tätä päälinjaa vasten ovat hallituksen yksittäiset tasa arvoprojektit kuin rikkaan kolikko pelastusarmeijan

suomi tarvitsee alennuksia peruspalvelujen maksuihin ja korotuksia lääkekorvauksiin ei päinvastoin ja ansaitsee hallituksen joka kannustaa työmarkkinoita palkkaeroja supistavaan ei niitä kasvattavaan politiikkaan ennen kaikkea on jokaista lakiesitystä budjettikohtaa ja viranomaispäätöstä arvioitava oikeuksien sopimusta vasten kysyttävä viekö tämä päätös heidän suomeaan kohti tasa arvoa vai kasvavaa eriarvoisuutta on tehtävä uupumatta työtä lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien eteen on taattava lapsille oikeus varhaiskasvatukseen kotipaikasta tai vanhemman työmarkkina asemasta riippumatta ja suoja vainolta passiin katsomatta arvoisa puhemies eriarvoisuus on ihmiskunnan tiivistyvä tyhmyys liskoäly ja itsetuhovietti mitattiinpa sitten bruttokansantuotteella tai väestön hyvinvoinnilla parhaiten menestyvät ne yhteiskunnat joissa hallitukset puolustavat määrätietoisesti ja yksituumaisesti jokaisen oikeutta kukoistaa sellaisen hallituksen suomalaisetkin ansaitsisivat edellä mainituin perustein vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa edustaja kymäläisen esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies rkp jakaa huolen kasvavasta eriarvoistumisesta yhteiskunnassa me emme kannata hallituksen linjaa meidän tulee vahvistaa sosiaaliturvaa mutta se mikä erottaa meidät muista oppositiopuolueista on näkemys siitä mitkä ovat oikeat työkalut ongelmien ratkaisemiseksi sen takia emme ole mukana välikysymyksessä vaan tulemme esittämään oman epäluottamuslauseemme ja näin ollen myös äänestämään epäluottamuksen puolesta olemme hiljattain julkaisseet oman varjobudjettimme ja se on luonnollinen pohja sille kritiikille jota osoitamme hallitusta kohtaan rkpn vaihtoehto sisältää kattavan toimenpideohjelman jotta heikoimmassa asemassa olevien tilannetta voidaan parantaa muun muassa korotamme takuueläkettä ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta enemmän kuin hallitus me poistamme kansaneläkkeen indeksijäädytyksen ja nostamme opintotuen sille tasolle jolla se oli ennen hallituksen leikkauksia lisäksi osoitamme varoja yhdenvertaisuuden lisäämiseen peruskoulutuksessa pohja lasten yhdenvertaisille mahdollisuuksille luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja siksi ehdotamme että jokaisella lapsella olisi oikeus neljään tuntiin

päivittäin arvoisa puhemies mielenterveysongelmat ovat kasvaneet yhteiskunnassamme tämän vuoksi rkp esittää pitkän aikavälin kansallista mielenterveysohjelmaa mihin mielenterveys jäi sote uudistuksessa milloin hallitus alkaa ymmärtää että puutteellinen panostaminen mielenterveyteen johtaa niin syrjäytymiseen kuin yhteiskunnan kustannusten kasvuunkin masennuksesta kärsivä nuori ihminen tarvitsee tukea mahdollisimman nopeasti eikä vasta monen kuukauden kuluttua arvoisa puhemies meistä on oikein alentaa työn verotusta kunhan se tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla eduskunnan tietopalvelu on selvittänyt millainen yhteisvaikutus rkpn vaihtoehtobudjetissa olevalla tuloveron alentamisella arvonlisäveron pienellä korotuksella ja tulonsiirroilla on selvityksessä ilmeni että rkpn malli lisää käytettävissä olevia tuloja enemmän kuin hallituksen ehdotus kaikissa tuloryhmissä ja erityisesti kahdessa alimmassa kymmenyksessä kaikille siis jää enemmän käteen meidän mallissamme

arvoisa herra puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää välikysymyksen esiin nostamaa kysymystä eriarvoistumisen lisääntymisestä tärkeänä suomi on monin tavoin eriarvoistunut maa jossa kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia samantasoiseen koulutukseen terveydenhuoltoon alueellinen vaihtelu julkisissa palveluissa ja sen saatavuudessa on merkittävää suomi on jakaantumassa menestyviin alueisiin ja korkean työttömyyden alueisiin kasvukeskuksissa asuntojen hinnat karkaavat nuorten perheiden ulottumattomiin ja muualla asuntojen hinnat ovat romahtaneet suomen pitäminen alueellisesti yhtenäisenä jossa palvelut olisivat yhdenvertaisia on karkaamassa yhä kauemmaksi alueelliselta eriarvoistumiselta ei tule sulkea silmiään muutama viikko sitten eduskunta hyväksyi hallituksen esityksestä käräjäoikeuden uudistuksen jossa oikeusturva niin alueellisesti kuin kielellisesti heikkeni ja tämä esitys osaltaan lisäsi eriarvoistumista tämä siitäkin huolimatta että perustuslakivaliokunta oli asiasta lausunut erityisen huolensa lausunnossaan hallitus on asettanut omaksi tavoitteekseen välittämisen yhteiskunnan onko hallitus antamassa periksi kun se ei kiinnitä huomiota kansalaisten kasvavaan huoleen eriarvoisuuden lisääntymisestä arvoisa puhemies tämä välikysymys ei ole aivan rehellinen itselleen sillä eriarvoistuminen ei ole yksistään tämän hallituksen toimien seurausta eriarvoistumisen katsotaan alkaneen jo vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi jolloin laman jälkeinen nousukausi alkoi ja samaan aikaan vähimmäisturva jäädytettiin sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset eivät tätä epäkohtaa silloin korjanneet viime hallituskaudella perusturvaan tehtiin merkittävä tasokorotus ja samalla tuloerot pienenivät tällä vaalikaudella kehitys on kuitenkin ikävä kyllä kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan kuluneen sadan vuoden aikana me suomalaiset olemme rakentaneet yhtenäisen peruskoulun toimivan terveydenhuollon ja kattavan sosiaaliturvan me pystymme siihen uudestaan mutta haluaako tämä hallitus sitä haluaako tämä hallitus tunnustaa tosiasiat ja käynnistää perusturvan uudistamisen myöntää että juuri nyt tänään ne leikkaukset jotka ovat kohdistuneet kaikkein pienituloisimpiin ja sairaisiin ovat lisänneet eriarvoistumista samaan aikaan kun talouskasvu on lähtenyt käyntiin ja hyvätuloisten tulot ovat lisääntyneet tarvitsemme todellisen perusturvauudistuksen joka yhdistää perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista yksi tuki yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentävät byrokratialoukkuja se tekee työnteosta aina kannattavan perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea palveluita ja ohjausta se ei onnistu nykyisillä resursseilla arvoisa puhemies teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta toteaa että hallitus on tällä hallituskaudella kohdistanut säästötoimensa etenkin lapsiperheisiin ja vanhusväestöön hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta
nyt käymme debatin sitä ennen myönnän puheenvuorot ministeri orpolle viisi minuuttia ja pääministeri sipilälle niin minuuttia ja sen jälkeen jatkamme muulla debatilla

arvoisat arvoisat edustajat lyhyet terävät välihuudot voivat virkistää keskustelua mutta pitkät tarinat rinnan puhujan kanssa eivät sitä tee pyydän että tämä otetaan huomioon seuraavia välihuutoja huudeltaessa

arvoisa puhemies hyvät edustajat kiitoksia puheenvuoroista kuuntelin ne tarkasti palaan tuohon valtiovarainministeri orpon esille ottamaan tilastokeskuksen listaan joka on koottu suomi sadan vuoden kunniaksi kansainvälisistä tutkimuksista suomi on maailman vakain ja turvallisin valtio meillä on paras hallinto olemme maailman vapain maa ruotsin ja norjan ohella olemme kolmanneksi vaurain ja toiseksi paras sosiaalisen kehityksen maa tanskan ja ruotsin jälkeen olemme sosiaalisesti oikeudenmukaisin eu maa olemme maailman viidenneksi onnellisin maa sekä inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa oecd maiden vertailussa

suomalaisilla on toiseksi yleisimmin läheinen johon voi turvautua suomalaiset ovat eurooppalaisista toiseksi tyytyväisimpiä elämäänsä suomi on maailman kolmanneksi tasa arvoisin maa meillä on toiseksi eniten maailmassa inhimillistä pääomaa ja olemme toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille suomi on myös maailman toiseksi paras maa olla tyttö ja peruskoulutus on maailman parasta

kaikki voitavamme jotta jokainen suomessa asuva pysyy yhteiskunnassa mukana ja tuntee olonsa tärkeäksi me todellakin haluamme tehdä tämän asian yhdessä ensinnäkin olemme perustaneet hankkeen jonka tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantava ja eriarvoisuutta vähentävä perusturvan kokonaisuudistus tämäkin asia menee yli vaalikauden ja siinä on parlamentaarinen seurantaryhmä vaikuttakaa siellä toiseksi meillä on eriarvoisuuden kitkemiseksi uusia keinoja etsivä professori juho saaren työryhmä kutsumme hallituksena maaliskuun puolivälissä kun työryhmä saa työnsä tulokset valmiiksi kaikki eduskuntapuolueet keskusteluun saaren työryhmän jäsenten kanssa työryhmän tekemistä havainnoista ja ehdotuksista keskustelu antaa myös hyviä eväitä

vähemmän kuin vuotta aiemmin työllisyys on kestävin keino eriarvoisuuden vähentämiseksi pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on pudonnut vuodessa kahdellakymmenelläkahdeksallatuhannella hengellä alle sataantuhanteen ja mikä parasta työllisyys paranee tasaisesti koko suomessa tästäkin huolimatta olemme työllisyyden suhteen edelleen kaukana ruotsista ja norjasta tällä hetkellä olen erityisen huolissani peruskoulun varassa olevien työllisyysasteesta siihen on löydettävä ratkaisuja arvoisa puhemies kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori ovat eriarvoistumisen ehkäisemisessä erittäin merkityksellisessä roolissa veikkauksen hyvän tuloksen johdosta niiden resurssit ovat lisääntyneet nyt jaetaan kaikkien aikojen suurin summa olen kutsunut huomiseksi toistasataa kansalaisjärjestöjen ja muiden tärkeiden toimijoiden edustajaa työpäivään pohtimaan mitkä ovat suomen suuret kysymykset seuraavalle vuosisadalle eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen tulee varmasti olemaan yksi noista pääkysymyksistä
käymme debattiin pyydän nyt edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta ensimmäinen vastauspuheenvuorokierros käydään ryhmäpuheenvuoron äsken pitäneitten edustajien

itsenäistä suomea on rakennettu ja hyvinvointivaltio on saatu aikaiseksi tämä on hyvä maailman paras maa monessa suhteessa kärkisijoilla ihmisten näkökulmasta se mikä tällä hetkellä huolestuttaa oppositiota on se että tämän hallituksen toimilla siis tämän hallituksen toimilla on rakentumassa eriarvoisuuskehitys joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen suomen kansantalouden ja ihmisten näkökulmasta heikentävällä tavalla meille on tärkeätä se että työllisyys vahvistuu meille on tärkeätä se että saadaan syntymään työpaikkoja talouskasvua meidän eromme tähän teidän hallitukseenne nähden oli viime hallituksessa se että samaan aikaan kun tehtiin niitä julkisen talouden sopeutuksia jotka rakentuivat menoleikkauksiin ja tulojen lisäämiseen tehtiin oikeudenmukaista politiikkaa sillä tavalla että parannettiin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa tässä yhteiskunnassa nostettiin peruspäivärahan tasoa merkittävästi nostettiin viimesijaisen toimeentulotuen määrää merkittävästi ja se johti siihen että tuloerot kapenivat tehtiin sopeutustoimia joittenka avulla saatiin suomalaista yhteiskuntaa

kuunnellessa voisi tietämätön luulla että ennen kaikki oli paremmin kuulostaa aivan aina inkeri ankeisen fiktiolta suomi on maailman vakain valtio olemme maailman kolmanneksi tasa arvoisin maa ja kolmanneksi vaurain maa suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille näin hyvin asiat ovat kun katsotaan vähän kauempaa kaikilla suomalaisilla ei kuitenkaan mene hyvin ja keskustalle huolenpito heikompiosaisista köyhän asia on jo satavuotinen perinne arvoisa herra puhemies eriarvoistumisen torjumiseksi juuri sosiaali ja terveyspalvelu sekä maakuntauudistus on vietävä maaliin joiltakin tämä tuntuu välillä unohtuvan se miksi tämä uudistus tehdään ja tarvitaan se tehdään siksi että myös heikompiosaisille voidaan turvata tasa arvoiset palvelut keskusta puolustaa myös tulevaisuudessa julkista

arvoisa puhemies suomi on suomalaisille paras maa siitä olemme kaikki samaa mieltä suomi on suomalaisten koti myös monen muun ja meidän tehtävämme on pitää tästä kodista huolta sen takia tämä välikysymyskeskustelu ja eriarvoistumiseen huomion kiinnittäminen on mielestäni hyvin perusteltua ihmettelen tuota hallituksen tapaa ottaa kaikista suomen saavutuksista ikään kuin kunnia itselleen ja viimeisimpänä tästä nähdään myös tämä että joka johtuu pitkälti euro dollari kurssivaihtelusta ja sen suotuisuudesta nyt euroopalle ja euroopasta tulevalle tulevalle nousukaudelle hallitus pyrkii ottamaan kaiken kunnian yksi asia mistä toivoisin saavani hallitukselta nyt vastauksia on tämä maahanmuuttopolitiikka joka on katastrofaalista yhteiskunnan vapaamatkustusta ei tule sallia ja ja tämä rasittaa meitä nakertaa yhteiskuntaamme sisältäpäin voitteko suoraan kertoa aiotteko muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa työperäiseksi

puhemies verojen maksu ärsyttää mutta se on aivan oikein jotta köyhemmätkin ihmiset saavat ilmaisen sairaanhoidon ja koulutuksen näin vastasi itähelsinkiläinen alma eilen linnan juhlissa kun toimittaja kysyi mihin rahaa tulisi käyttää jotta suomi saataisiin nousuun alma on aivan oikeassa verot ja tulonsiirrot ovat tärkeimmät keinot vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja kun nämä keinot jätetään käyttämättä nostetaan kädet pystyyn ilman päättäväistä politiikkaa maailma vie tuloeroja kasvattavaan suuntaan kun työelämä muuttuu ja keskituloiset työpaikat vähenevät ja varallisuuserot kasvavat hallitus leikkaa perusturvaa ja suuntaa veronkevennykset varakkaille tuloerojen kasvu merkitsee eriarvoisuuden kasvua ja eriarvoisuuden kasvu kouluttamattomuuden kasvua ja leipäjonojen pidentymistä siksi tuloerojen kasvussa pitää kiinnittää huomiota pieniin signaaleihin kysynkin mitä mieltä hallitus on vihreiden ehdotuksesta että hallituksen tulisi luoda kokonaisvaltainen toimenpideohjelma köyhyyden vähentämiseksi olisitteko valmis kuuntelemaan almaa ja toteuttamaan

puhemies tässä kuulimme monin eri perustein että suomi on edelleen maailman hienoimpia maita sadasta vertailusta muun muassa lapsilla on maailman kolmanneksi turvatuin lapsuus ja suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille tulevaisuuttahan meidän on ajateltava ja rakennettava kun eduskunnassa edellisen kerran oli oli välikysymys tästä samasta aiheesta sdp oli hallituksessa ja vastuussa ja tämän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja kymäläinen rahaa ei ole ja velka kasvaa on pakko toimia ja sellaisen joka on vastuussa on pakko oppositiosta voi yrittää tältä todellisuudelta silmät sulkea tämä on ollut juuri oikeaa puhetta että tulevaisuutta on ajateltava myöskin siltä kantilta että me emme voi jättää sitä velkamäärää mikä meillä on ollut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana vuoden kaksituhattaseitsemän jälkeen me emme ole pystyneet sitä maksamaan takaisin vaan sitä on on otettu vain lisää tulevaisuuden jälkipolville

puhemies verraten korkea työllisyysaste on ilman muuta meidän järjestelmässämme hyvä asia mutta samalla pitää pitää kristallinkirkkaana mielessä että korkea työllisyysaste ilman tasa arvoa ei tuota hyvinvointia yhteiskunnalle meillä on paljon sellaisia maita joissa työllisyysaste hipoo sataa ja siitä huolimatta lapsia kuolee nälkään tämän takia ei voi sanoa että työllisyys on etusijalla työllisyys ja tasa arvo kulkevat rinta rinnan jos me tavoittelemme ihmisten onnea ja hyvinvointia tässä valtakunnassa tulevaisuudessakin tasa arvossa ei ole kysymys köyhyydestä ei ole kysymys hyvänteosta ja moraalista siinä on yksinomaan kysymys järkevästä ja vastuullisesta kansantaloudenpidosta niin

arvoisa puhemies tuo edustaja kontulan puheensa lopuksi sanoma niin on hyvä koska hänen puheensa piti täysin paikkansa työllisyysaste plus tasa arvo on se kokonaisuus tässä onkin se koko kupletin juoni että näinhän meidän hallituksemme on toiminut tasa siinä rinnalla hyvän positiivisen työllisyyskehityksen mukana sen me voimme kaikki katsoa samoiten itse asiassa edustaja alanko kahiluoto otti esille tämän verot ja tulonsiirrot tasaavat parhaiten ja nimenomaan vähentävät eriarvoisuutta ja tuloeroja sekin on juuri oikealla tavalla sanottu ja myös senkin hallitus tekee oecdn tilastojen mukaan suomi tasaa tulonsiirtoja ja verotuksella hoitaa tätä tulonsiirtojen tasausta kolmanneksi eniten oecdn maista hallitus toimii juuri niin kuin oppositio pyytää toimimaan mutta olennaista on oikeastaan se mitä kymäläinen sanoi viime vaalikaudella sellaisen joka on vastuussa on toimittava

hyvä hallitus eikö nyt olisi korkea aika poistaa tämä epäluonnollinen kytkentä lapsilisän ja toimeentulotuen välillä tänään tilanne on se että kun yksinhuoltaja saa lapsilisäkorotuksen niin jos hän saa samalla toimeentulotukea se korotus viedään pois elikkä sen mitä annetaan yhdellä kädellä tässä tapauksessa kunta vie toisella kädellä tämä olisi konkreettinen toimenpide jolla voitaisiin parantaa tuhansien yksinhuoltajien arkipäivää ja myös saada heidän taloutensa kuntoon onko hallitus valmis tähän

arvoisa herra puhemies kuten puheessani totesin eriarvoistuminen on jatkunut jo kaksikymmentäkaksi vuotta ja tässä pitäisi kaikkien tässä salissa olevien kansanedustajien todeta että kukin vuorollamme olemme sallineet sen tapahtuvan se iso kysymys on haluaako tämä hallitus nousta nyt sellaiseen historialliseen vastuunkantoon sellaisena hallituksena jonka aikana ja toimista tämä viime laman aikana alkanut eriarvoistumisen kehitys pysäytetään ja alkaa uusi jakso yhdessä tillsammans me voimme sen tehdä tätä vastausta me kristillisdemokraatit haluaisimme kuulla koska me olemme valmiita talkoisiin me tarjoamme yhteistyön kättä ja haluaisimme nähdä että tämä kehitys suomessa kääntyisi tämän hallituksen aikana me tässä parhaamme mukaan yritämme auttaa hallitusta että

ryhmäpuheenvuoroani jossa vastasin eriarvoisuudesta silloin rehellisesti todettiin hallituksen osalta ja meidänkin että eriarvoisuuskysymys on tärkeä ja siihen täytyy puuttua ja kiiteltiin siitä olisi tärkeää että kun siteeraatte niin myöskin siteeraisitte loppuun kuten sanoin vaikka on leikattu köyhyys ei ole kasvanut mutta sen pitää pienentyä kun talous kasvaa kasvun pitää näkyä heillä joilta on leikattu nyt näin ei tapahdu ja siitä me kysymme ja vaikka me leikkasimme

puheenvuoron ministeri terholle kolme minuuttia

arvoisa puhemies

te olette ehkä unohtaneet että nuorisoasiat ovat minun vastuullani ja täällä oltiin monessa kohtaa huolissaan nuorison syrjäytymisestä ja nuorisotakuusta nuorisotakuun suhteen hallitus on toimenpiteitä laittanut toimeen useita meillä on kärkihanke nimeltä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan ja sen keskeisiä toimenpiteitä on siis luoda toimintamalli jossa yhdellä taholla on vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta eli siis antaa kaikki tarvittavat palvelut tämä käytännössä tapahtuu ohjaamoiden kautta jotka nyt on päätetty vakinaistaa toisekseen tavoitteena on taata kaikille peruskoulun päättäneille nuorille koulutuspaikka mitä on viety eteenpäin rahoittamalla kehittämistoimenpiteitä joilla kehitetään joustavan perusopetuksen toimintaa on myös tavoitteena vahvistaa nuorten sosiaali terveys ja mielenterveyspalveluja ja taata siten kuntoutuspaikat ja tämä on rahoitettu kokeiluhankkeella jossa vahvistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten toiminta ja työkykyä ja osallistumismahdollisuuksia samoin on valmistunut jo valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma jossa keskeisiä tavoitteita on että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet ja syrjäytyminen vähenee nuorten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toiminnan ansiosta ja nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa paljon toimenpiteitä on nuorisoalalla käynnissä sitten joitakin yleisiä huomioita avauspuheenvuoroista aloitan helpommasta päästä perussuomalaiset pitivät varsin rakentavan puheen mutta haluan huomauttaa että kolmen prosentin talouskasvu ei ole pieni tai orastava se on erittäin merkittävä samoin arvostelemanne sote uudistus ja leikkaukset ovat pääosin teidän itsenne hyväksymiä sosiaalidemokraatit toivat

meille syytöksiä hyvinkin monesta asiasta muun muassa takuueläkkeen leikkauksesta vaikka olemme kolme kertaa päättäneet sitä korottaa lomarahojen leikkauksesta vaikkei niiden leikkaus edes kuulu toimivaltaamme huomautitte että suomi käyttää vähiten pohjoismaista varoja perusopetukseen mutta kyllä tulokset kestävät kuitenkin vertailun mikä lienee vielä tärkeämpi vertailukohde

itse toimenpiteinä yksinomaan menolisäyksiä esittämättä kuten yleensä vastaavia tulolähteitä kuuntelin hyvin tarkkaan syytitte hyvätuloisten verohelpotuksista vaikka veroalennukset on kohdennettu pieni ja keskituloisille ja samaan aikaan solidaarisuusveroa on laajennettu siitä mitä se oli silloin kun te olitte itse päättämässä asiasta näillä eväillä uskallan kyllä sanoa että vaikka te lupaatte kasvua kaikille te ette pysty toimittamaan sitä kenellekään ja siinä on juuri tämän hallituksen ja edellisen ero me teemme realistista toimivaa talouspolitiikkaa jossa tasa arvo kulkee koko ajan kasvun mukana

orpo oli sitä mieltä että viime kaudella tehtiin myös hyviä päätöksiä joista kannetaan nyt hedelmää työllisyyspolitiikassa suomi on parhaita maita mitä maailmassa on sitä ei kukaan kiistä ja se on tosiasia mutta jotta näin on tulevaisuudessakin niin meidän pitää osata lukea niitä hiljaisia signaaleja joita tässä yhteiskunnassa tapahtuu ja ne hiljaiset signaalit kertovat siitä että eriarvoisuus on kasvussa jos katsoo vaikka nyt hallituksen toimia ja niitä lääkkeitä joita te tarjoatte tähän kun korostetaan työllisyyden paranemista siitä minä jos kuka olen iloinen ja se on tosiasia ja jopa se että pitkäaikaistyöttömyys on alentunut on hyvä asia siellä on päästetty ihmisiä eläkkeelle siellä on rakennettu perustuloa joka poistaa ihmisiä työttömyydestä ja monia sellaisia asioita jotka vaikuttavat näihin tilastoihin kysyn teiltä petteri orpo kun työllisyys paranee miten voi olla mahdollista että te arvioitte toimeentulotukimenojen kasvavan miksi te tuotte kerta toisensa jälkeen tähän saliin lakeja joiden talousvaikutuksissa lukee että toimeentulotukimenot kasvavat katsokaa omaa budjettianne sieltä ne luvut löytyvät

siinä mielessä hyvin samaa mieltä kuin valtiovarainministeri petteri orpo että suomi on hyvä maa siitä me voimme kiittää aikaisempia sukupolvia jotka jättivät meille perinnöksi hyvinvointivaltion ja maan parhaan koulutusjärjestelmän ja tämän ajan päättäjien pitää vaalia tuota perintöä tehdä kaikkensa jotta hyvinvointivaltion perintö siirretään eteenpäin tuleville sukupolville entistäkin parempana valtion budjetissa jokainen euro on aina arvovalinta vihreiden arvovalinta on puolustaa aikaisempien sukupolvien työtä hyvinvointivaltiota ja sitä koulutusjärjestelmää vihreiden arvovalinta on investoida koulutukseen lisää puoli miljardia euroa ja panostaa köyhyyden torjuntaan yli kuudensadanneljänkymmenen miljoonan euron verran kaikki tämä voidaan tehdä ottamatta enempää velkaa kuin mitä hallitus tekee kysymys on arvovalinnoista kysynkin valtiovarainministeri orpolta missä on se työ jossa vaikka vero ja yritystukia karsitaan ja kohdennetaan niitä resursseja koulutukseen ja köyhyyden torjuntaan

suomi todellakin on erittäin hieno maa mutta suomessa on verrattain korkeat asiakasmaksut sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa asiakasmaksuja on nostettu useasti samalla kun lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuuosuuksia on nostettu ja sosiaaliturvaetuuksia on leikattu nämä hallituksen tekemät

päätökset ovat todella lisänneet nyt kansalaisten eriarvoisuutta ja heikentäneet erityisesti paljon sairastavien ja pienituloisten ihmisten asemaa arvoisa hallitus tässä sote uudistuksen myötä on tulossa uudistuksia myös asiakasmaksujärjestelmään mutta on tuntunut hieman ongelmalliselta että tätä uudistusta ei ole voitu viedä yhdessä sosiaali ja terveysuudistuksen kanssa eteenpäin me emme tiedä vieläkään minkälaisia asiakasmaksumuutoksia on tulossa ovatko asiakasmaksut edelleen kasvamassa tulevaisuuden suomessa pidän sitä erittäin huolestuttavana onko teillä tähän nyt joitakin vastauksia

olemme yhtä mieltä siitä että suomi on tänään hyvä maa minusta enemmän pitää keskustella siitä mitenkä kykenemme pitämään jatkossakin yllä vahvaa työllisyyttä sellaista ennustettavuutta joka pitää yllä kuluttajien hyvin vahvaa luottamusta jos nyt umpimähkään lisäämme pysyviä menoja se saattaa vaikuttaa negatiivisesti nimenomaan kuluttajien luottamukseen mutta erityisesti siihen ennustettavuuteen joka vaikuttaa investointiin ja uusien työpaikkojen syntymiseen sen tähden on erittäin tärkeää tarkkaan miettiä mitenkä tulevaisuudessa kun kasvu mahdollisesti antaa mahdollisuuksia voimme niitä tulonsiirtoja parantaa jotka sitten pitävät yllä kuluttajien luottamusta ja myös ennustettavuutta sillä tavalla että kokonaisuus on hallittavissa tämä on se kaikkein

arvoisa puhemies tässä tulee kyllä väistämättä mieleen takaumia kirjallisuudesta kun kuuntelee tätä hallituspuolueiden ja hallituksen pitkää listaa kuinka hyvin asiat ovat tuo tuntemattoman sotilaan nälkäinen sotamies joka sanoo että meneppä niille valittamaan nälästäs niin ne lyövät sinulle sellaset rätingit eteen että kalorien määrän perusteella ei voi olla nälkä

tässä tilanteessa ollaan taas tänään että hallitus pyrkii osoittamaan että kaikki asiat ovat niin erinomaisen hyvin että ei ole ongelmaa jään kuitenkin kysymään onko eriarvoisuus lisääntymässä vai vähenemässä jos miljoonaperintöjen verotusta kevennetään ja samaan aikaan leikataan perusturvaa kuten kansaneläkkeitä leikataan asumistukea ja muuta sosiaaliturvaa niin eikö eriarvoisuus

herra puhemies pääministeri sipilä luetteli ne lukuisat kansainväliset tutkimukset joiden mukaan suomi on maailman huippumaita jos kaikki ne ongelmat jotka oppositio luetteli puheenvuoroissaan tämän päivän suomessa ovat sipilän hallituksen syytä niin vastaavalla logiikalla kaikki ne upeat saavutuksetkin joita kaikki eilen kehuimme ovat sipilän hallituksen ansiota käytännössä ei tietystikään näin ole eniten minua häiritsee opposition kritiikissä sen historiattomuus kun itse olin pieni lapsi meidän perheemme nelihenkinen perhe asui yksiössä helsingin kampissa vuokrayksiössä kuinka moni tämän päivän lapsiperhe asuu vuokrayksiössä ei yksikään eikä pidäkään ennen ei ollut edes leipäjonoja sen takiahan me täällä olemme että tehdään tästä maasta koko ajan yhä parempi sellaisen mielikuvan luominen sellaiset puheet että nyt ollaan tuhoamassa ja purkamassa tämä saavutus tämä hyvinvointiyhteiskunta ovat vääriä

arvoisa puhemies kyllä minua vähän naurattaa nyt tämä historiattomuus mistä tässä muutama on maininnut viime hallituskaudella olen nimittäin maistraatissa ollut töissä ja silloin paljon työvoimatoimiston ihmisten kanssa juttelin ja muistan kuinka tuottavuusohjelma valtionhallinnossa oli jatkuvasti päällä henkilöstöä vähennettiin työvoimatoimistoista ja maistraateista palvelut vähenivät ja meidän työmäärämme ihan valtavasti lisääntyivät että ollaan rehellisiä ministeri orpo nyt puhuitte siitä että olemme olleet tekemässä hallitusohjelmaa ja olemme suostuneet neljän miljardin leikkauksiin kaikki puolueet ilmoittivat ennen vaaleja että leikkauksia pitää tehdä kysymys on siitä mihin ne kohdennetaan kertokaa minulle tämän syksyn budjetista olemmeko olemmeko me perussuomalaiset olleet nyt mukana esimerkiksi tässä teidän

puhemies maailman huippumaassa suomessakin on huolehdittava siitä että ihmiset voivat kokea että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa arvoisesti ja kun nyt katsotaan mitä on tehty niin nämä kasvun hedelmät eivät suinkaan jakaudu nyt tasaisesti ihan oikeasti kaikissa päätöksissä mitä nyt tässä viime aikoina on tehty on leikattu supistettu sieltä missä ihmisillä menee jo jo entuudestaan heikosti maksuja on nostettu ja samaan aikaan verohelpotuksia on kohdennettu suurituloisille kyllä tämä on fakta ja tälle kokemukselle hyvät ystävät oppositiosta oppositiosta haluamme sanoa sinne hallitukseen että tällaiselle kehitykselle ei pidä antaa jalansijaa sillä siellä missä kokemus

arvoisa puhemies haluaisin kysyä valtiovarainministeri orpolta josko hän tietää miksi me olemme täällä tänään puhumassa tästä aiheesta siksi että monet pienituloiset suomalaiset eilen juhlivat sata vuotiaan suomen itsenäisyyspäivää leipäjonossa ja siksi että kun vasemmistoliitto tilasi eduskunnan tietopalvelulta arvion siitä miten hallituksen tekemät päätökset vaikuttavat tuloeroihin tämä laskelma osoitti mustaa valkoisella että hallituksen tekemät päätökset kasvattavat tuloeroja suomessa ja kun hallitus itsekin tunnustaa että eriarvoisuutta ja köyhyyttä on olemassa suomessa niin tämä laskelma osoittaa myöskin sen että hallituksen päätökset pikemminkin pahentavat tätä ongelmaa kuin tuovat siihen ratkaisua siksi me olemme täällä tänään puhumassa tästä aiheesta ja olen erittäin yllättynyt siitä että hallituksen vastaus on vähättely ongelmien vähättely ja omien päätösten seurausten vähättely

arvoisa puhemies hallitus ratsastaa täällä suomen edellisten hallitusten ja eduskuntien historiallisten historiallisten saavutusten mukana ja kun me arvioimme sitä missä suomi tänä päivänä on hallituksella pitää olla nöyryyttä ymmärtää että nämä saavutukset ovat tulleet kovan poliittisen väännön tuloksena kansaneläke äitiyspakkaus neuvolat peruskoulu kaikki nämä panostukset panostukset ovat olleet poliittisen väännön kohteita joita on myös vastustettu eli vaatii poliittista johtajuutta että rakennetaan hyvinvointivaltiota ja nähdään että koulutuksen ja tasa arvon ja osallisuuden tarina on suomen tarina

ja laittakaa arvoisa ministeri orpo käsi sydämelle teidän puolueenne kokoomus seitsemänkymmentä luvulla vastusti peruskoulua ja tänä päivänä te leikkaatte koulutuksesta talouskurin nimissä ja samaan aikaan olette valmiita antamaan rahaa verotukina holtittomasti asiantuntijoiden näkemyksiäkin vastaan nyt tarvitaan isoa panostusta osallisuuteen ja lasten luokkayhteiskunnan torjumiseen ja siitä tulevaisuudesta

ulkopuolisten nyky suomesta antama todistus on vähintäänkin hyvä ja täytyyhän meidän siitä toki olla tyytyväisiä ja sekin on on hyvä myöntää että käänne on tapahtunut työllisyys paranee ja niin edelleen mutta samalla totta kai on oltava herkkä mieli kaikille köyhyys ja syrjäytymisilmiöille joita aina on myös silloin kun hyvin menee ja etenkin silloin kun hyvin menee oikeudenmukaistamiselle on aina tarvetta olemassa se on ikuinen kamppailu meillä ja muuallakin toisekseen ministeri orpo kertoi puheenvuorossaan seutukaupunkiohjelmasta se on myönteinen ilmoitus ja täytyy toivoa että siihen tulee myös sisältöä sen voi aloittaa sillä että ammattikoulutuksen aloituspaikkoja ei leikata ainakaan sieltä missä on tarvetta ammattitaitoiselle työvoimalle niin kuin muun muassa ylä savossa on kolmanneksi

kuopion lyseon oppilaat sanoivat itsenäisyysjulistuksessa eräässä virkkeessä kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen siinä on tavoitetta kaikille meille

puhemies eduskunnan työskentelyn vuosikelloon kuuluu määrätty määrä välikysymyksiä ja väistämättä tulee nyt mieleen että tämä on syklinen välikysymys joka on pitänyt tehdä jotta välikysymyskiintiö pysyy riittävänä sinänsä välikysymyksessä kiinnitetään yhteiskunnan vakautta järkyttäviin olennaisiin asioihin huomiota aivan oikein mutta ne eivät ole mitään uusia ilmiöitä niin kuin tässä esimerkiksi edustaja kääriäinen totesi nämä ongelmat esimerkiksi mikko perkoila kiteytti erääseen lauluunsa yhdeksänkymmentä luvulla jolloin pääministerinä oli lipponen ja hallituksessa tämän välikysymyksen tehneet ryhmät mutta ei tämä hallitus sentään sellainen ole joka pystyy käänteiseen talvisodan ihmeeseen että kahdessa vuodessa saa kaiken

kun selvitin tämän välikysymyksen käsittelyaikaa täällä eduskunnassa pyysin facebook sivuilleni ja sähköpostiini yhteydenottoja siitä mitä tämä eriarvoistuminen suomessa tarkoittaa millaisia ilmiöitä siinä on sain yhteensä kolmesataaseitsemänkymmentä sähköpostia jotka liittyvät tähän ja facebook sivuille satakunta julkista arviota siitä mitä ihmisen tosielämässä tapahtuu maire mikkelistä vähän vajaat tuhannessa kuukaudessa eläke kuusisataakolmekymmentä euroa vuokra kaikkien pakollisten menojen jälkeen kolmekymmentä euroa kuukaudessa käytettävissä ruokaan arvoisa valtiovarainministeri orpo minusta on tärkeää että täällä ei olla ylimielisiä ei vähätellä tätä ongelmaa ei suhtauduta tähän asiaan ikään kuin pois torjuen että tämmöistä ongelmaa ei olisi meillä on köyhiä ihmisiä suomessa meillä on eriarvoisuuskehitystä suomessa hallituksen tehtävänä on korjata näitä asioita nyt te syvennätte

puhemies on aivan oikein että eriarvoisuudesta puhutaan ja siitä tilanteesta jossa monet ihmiset tällä hetkellä suomessa ovat ovat se on aivan oikein mutta se että yleistetään tätä ilmiötä ja ja oppositio maalaa valkoista mustaksi koko ajan ja ja lietsoo pelkoa ja synkkää tulevaisuutta ei ole oikein jos me me katsomme tilastokeskuksen mittauksia ja tuloksia niin köyhyyttä mittaava pienituloisten osuus on laskenut vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen se on faktaa tilastokeskuksen mukaan tuloerot eivät ole suomessa kasvaneet se on faktaa tämän tämän hallituksen toimet tulevat kyllä näkymään pitkälle tulevaisuuteen niin kuin te edustaja rinne sanoitte ne tulevat näkymään kun työllisyys paranee viisikymmentäkuusituhatta ihmistä enemmän on saanut työtä se on monta sellaista perhettä joiden tilanne on parantunut toimeentulo paranee ja yhteiskunnan verotulot kasvavat ei näitä voi vähätellä ja ja tulla tällaisella asenteella että nyt maalataan synkkää tulevaisuutta silloin kun tehdään koko ajan parempaa politiikkaa

puhemies viime vaalikaudella antti rinteen johdolla veroja kiristettiin tuli satatuhatta uutta työtöntä kuntien valtionosuuksia leikattiin todella rajusti miljardimäärin jolloin kuntien palvelut heikkenivät jotka ovat erittäin tärkeitä palveluita lapset kärsivät vanhukset kärsivät ryhmäkoot kasvoivat ja lomautettiin työntekijöitä ja niin edelleen edustaja rinne te sanoitte kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja että haluatte leikata kolme miljardia euroa tällä vaalikaudella valtion menoja ja kiristää miljardilla veroja tämä teiltä on jäänyt kertomatta miten olisitte tehnyt sen muilta osin kuin että esititte tai ilmoititte että kahdeksansataa miljoonaa haluatte leikata kuntien valtionosuuksia eli ongelmat olivat syventyneet tämän johdosta me emme halunneet tähän välikysymykseen mennä me haluamme että elävät köyhät saavat osuutensa kenenkään vanhuksen sairaan tarvitse miettiä ostanko tänään leipää vai lääkkeitä näihin hallitus ei ole antanut nyt kyllä eväitä yhtään näihin todellisiin ongelmiin

arvoisa herra puhemies edustaja kivelä heitti kyllä nyt semmoiset löylyt kiukaalle vähätellessään tätä välikysymystä kiintiövälikysymyksenä että niitä tehtäisiin tilastojen vuoksi eli on kyllä pahinta vähättelyä mitä tässä salissa olen koskaan kuullut

edustaja jokinen täällä sanoo kokoomusryhmästä että asiasta on oikeutettua keskustella ja että ja että tämä on tärkeää ei se tarkoita sitä mikä on hyvää että meillä on työllisyys parantunut mutta se ei sitä köyhää perhettä eikä eriarvoistuvia nuoria ja lapsia lohduta yhtään jos naapurissa menee paremmin niin se ei omaa köyhyyttä eikä eriarvoisuutta edistä hallituksen pitää tehdä niitä toimia jotka juuri ovat niiden työpaikkojen ja niitten vanhempien ulkopuolella ja nyt hallituksen toimet eivät tue sitä että juuri heikoimmassa asemassa

puhemies hallituksen aitiosta huudeltiin että mitä hallitus on tehnyt eriarvoisuus on syntynyt muutama huomio jotka tässä itselleni kirjoitin hallitus on jakanut ja eriarvoistanut lapset jo syntymästä alkaen riippuen siitä onko lapsi syntynyt työttömään vai työssä käyvään perheeseen työttömän perheen lapsilta rajataan oikeutta varhaiskasvatukseen se on myös laadullisesti heikompaa kuin työssä käyvien

työttömiä raipalla ja tukee kannustaen hyvätuloisia ihmisiä verohelpotuksilla tässä muutama huomio mitä hallitus on aikaansaanut tämän hallituskauden

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on monikin asia särähtänyt korvaan korvaan mutta kun sdpn ryhmäpuhuja kymäläinen tuossa vähän aikaa sitten loihe sanomaan että edellinen hallitus

ei leikannut palveluista niin niin kyllä rätinä korvassa on jo melkoinen siinä vaiheessa edustaja kymäläinen kun edellinen hallitushan leikkasi kuntien valtionosuuksia kumulatiivisesti miljardikaupalla niin mistä hallitus leikkasi jos ei palveluista eikö silloin pantu kuntapäättäjät tekemään likainen työ ja leikattiin käytännössä päivähoidosta koulusta sosiaalipalveluista terveyspalveluista ja vanhustenhoidosta eivätkö nämä ole palveluita edustaja kymäläinen kun edellinen hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksia niin mitä muuta se leikkasi kuin palveluita

arvoisa puhemies viime hallituskaudella tuli nuorisotakuu perusturvaa korotettiin asumistukia nostettiin ja päätettiin vanhuspalvelulaista muun muassa näitä oikeudenmukaisia tekoja miltähän ihmisistä jotka seuraavat tätä keskustelua tuntuu heistä joiden lapsella ei ole varaa koulun vaatimiin sisäpelikenkiin tai heistä jotka miettivät ostaako leipää vai lääkkeitä miltä kuulostaa se että täällä vähätellään asiaa meillä on yli sadantuhannen köyhyysrajan alapuolella elävää lasta kolmesataaviisikymmentätuhatta eläkeläistä jotka elävät alle tuhannen euron tuloilla ei auta jos täällä sanotaan että kaikki on hyvin kun kaikilla kaikki ei ole hyvin siitä tässä on kysymys orpo sanoi että leikkaukset piti tehdä ja ne pitää pitää voimassa mutta nyt kun talous kasvaa teidän talousarvioesityksessänne vuodelle kaksituhattakahdeksantoista sen tulonjaollisten vaikutusten mukaan työttömältä leikataan kolmekymmentäyhdeksän euroa

puhemies täällä on puhuttu paljon toimeentulotuesta ajautumisesta ja köyhyydestä eriarvoisuudesta omasta elämästäni voin kertoa sen että meitä oli siinä mökissä kymmenen lasta ja joutui tukeutumaan toimeentulotukeen nuorena miehenäkin jouduin kerran tukeutumaan toimeentulotukeen minun mielestäni toimeentulotuki on aina se viimeinen viimeinen mahdollisuus selvitä niin että saa ruokaa ja vaatteita kun katsoo miten siitä jatkoi elämää eteenpäin niin työpaikka oli se joka ratkaisi sitten ja lähti tuomaan sitä positiivista kierrettä tämän vuoksi työllisyysaste on tärkeä että mahdollisimman moni ihminen pääsee työn syrjään kiinni
myönnän vielä tässä vaiheessa edustaja mikkoselle ja sen jälkeen ministereille lyhyitä puheenvuoroja kutakuinkin kaikki ministerit ovat pyytäneet puheenvuoroja ei ole mahdollista kaikille antaa monen minuutin puheenvuoroja jos oikein ymmärrän niin ministeri orpo haluaa nyt sitten käyttää ensimmäisen ministeriaitiosta mutta sitä ennen niin kuin sovittu edustaja mikkonen
arvoisa puhemies kuten täällä on todettu suomi on monin paikoin hieno maa suomi on rakennettu sukupolvien yhteisellä työllä mutta se huoli mikä meillä tänään tässä salissa on on se miten me pidämme kiinni tuosta hienosta perinnöstä

tämä hallitus on leikannut kaikkein köyhimmiltä sitä ei voi kiistää te olette usein vedonneet siihen että juho saaren työryhmä selvittää mutta oletteko te kysyneet juho saaren työryhmältä miten nämä teidän leikkauksenne

mutta me lähdemme siinä järjestyksessä että se raha pitää ensin hankkia ja siihen tarvitaan korkeampaa työllisyysastetta hyvää talouden kasvua dynaamista taloutta toimivia työmarkkinoita uudistuvaa koulutusjärjestelmää uudistuksia läpi yhteiskunnan te haluatte kokonaan unohtaa tämän puolen tämän työllisyyden vaikka te siitä viime kaudella puhuitte koska siinä menee hyvin se on se tie siihen kaksikymmentäkahdeksantuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän melkein kuusikymmentätuhatta työtöntä vähemmän työllisyysaste on nousemassa nyt ensi vuonna yli seitsemänkymmenen prosentin voidaan päästä hallituskaudella sinne meidän tavoitteeseemme jopa eli tämä menee todella hyvään suuntaan silloin meillä on varaa huolehtia heikompiosaisista mitä tulee vielä näihin etuuksiin edustaja niinistö ei saa omia näitä saavutuksia emme me mitään omi mehän kehumme täällä yhdessä tehtyä niin kuin minäkin puheenvuorossani yhdessä rakennettua mitä hallitus on tehnyt me

vaikkapa

esille nostamanne vanhuspalvelulain se on toteutettu me olemme pitäneet kiinni koulutuslupauksesta nämä vaalikaudet ovat peräkkäin edustaja ne ovat peräkkäin me olemme toteuttaneet niitä hyviä asioita joita on tehty mutta myöskin vielä tähän historiaan nämä puolueet jotka täällä istuvat keskusta kokoomus vanhoja pitkäaikaisia vastuunkantajapuolueita ovat olleet rakentamassa kansaneläkejärjestelmää äitiyspakkausta peruskouluakin olkoonkin että puolueeni silloin vastusti sitä mutta minun isäni ja äitini olivat opettamassa siinä ensimmäisessä kokeiluperuskoulussa

puhemies edellinen hallitus kataisen hallitus kristillisdemokraatit olivat mukana siinä syntyi keskelle taantumaa ja siitä huolimatta se hallitus nosti perusturvaa sadalla eurolla mutta nykyinen nousukauden hallitus ei halua puuttua perusturvan tasoon muuten kuin leikkaamalla ja lopulta jäädyttämällä ne tällä hetkellä kun me elämme nousukautta osa suomalaisista palkankorotusten kautta ja yleisen talouskasvun kautta kyllä hyötyy siitä mutta suuri osa suomalaisista muun muassa lapsiperheet ja monet eläkeläiset on perusetuuksien indeksileikkausten ja

edustaja zyskowiczille tästä historiattomuudesta täällä on todettu maat ruotsi norja suomi tiedättekö mitä yhteistä näillä mailla on maailman kansat katsovat kadehtien niitä niissä on kaikissa vahva ja voimakas sosiaalidemokratia ja ammattiyhdistysliike jotka on rakentaneet upean yhteiskunnan kansankotiajatuksesta kehittyi hyvinvointiyhteiskunta mutta sitten tähän fokukseen eli pihviin

lainasin tämä on se minkä takia tämä välikysymys on tehty politiikka on tahdon asia sanoi olof palme

puhemies edustaja kymäläisen väitteeseen siitä että viime vaalikaudella ei leikattu palveluista on pakko vielä puuttua juuri mistään muusta viime vaalikaudella ei näet leikattukaan kuin kuntien peruspalveluista kumulatiiviset leikkauspäätökset vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista olivat yhteensä seitsemän miljardia euroa ja ne kohdistuivat peruskouluihin varhaiskasvatukseen sote palveluihin ja vanhuspalveluihin

arvoisa puhemies on todella tärkeätä että työllisyys kasvaa nyt ja saadaan työpaikkoja lisää saadaan talouskasvun hedelmiä mutta ne jakautuvat nyt tällä hetkellä hyvin epätasa arvoisesti epäoikeudenmukaisesti

orpo kokoomuksen puheenjohtaja totesi äsken tuossa omassa puheenvuorossaan että sitten kun saadaan kasvu vahvaksi meillä on varaa huolehtia köyhistä ihmisistä näin hän totesi tosiasiassa tällä yhteiskunnalla on kyllä varaa huolehtia kaikista köyhimmistä ihmisistä ilman talouskasvuakin näissä olosuhteissa missä eletään maailman parhaassa maassa vai mitä pääministeri sipilä tosiasia on se että te olette antaneet rikkaille hyvin toimeentuleville ihmisille hyvätuloisille ihmisille veronkevennyksiä satoja miljoonia euroja te olette antaneet metsälahjavähennykset te olette miljoonaperintöjen verotusta keventäneet te olette antaneet yrittäjävähennyksen tälle porukalle teillä on ollut varaa tehdä hyvää politiikkaa hyvätuloisille ja rikkaille mutta tehkää nyt sitä hyvää politiikkaa puolesta

ärade talman kun puhutaan eriarvoisuudesta ja mainitaan sote uudistus pitää myöskin tunnustaa se että nykymuodossaan tämä uudistus on viemässä lisääntyvään eriarvoisuuteen jos vielä mainitaan maakuntauudistus niin pitää todeta että jos se

mitä me kaipaamme eli vähemmän eriarvoisuutta tässä mainittiin myöskin subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sen rajaus se perusteltiin aikoinaan taloudellisin perustein tiedettiin ongelmat mutta se oli taloudellinen päätös nyt tiedämme myöskin että taloudellista säästöä ei ole tullut kuntaliitto arvioi että kymmenen miljoonaa ehkä jos optimistisia optimistisia ollaan

eriarvoistumisen näkökulmasta niin eikö tätä asiaa olisi syytä pohtia uudelleen
myönnän ministereille lyhyet vastauspuheenvuorot ensin ministeri saarikko kaksi minuuttia
arvoisa puhemies täällä keskustelussa nousi minusta hyvin esiin se että mikään hallitus ei aloita tyhjältä pöydältä suomalainen hyvinvointivaltio hyvinvointiyhteiskunta kehittyy pala palalta on erinomaista että myös viime hallituksen jäljiltä on ollut asioita joita on voitu viedä eteenpäin täällä esimerkiksi ei vielä ole noussut sosiaalihuoltolaki esiin joka on ollut merkittävä palveluiden parannus nimenomaan heikossa asemassa olevien ihmisten kannalta mutta sitten se toinen puoli siinä kun ei lähdetä tyhjältä pöydältä on se että tekemättä oli sote uudistus ja kädessä oli satatuhatta näistä lähtökohdista hallitus teki omia valintojaan jotta sukupolvipolitiikan nimissä velkaa ei jätettäisi seuraaville hallituksille hoidettavaksi tai tulevaisuuden lapsille täällä esiin on noussut arvoisa puhemies muutama konkreettinen kysymys omalta vastuualueeltani ensinnäkin asiakasmaksut niiden osalta on aivan totta että tämä linkittyy tiiviisti sote uudistukseen sen takia asiakasmaksujen malli pitää arvioida samassa yhteydessä kun teemme ratkaisut ylipäätään soten palvelujärjestelmästä ja valinnanvapaudesta työryhmä on istunut tämän vuoden ajan ja lopettaa työnsä loppuvuodesta ja hallituksen peruslinjaus on se että se yksi pilkku neljä miljardia yhteisten varojen tueksi kerätään kansalaisilta asiakasmaksuja suoraan palveluiden käytöstä tuo kokonaissumma ei nousisi mutta sen potin sisällä meidän varmasti pitää tehdä uudelleen arvioita oma lähtökohtani on tietenkin se että maksujen nousu vähävaraisille ihmisille ei voi olla se mitä tavoittelemme pidän myös hyvin tärkeänä sitä mikä välikysymykseen vastanneen valtiovarainministerin puheessa sekä pääministerin puheessa nousi esiin että eihän hyvät edustajat eriarvoisuus ole vain tulonsiirtoja ja toimeentuloa vaan se on kokemusta siitä kuulunko mukaan välitetäänkö minusta siksi pidän harmillisena että ette ole nostaneet yhdessäkään puheenvuorossa suomalaisen

arvoisa puhemies en ole aivan vakuuttunut siitä että tämä keskustelu tässä salissa tänään on tehnyt kunniaa ja oikeutta sata vuotiaalle suomelle meillä pitää olla suomessa sydäntä huolehtia hyvinvointiyhteiskunnasta turvaverkoista tasa arvoisista mahdollisuuksista ja tiedämme kaikki että se onnistuu parhaiten silloin kun meillä on mahdollisimman korkea työllisyysaste ja vahva hyvin hoidettu julkinen talous ja näihin asioihin hallitus on panostanut sen ohella meidän pitää huolehtia siitä että kunnioitamme menneiden sukupolvien työtä myöskin siinä että uudistamme meidän yhteiskuntamme rakenteita ja ja myös koulutusjärjestelmää maailma muuttuu nopeampaan tahtiin kuin koskaan se edellyttää sitä että koulutuksen pitää vastata näihin uudenlaisiin osaamistarpeisiin se vaatii sitä että huolehditaan uudenlaisessa maailmassa tasa arvoisista mahdollisuuksista lapset tulevat moninaisemmista taustoista käännetään katsetta varhaisempiin vuosiin minkä takia teistä kukaan ei ole täällä huolissaan niistä lapsista jotka eivät osallistu varhaiskasvatukseen ollenkaan

tämän hallituksen toimesta toisin kuin viime hallituskaudella maksuja alennetaan nyt jo toisen kerran kuusituhattaseitsemänsataa perhettä pääsee ensi vuonna maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vähennetään

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz muisteli tässä salissa omaa lapsuuttansa helsinkiläisessä vuokrayksiössä voin kertoa että myös minä olen elänyt perheeni kanssa vuokrayksiössä helsingissä ja se oli yhdeksänkymmentä luvun taitetta

on varaa antaa satojen miljoonien eurojen verohelpotuksia yhteiskunnan kaikkein varakkaimmille ja kaikkein vauraimmille sen takia me olemme tehneet tämän välikysymyksen ja tähän me haluamme kuulla hallitukselta vastauksia haluatteko te kääntää tämän kehityksen vai jatkaa

arvoisa puhemies täytyy sanoa että minuakin häiritsee aika tavalla tämä edustaja kymäläisen sanonta että viime vaalikaudella ei leikattu palveluista ja viittaan viittaan

edustaja paloniemen puheenvuoroon jossa hän totesi että viime vaalikaudella leikattiin kuntien valtionosuuksista yhteensä lähes seitsemällä miljardilla eurolla joka vuosi te leikkasitte ja kaikki nämä valtionosuuden leikkaukset kohdistuvat nimenomaan ihmisten suoriin peruspalveluihin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin koulupalveluihin varhaiskasvatukseen vanhuspalveluihin ja niin poispäin

meidän tehtävämme on varmistaa että sadan vuoden kuluttua suomessa on vähemmän eriarvoisuutta kuin tänä päivänä valitettavasti kuitenkin monet kehityskulut tällä hetkellä johtavat eriarvoisuuden lisääntymiseen kehityksen suunta on väärä ja se on nimenomaan se kehityksen suunta josta me tämän päivän päättäjät olemme vastuussa tuleville sukupolville

hallitus on omalla politiikallaan kasvattanut eriarvoisuutta ja tuloeroja eikä suunta ole nyt muuttunut vaikka talous on lähtenyt kasvuun eriarvoisuus ja köyhyys eivät automaattisesti vähene vaan tarvitaan tahtoa ja tarvitaan tekoja ja nyt kysymys kuuluu onko tahtoa näemmekö tekoja

puhemies on hienoa että meillä on ainakin yksi asia josta kaikki varmasti olemme samaa mieltä ja se on se että eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen on on todella tärkeää keinoista sitten ollaankin hyvinkin eri mieltä täällä on aiemmin viitattu siihen että tämän hallituksen politiikka olisi lisännyt tuloeroja ja sitä myötä eriarvoistumista laskelmat joihin täällä aikaisemmin muun muassa edustajat gustafsson ja andersson viittasivat ovat niin sanottuja staattisia laskelmia eli niissä ei oteta huomioon ihmisten käyttäytymismuutoksia eli esimerkiksi sitä että jos ihminen saa töitä työllistyy nousee paremman toimeentulon piiriin se vähentää tuloeroja

eriarvoisuuden parasta ehkäisyä ei pelkästään lyhyellä tähtäimellä vaan myös pitkällä tähtäimellä se on ainoa keino

haluaminen ei tosiaan riitä kun hallituksen teot vievät monin tavoin kehitystä eri suuntaan ja ja eriarvoisuus kasvaa mitä se auttaa että varhaiskasvatusmaksut alenevat laatua samaan aikaan heikennetään lapsiryhmät ovat jättisuuria ja varhaiskasvatusoikeutta on rajattu mitä se auttaa että te hurskastelette koulutuksen merkityksellä kun samaan aikaan olette tehneet jättileikkaukset koulutuksesta miksi esimerkiksi meidän sosiaalidemokraattien ehdotusta oppivelvollisuuden laajentamisesta koskemaan koko toisen asteen tutkintoa ei oteta tosissaan vaikka näin voitaisiin ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta ja saada ihmiset töihin viime hallituskaudella

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo on korostanut useaan otteeseen korkean työllisyysasteen tärkeyttä ja tämä käsitys ja näkemys on kyllä helppo jakaa työ ja yrittäminen muodostavat yhteiskuntamme tukijalan ja suomalaista työtä ja työtä ja työntekijää tulee ehdottomasti puolustaa jatkossakin myös täällä eduskunnassa edustaja tavio toi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa hyvin selvästi esille ryhmämme suomalaista työntekijää puolustavan kannan olemme ainoa oppositiopuolue joka vastustaa eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistamista saatavuusharkinnasta luopumisen vaikutuksia on vähätelty suuresti julkisuudessa ruotsissa se on johtanut työvoiman ylitarjonnan pahenemiseen matalapalkka aloilla aiheuttanut väärinkäytöksiä ja pakottanut valvonnan lisäämiseen arvoisa puhemies kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa vaadittiin saatavuusharkinnasta luopumista jos hallitus edistää kokoomuksen vaatimalla tavalla saatavuusharkinnan poistamista ja mahdollistaa halpatyömarkkinoiden syntymisen suomeen ei se todellakaan paranna suomalaisten pienituloisten
vastauspuheenvuoro edustaja keränen ja hänen jälkeensä ministeri

arvoisa puhemies täällä on muutamissa puheenvuoroissa otettu esille tämä tuloerojen kasvu tiedättekö paljonko tuloerojen kasvu on ollut tämän hallituskauden aikana siitä on mustaa valkoisella eduskunnan tietopalvelun tekemän selvityksen mukaan nolla pilkku nolla neljä prosenttiyksikköä vertailun vuoksi arvoisa puhemies otan esille sen kuinka lipposen ensimmäisen ja toisen hallituksen aikana tämä tuloerojen kasvu oli seitsemän pilkku viisi prosenttiyksikköä se se on vain suuruusluokan selvittämiseksi viime hallituskauden aikana tuloerot sahasivat vuosittain ylös ja alas ja loppujen lopuksi oli noin nolla pilkku kahdeksan tuloerojen kaventuminen mutta siihen tarvittiinkin viisi viiva kahdeksan miljardia velkaa joka vuosi

kaksi minuuttia paikan päältä
arvoisa herra puhemies otan kantaa vain ja ja ainoastaan tähän yhteen kysymykseen jota perussuomalaisten ryhmäpuheessa peräänkuulutettiin ja johon myös edustaja savio äsken kiinnitti huomiota milloin hallitus aikoo muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa työperäiseksi tämä on kysymys josta itse asiassa olen kiitollinen että kysyitte sen koska tällöin pääsen selittämään yhden syyn sille sille miksi itse läksin ryhmästä tämä maahanmuuttopolitiikka on jo työperäistä meillä on tämä talent boost toimenpideohjelma jolla me houkuttelemme osaajia tänne suomeen meillä on koto sib kokeilu jota toteutetaan maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi ja niin että sitä ei rahoiteta julkisin varoin jos ja kun perussuomalaisten ohjelmassa edelleen käsittääkseni lukee että puolue suhtautuu positiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon niin niin minä haluaisin tietää millaista sen pitäisi sitten olla jotta se olisi oikeaa mikä on nykyisen perussuomalaisen puolueen todellinen kanta muun muassa kotouttamiseen haluatteko te sitä vai pitäisikö kotouttaa vai pitäisikö ihmiset kotiuttaa eikö sellainen suunta olekaan hyvä jossa edellytetään näiltä kotoutettavilta itseltään vastuuta siihen suuntaan nimittäin tätä kotouttamista viedään entä esimerkiksi tämä mainittu sib malli eikö sekin ole hyvä että yksityinen toimija sijoittaa kotouttamiseen ja vain tuloksista maksetaan tätäkin viedään eteenpäin tätä sib mallia tuodaan myös kantasuomalaisille pitkäaikaistyöttömille onko se huono asia positiivista erityiskohteluahan se on sekin oletteko sitä mieltä että joidenkin kohdalta positiivista erityiskohtelua voi harrastaa joidenkin ei sanokaa se sitten suoraan minä olen sanonut tämän asian kymmeniä kertoja ryhmäkokouksessa ja hyvä että te otitte sen nyt esille koska nyt pääsen sen sanomaan täällä julkisesti

herra puhemies täällä on puhuttu staattisista laskelmista ja ja jälleen kerran toistettu sitä että ei tietenkään voi olla nälkä mutta herätys hallituspuolueet tervetuloa todellisuuteen minulla oli tänään iso joukko pirkanmaalaisia eläkkeensaajia täällä eduskunnassa vieraana ja he olivat nähneet tämän aamulehden jutun hallitus käänsi tuloerot kasvuun ja sanoivat että kyllä se näkyy se näkyy kukkarossa ja he ihmettelivät kovasti tätä kehitystä täällä ollaan nyt kuultu että kaikki on erinomaisesti ja kaikki on loistavasti näin kertoo hallitus mutta ilmeisesti ihan kesällä ei vielä näin ollut koska silloin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaati joukkoa toimia eläkeköyhyyden vähentämiseksi minulla heräsi toivo mutta näitä toimia ei kuulunut

ostovoima miinuksella mikä tämä tällainen ratkaisu oli onko tulkittavissa että orpo jyräsi jälleen kerran tämän keskustan eduskuntaryhmän tahdon kun näin kävi kyllä tämä on aika kovaa kokoomuslaista politiikkaa

arvoisa puhemies oletin että täällä kysytään hallitukselta päin mutta hallituksen ministerit haluavat ilmeisesti keskustella julkisuudessa siitä miksi he ovat loikanneet puolueesta kerron kuitenkin perussuomalaisten ajatuksia me olemme sitä mieltä että esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ei tule edistää me emme meidän vaihtoehtobudjetissamme muun muassa nostaisi laittomien maahanmuuttajien palautusrahaa koska suomalaisetkaan eivät saa rahaa siitä että he noudattavat tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä me emme halua lisätä myöskään vetovoimatekijöitä suomeen siksi muun muassa kritisoimme helsingin päätöstä emme halua että olemme maailman sosiaalitoimisto jos nämä ovat vaikeita kysymyksiä teille ministeri lindström on hyvä että poistuitte en tiedä mitä toivoitte ja ajattelitte tietysti nämä olisi voinut joskus kertoa eduskuntaryhmässäkin mutta mikäli haluatte jatkaa tätä voimme mennä kahvion puolelle minusta on aika aika typerää että te te otatte sen täällä esille ja alatte käydä täällä puoluepolitiikkaa

arvoisa puhemies keskustelemme tässä todellakin välikysymyksestä joka koskee eriarvoistumista ei esimerkiksi pelkkiä tuloeroja tässä kysymyksessä päähuomio on suomen suunnassa siinä mitä yhteiskunnassa on tapahtumassa alkaako ihmisten eriarvoisuus pienten signaalien myötä kasvaa tämä on aito huolenaihe ja vakava kysymys arvoisa puhemies olen itse eniten huolissani niistä lapsista ja nuorista jotka eivät ole vahvimpia ja valovoimaisimpia niistä jotka eivät saa kotoa tukea opiskeluun ja elämässä pärjäämiseen ja niistä joilla omaa kotia edes sitä yksiötä ei ole hallitus sanoo vastustavansa koulutuksen keskittämistä ja uudistavansa koko kuitenkin massiivinen leikkauslinja on johtamassa siihen että esimerkiksi toisen asteen koulutusverkko todellakin harvenee ja eriarvoistuu nuortemme silmissä saatavuuden osalta mitä te aiotte tehdä että heikoimmat eivät

arvoisa puhemies te jotka teette tämmöisen välikysymyksen kyllä silti tiedätte tämän suuren kuvan tuloeroissa tapahtunut mitään suomessa sen jälkeen kun ne nousivat selvästi silloin kun lipposen hallitus sai aikaan nopeaa talouskasvua sen jälkeen ei ole ollut kuin mitätöntä värinää kysykää vaikka markus jäntiltä se vähäinenkin värinä jota nyt on nähty tuloerojen kasvun suuntaan ja joka saattaa lähivuosina jatkua selittyy kahdella asialla toisaalta kasvulla nimittäin semmoista talouskasvua ei olekaan joka alusta lähtien jakaisi ne kasvun hedelmät aivan tasan ja toinen asia on sitten se mitä ei minusta ollenkaan pidä pyytää anteeksi että on tehty vähäisiä sellaisia muutoksia että työnteosta yritetään tehdä kannattavampaa se on ollut oikeaa politiikkaa niin kuin vihreiden viisain talousajattelija antero vartia sanoo pienemmät tuloerot tarkoittaisivat suurempia kannustinongelmia jos haluamme taklata kannustinongelmia on oltava tuloeroja saa luoda mielikuvaa ongelmasta jos ongelmaa ei ole se saattaa aiheuttaa saman vahingon

puhemies hallituksen tärkeimmän kysymyksen tulisi olla miten torjutaan hyvinvointiyhteiskunnan varjoissa vaanivaa köyhyyttä mitä tekee tämän päivän hallitus hallitus leikkaa eläkeläisiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä työttömiltä miksi meillä tämän päivän suomessa on satojen metrien leipäjonoja kuten eilen oli miksi tarvitaan hurstin laupeudentyötä jotta ihmiset tulevat toimeen arjessaan

puhui samaan aikaan kun hallitus on leikannut neljän miljardin euron edestä se on on jakanut hyväosaisille kahden miljardin euron edestä mannaa on riittänyt jaettavaksi niin metsälahjavähennyksenä yrittäjävähennyksenä apteekkarivähennyksenä kuin miljoonaperintöinä viime vaalikaudella tuloerot pienenivät vaikka sopeutuksia tehtiin enemmän kuin nyt ja samaan aikaan perusturvaa pystyttiin sadalla eurolla eurolla korottamaan ministeri orpo kysyn miksi sitä varallisuutta ei

on sanottu että maata voi palvella myös oppositiosta ja rakentavia ehdotuksia kyllä mielellään otetaan vastaan mutta minusta on todella surullista tämä keskustelu johonka tämä viimeinen tunti ainakin on jo mennyt ei tämä ole mieltä ylentävää katsottavaa kenestäkään tiedättekö että ulkopuolisuuden tunne voi olla todella musertava ja lamaannuttava on minusta todella epäoikeudenmukaista se että oppositio antaa kuvan että hallitus jättäisi osan kansalaisista oman huolenpidon ulkopuolelle se ei todellakaan ole totta vastakkainasettelu on suomen yksi pahimpia ilmiöitä ja valitettavasti tässä maailman todellisuudessa missä tämä kaikki välittyy suoraan ulkopuoliseen yhteiskuntaan tällä jatkuvalla vastakkainasettelun me emme hyvä oppositio ainakaan rakenna tätä suomea toiselle vuosisadalle

kyllä kritiikki taitaa olla eduskunnassa jopa pienempää kuin keskustan oman joukkueen sisällä uskon että edes ahon aikaan ei näin pahaa tulonjakojen politiikkaa tehty pitäisikö olla huolissaan se on päivän kysymys kaksi kolmannesta suomalaisesta on huolissaan siitä että tulo ja varallisuuserot ovat kasvussa ovatko he väärässä päivän kysymys on se niin kuin petteri orpo tässä valtiovarainministerinä totesi että sitten kun on varaa tullaan hoitamaan eriarvoisuuden eriarvoisuuden pysäyttämistä ja köyhyyden torjuntaa tämä on väärää politiikkaa sitä me olemme yrittäneet todistaa te aloititte sillä että yrititte tehdä neljän miljardin sopeuttamistoimet jotka jäivät kolmeen sen jälkeen tuli jakovaara totesitte että ostovoiman kiihdyttämiseksi haluatte taata että tulee tietenkin niin kuin kokoomus haluaa verojen kevennykset sitä tehtiin kahdella miljardilla minkä jälkeen lopputulos on se että alimmissa neljässä desiilissä jää miinusmerkkiseksi ihmisten käteenjäävä tulo se on

sdpstä on kyllä kehkeytynyt aikamoinen synkistelyn mestarimaalari jos otetaan ihan faktat tässä pöytään ensinnäkin suomessa on oecd maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste suomessa on oecd maiden viidenneksi pienimmät tuloerot ja voi sanoa että jokainen työpaikka joka suomeen syntyy myöskin tuo sitä hyvinvoinnin pohjaa jolla me voimme myöskin niitä epäkohtia korjata suomi ei ole vielä valmis kuten valtiovarainministeri totesi meillä on edelleen töitä meillä on koulupudokkuutta mutta se arvovalinta on joka tapauksessa viimeisessä budjetissa tehty koulutukseen lähdetään panostamaan koulutusta vaalitaan mutta ei pelkästään vaalita vaan myöskin kehitetään koska maailma elää ympärillä ja sen vuoksi tulee myöskin luoda uutta jotta me pystymme lapset ja nuoret viemään entistä parempaan suomeen

puhemies on totta että tämän välikysymyksen teema on tärkeä nämä ovat valtavia yhteiskunnallisia ongelmia ja ja haasteita ja näistä täytyy keskustella näihin täytyy reagoida mutta on kohtuutonta vyöryttää nämä kysymykset tämän hallituksen syyksi ja kontolle edustaja laukkanen on tehnyt yhden ajoituksen että kaksikymmentäkaksi vuotta sitten on alkanut tällainen ideologinen epätasa arvoisuuden kehitys osaa näin tarkasti tätä paikantaa mutta mutta kyllä varmasti merkkejä on pitkin matkaa ollut toivoisin että tällaisen juupas eipäs inttämisen sijaan me yli hallitus oppositio rajojen lähtisimme oikeasti etsimään tietä oikeudenmukaisuuden syventämiseksi

ei se alenna suomen arvoa että eriarvoisuudesta keskustellaan minusta se on pikemminkin niin että kypsä ja tasapainoinen yhteisöllisyyttä arvostava yhteiskunta kykenee nostamaan rakentavasti epäkohtia esiin ja kyllä niitä on nostan tässä niistä vain yhden koska se on mielestäni kaikkein raskauttavin se on eräänlainen tasa arvoa tuhoava monikärkiohjus ja se on subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttaminen se on nimittäin kahdella tapaa erittäin tuhoisa ensinnäkin se heikentää pienten lasten vanhempien ja tässä tapauksessa erityisesti naisten työllistymismahdollisuuksia ja työssäkäyntimahdollisuuksia ja toiseksi se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan kysymys on lasten oikeuksista nimenomaan siitä tasa arvosta johon me kaikki täällä haluaisimme uskoa mutta työttömän lapselta on viety oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päivähoito oikeuteen ja oikeuteen ja se on teidän

edustajille kankaanniemi ala nissilä ja suutari ja sitten kysymyksen tehneen ryhmän ryhmäpuheenvuoron käyttäjälle edustaja rinteelle ja sen jälkeen valtiovarainministerille kolme minuuttia mielellään paikan päältä

arvoisa herra puhemies totean että perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen linja ei ole tänä vuonna missään vaiheessa muuttunut miksikään se on se mikä meillä on ollut ja on edelleen en tiedä sitten heistä jotka ovat poistuneet riveistä mikä heidän linjansa on me siis korostamme

tarveharkinnasta lähtevää työperäistä maahanmuuttoa jota tarvitaan eräillä aloilla mutta tarveharkinnan kautta ja laillinen maahanmuutto on muutoinkin mahdollista suomen lakien mukaisesti mutta tietysti me haluamme toimia siten että lakeja vedetään sillä lailla tiukalle ettei meistä tule koko maailman sosiaalitoimisto se vaara koko ajan on ja tämä täytyy ottaa huomioon se on ihan realismia arvoisa puhemies edustaja turunen täällä antoi ymmärtää että menkööt köyhät hakemaan toimeentulotukiluukulta toimeentulonsa mielestäni se on vanhuksille kunniakansalaisillemme kyllä aika ikävä ohje että sinne pitäisi mennä

hyvin nopean muutoksen aikaa kuten ministeri grahn laasonen sanoi tälle ajalle on tyypillistä keskittyminen myöskin voimakas tuloerojen kasvu maailmalla on tälle kehitykselle luontaista suomessa on pärjätty yllättävän hyvin minä luin tämän kaksikymmentäkahdeksan minuuttia täällä luettiin ei siitä löytynyt konseptia siihen miten me tässä maailmassa voimme eriarvoistumista vastaan toimia ja taistella me tarvitsemme osallistavaa talouskasvua sellaista kasvua joka nostaa kaikkia laivoja minusta juuri talouskasvua hallituksella on saadaan ihmisille töitä se on parasta sosiaaliturvaa ja osallistamista ihmisiä kannustetaan ottamaan työtä vastaan totta kai myöskin tulonjaossa ja muissa pitää sitten ottaa tämä huomioon tämä maailman muutos on niin nopeaa että hommatkaa nyt tekin sosiaalidemokraatit joku konsepti te häviätte joka maassa ja euroopassa kun teillä ei ole konseptia tähän nopeaan muutokseen tällaisen neuvon minä arvoisa puhemies teille vielä vielä

eriarvoistumista ei pysäytetä esimerkiksi pääoppositiopuolueen esityksellä eli jyrkentämällä verotuksen progressiota nostamalla pääomatuloverotusta poistamalla yrittäjäverovähennys ja kiristämällä niillä aiheutetaan työttömyyttä eriarvoistumista torjutaan hallitusohjelman mukaisesti niillä toimenpiteillä joilla luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille palkitaan ahkeruudesta ja annetaan mahdollisuus riskin ottamiseen ilman pelkoa yhteiskunnan turvaverkkojen pettämisestä edesmenneen outi ojalan sanonta oli köyhän paras ystävä on vahva valtiontalous vapaassa markkinataloudessa perusta on mahdollisimman matalassa ennustettavassa ja laajassa veropohjassa jossa kasvu kuuluu myös sen synnyttäjille yrittäjille riskinottajille ja aivan tavallisille ahkerille työntekijöille

suomessa pitää saada menestyä ja on tärkeää että meillä on menestyviä yrityksiä ja menestyviä yrittäjiä mutta meidän pitää koko ajan myös huolehtia siitä että ketään ei jätetä nyt tässä tilanteessa nähdään se että tämän hallituskauden aikana ei olla tehty kunnon vaikutustenarviointeja eri esityksistä ja sen tähden me olemme siinä tilanteessa että kaikilta köyhimmiltä niiltä jotka tarvitsevat eniten tukea on myös otettu pois ja nyt tarkoitan esimerkiksi vähävaraisia eläkeläisiä jotka ovat olleet nyt siinä tilanteessa että heidän osaltaan muun muassa lääkkeitten omavastuuta on korotettu ja asiakasmaksuja on nostettu ja indeksit jäädytetään sen takia tämä ei ole ollut hyvää politiikkaa mutta arvoisa puhemies minua huolestuttaa ja meitä rkpssä huolestuttaa myös tämä seutujen eriarvoisuus maakuntien tuleva eriarvoisuus tässä sote uudistuksessa minkä takia ei anneta kaikille maakunnille tänne a ja b maakuntia kaikkien pitäisi saada tehdä yhtäläisiä päätöksiä tärkeistä terveydenhuoltoasioista
ja vielä ennen edustaja rinnettä sopinee että ministeri mattila paikan päältä käyttää minuutin puheenvuoron
arvoisa puhemies kiitos tästä mahdollisuudesta täällä edustaja henriksson kysyi lapsilisän ja toimeentulotuen suhteesta onhan toki niin että perustoimeentulotukeen vaikuttavat monet muutkin sosiaalietuudet joten se varmasti täytyisi tarkastella ehkäpä yhtenä osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta sinänsä tuskin kellään on mitään sitä vastaan että lapsiperheitä ja nimenomaan ja nimenomaan lapsiperheköyhyyttä ajatellen tarkastellaan lapsilisän määrää osana osana perheiden perheiden hyvinvointia mutta todellakin laki toimeentulotuesta tällä hetkellä sanoo niin todellakaan tämä hallitus ei aloittanut nousukauden aikaan vaan vaan on aloittanut hyvin haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa voidaan kysyä että jos nousukauden aikaan otetaan velkaa niin mitä tapahtuukaan sitten laskukautena lisäksi haluan muistuttaa hyvistä hankkeista jotka ovat jatkuneet hallituskausien yli muun muassa osatyökykyisten työllisyyttä edistävistä hankkeista pidän tärkeänä että näitä jatketaan myöskin tulevien hallitusten aikana

arvoisa puhemies kolme pilkku viisi miljardia leikkauksia köyhiltä ihmisiltä työttömiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä eläkeläisiltä kaksi miljardia euroa veronkevennyksiä rikkaille pääosin metsätulovähennys miljoonaperintöjen veronkevennykset ja yrittäjävähennykset ei ole ihme että suomenmaan haastattelussa yli puolet kyselyyn vastanneista puoluevaltuuston jäsenistä toteaa että tämä politiikka on liian oikeistolaista tämä arvio on muodostunut puolessa vuodessa rajusti muuttunut yli prosenttia katsoo että keskustalaiset tekevät nyt liian oikeistolaista politiikkaa arvostelijat sanovat että hallitus on säästöpäätöksillään lisännyt köyhyyttä tämä on paljon kovempaa kritiikkiä kuin mitä täältä eduskuntasalista tulee ne paukut nyt heikompiosaisiin kokoomukselle ei saa antaa enää yhtään periksi anna ranki opastaa siis puoluevaltuuston jäsen kokoomus johtaa tätä hallitusta kovin oikeistolaista politiikkaa petteri orpo te olette onnistunut hyvin kovasti
ja nyt ministerille kolme minuuttia ja sen jälkeen vielä ennen kello yhdeksäätoista vastauspuheenvuorot edustajille andersson heinonen ja kalli ainakin nämä nyt ministerillä puheenvuoro vaikkapa puhujapöntöstä
arvoisa puhemies ensinnäkin kyllä minun täytyy kuitenkin kiittää oppositiota siitä että tämä tärkeä keskustelu käytiin

tätä oikein oikein miettii niin onhan meillä yhteinen huoli se että vaikka suomi on kaikilla mittareilla useilla mittareilla yksi maailman parhaista maista ja meillä on juuri niitä mittareita jotka kertovat maan tasa arvoisuudesta me olemme ihan huipussa ja huipussa ja se antaa meille uskoa tulevaisuuteen niin siitä huolimatta meillä on köyhyyttä ja eriarvoisuutta meillä on korkea työttömyys edelleen se on jatkunut pitkään ja se aiheuttaa syrjäytymistä ja ja jos se on niin sukupolvesta toiseen se on erittäin erittäin huolestuttavaa meillä on hyvin pienituloisia eläkeläisiä ja ja nämä ovat asioita joista meidän pitää puhua me olemme samaa mieltä tavoitteesta että suomen pitää pysyä tasa arvoisena ja meidän täytyy tehdä joka päivä töitä tämän tavoitteen eteen mutta sitten varmaan eri mieltä ollaan siitä mitä ne keinot me uskomme vahvasti siihen että hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan linja on toiminut tuottanut uskomattoman hyviä tuloksia kylläkin maailmanmarkkinoiden ja euroalueen hyvällä vedolla ja siellä pohjalla on myöskin edellisen hallituksen tekemiä hyviä päätöksiä mutta tämä toimii nyt jos me saamme kymmeniätuhansia ihmisiä töihin niin se kaikki vähentää eriarvoisuutta parantaa ja vahvistaa meidän hyvinvointiamme ja kestävyyttämme jatkoa varten mutta yksi asia mihin minä haluaisin kiinnittää huomiota on se että tämän hallituksen yksi keskeinen asia on ollut se että me olemme pystyneet ylläpitämään palveluita ja tämä kuntien valtionosuuksien ja kunta valtio suhteen jäädyttäminen niin että me emme heikennä niitä on yksi oleellinen osa sitä silloin jos me emme pysty jos meillä ei ole varaa etuuksien korottamisiin tasa arvoiset palvelut ovat kaikkein tärkein asia kaikkein tärkeintä ovat tasa arvoiset palvelut ja niiden takaaminen jokaiselle niin niin eri puolilla suomea asuville kuin heikoimmassa asemassa oleville tämä on ollut yksi valinta jonka me olemme tehneet ja vielä yhtenä arvovalintana kun te niitä pyydätte on se että eli toimeentulotuen varassa elävien indeksiä ei ole jäädytetty mikä on on mielestäni sellainen asia että sekin ansaitsisi tulla ääneen sanotuksi toimeentulotukimenot siitä syystä varmasti nousevat tai se on yksi selityksistä miksi ne nousevat mutta tähän edustaja filatovin kysymykseen minun täytyy vielä perehtyä me olemme ottaneet tämän keskustelun aikana luultavasti noin miljoona euroa uutta velkaa vielä pari vuotta sitten sama keskustelu olisi saanut aikaan kymmenen miljoonan velkaantumisen luultavasti velkaantumisen tahti on huomattavasti pienempi mutta edelleen neljä miljardia tänä vuonna kolme miljardia ensi vuonna ei valitettavasti ole vielä mistä jakaa vaan tämä velkaantuminen on noususuhdanteen huipulla pysäytettävä puhemies viimeisinä sanoinani lainaan puheenjohtaja rinteen eilistä tviittiä suomi on monilla mittareilla yksi maailman parhaita maita asua ja elää meille jokaiselle rakas maa tähän on hyvä rakentaa

arvoisa puhemies mielestäni on älyllisesti epärehellistä valtiovarainministeriltä sanoa ettei ole varaa tässä ministeri saarikko aikaisemmin sanoi että eriarvoisuudesta puhuttaessa on kyse siitä onko ihmisillä sellainen tunne että kuulun mukaan ja kun tarkastellaan miten hallitus tosiasiassa on käyttänyt varoja yksi pilkku viisi miljardia veronkevennyksiin seitsemänkymmentä miljoonaa varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen johon tässä on viitattu useampaan otteeseen miljardin verran kilpailukykysopimukseen niin sitten voidaan esittää kysymys pienituloinen eläkeläinen työtön tai opiskelija on saanut tästä rahasta jos ei ole palkkatuloja tai jos on niin pienituloinen että jo valmiiksi on kuulunut tähän nollamaksuluokkaan varhaiskasvatuksessa mitä he mitä he ovat hyötyneet kuuluvatko he mukaan kun hallitus tekee arvovalintoja sen suhteen miten rahaa käytetään miten budjettivaroja käytetään kun tehdään politiikkaa vastaus on etteivät kuulu
arvoisat edustajat olen vielä merkinnyt tänne seuraavat vastauspuheenvuorot joskopa sitten debatti voisi riittää näiden jälkeen katsotaan riittääkö edustajat heinonen kalli filatov kiviranta mäkisalo ropponen ja jos aivan välttämätöntä niin voidaan sitten vielä ajatella pieni jatko

arvoisa puhemies tätä talouspolitiikkaa oppositio on syyttänyt kokoomuslaiseksi talouspolitiikaksi ja se talouspolitiikka näyttää toimivan talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee sdpssä tuijotettiin viime vaalikaudella vain

arvoisa puhemies

tämä talouspolitiikka perustuu pääministeri sipilän hallitusohjelmaan

mitä täällä on moitittu haluan nyt muistuttaa että vuonna kaksituhattaviisitoista tilinpäätöksen mukaan verotulot olivat hieman alle neljäkymmentä miljardia ja nyt käsittelyssä oleva budjetti ennustaa että verotulot vuonna kaksituhattakahdeksantoista ovat neljäkymmentäneljä miljardia euroa eli on kymmenen prosentin kohennus tämän vaalikauden tässä vaiheessa kaikki hyvin tietävät että tulonsiirrot ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet riippuvat täysin siitä kuinka paljon valtio kykenee keräämään verotuottoja tämä on mahdollistanut sen että suomi ei enää velkaannu sillä tavalla kuin kuin aiemmin ei kannata syyllistää tätä veropolitiikkaa koska tämä veropolitiikka jota toteutetaan

tässä kun olen kuunnellut tätä debattia niin on pakko sanoa se valitettavasti että suomi on juuri niin huono maa kuin sen heikoin lenkki on meillä on tässä maassa lähes viidennes kansasta sellaisia jotka elävät köyhyysrajan alapuolella satakaksikymmentätuhatta lasta jotka elävät köyhyydessä seitsemänkymmentätuhatta nuorta jotka ovat syrjäytyneet minä tiedän ministeri orpo että te vastaatte että te olette alentanut palkkaverotusta se on totta mutta oletteko tietoinen siitä että se ei kosketa kaikkein köyhimpiä he eivät tienaa niin saisivat siitä jonkin verran hyötyä sen sijaan heitä koskettaa se että työttömyydestä rangaistaan vaikka hakee töitä ei saa työpaikkaa pienennetään etuuksia vedetään rahaa pois toinen asia mikä olisi hyvä muistaa myöskin on että kun tässä maassa maksetaan lapsilisiä niin kaikkein köyhimmissä perheissä siellä missä saadaan toimeentulotukea toimeentulotukea pienennetään sillä määrällä mitä lapsilisät ovat eli niissä käy niin että lapset elättävät vanhempiaan tähän asiaan pitäisi saada

on hämmentävää että vihreät arvostelevat välikysymystekstissä muiden mukana hallitusta alueellisen eriarvoistumisen syventymisestä vaikka juuri vihreät ovat yksinomaan keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin ja unohtaneet muun maan kokonaan hallitus toimii johdonmukaisesti ottaessaan huomioon elinvoimaiset seutukaupunkialueet sekä negatiivisen rakennemuutoksen haittojen torjumisessa että positiivisen rakennemuutoksen täysimääräisessä hyödyntämisessä sen sijaan vihreät ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan unohtaneet täysin esimerkiksi työperäisen liikkumisen helpottamisen ja olleet vaatimassa muun muassa kilometrikorvausten tuntuvaa alentamista tällaiset toimet ainoastaan pahentavat alueellista

puhemies nuoriin ja lapsiin panostaminen on kaikkein tärkein tulevaisuusinvestointi minkä valitettavasti tämä hallitus ottaa pois lasten tulevaisuudelta pitkällä tähtäyksellä nämä säästöt tulevat todella kalliiksi köyhyys koskettaa suomessa yli sataatuhatta lasta ja lapsen elämässä köyhyys ei ole vain vähävaraisuutta se on myös ulkopuolisuutta ja herkästi periytyvää huono osaisuuden kierrettä erityisen huolestuttavaa on se että hallituksen päätökset subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta ovat johtaneet siihen ettei enää varhaiskasvatuskaan suojaa eriarvoistumiskehitykseltä kuten ennen

puhemies täällä on paljon puhuttu pienituloisuudesta kuten ryhmäpuheenvuorossa sanoin kokoomuksen eduskuntaryhmä ei kiistä sitä etteikö aihe olisi tärkeä vaan sen että tämä eriarvoisuus olisi räjähtänyt kahden vuoden aikana ja

elikkä se että ihmiset pääsevät tekemään töitä pääsevät sen ansiotulon äärelle on yksi kaikkein vaikuttavimmista keinoista

se pienituloisuus

puhumme eriarvoisuudesta ja se on toki paljon muutakin niitä rahasummia ministeri grahn laasonen totesi että emmekö me täällä oppositiossa ole ollenkaan huolissamme niistä lapsista jotka ovat kokonaan ulkona päivähoidosta moniko näistä lapsista tulee subjektiivisen hoito oikeuden rajaamisen kautta päivähoito oikeuden piiriin en usko että yksikään hallitus on leikannut koulutuksesta

siitä missä se tulos olisi parasta missä mahdollisuudet olisivat suurimmat lapsista nuorista

vielä tuohon teidän seuraavan vuoden talousarvioonne

tulonjaollisten vaikutusten katsotaan olevan miinus kolmekymmentäyhdeksän euroa työttömältä ja hyvätuloisille te veronkevennyksinä annatte tuon neljäsataa euroa kysyn vielä kuinka tämä poistaa eriarvoisuutta onko tämä teidän käsityksenne oikeudenmukaisuudesta

andersson alako kahiluoto zyskowicz ja filatov sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa puhemies korvaani särähtää täällä hieman se että täällä puhutaan siitä että kun subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus tuli kahteenkymmeneen tuntiin niin lasten suoja on poistunut että aivan kuin heillä olisi ihan kamalaa olla siellä kotona muistetaan kuitenkin esimerkiksi lastenpsykiatrien viestit siitä että koti on paras paikka pienelle lapselle jos ei siellä jotain hätää ole ei nyt sentään sanota ihmisille että

ja eläkeläisten ja pienituloisten

verovähennysten kohdistamisesta pienituloisimpiin ja keskituloisiin sain itse eräältä rouvalta tuossa viikonloppuna torilla viestin että puhukaa joskus meistä keskituloisista aina puhutaan vain jommastakummasta ääripäästä hän toivoi että hänestäkin keskituloisena eläkeläisenä puhuttaisiin

kyllä tämä keskustelu on ollut arvokas koska nyt on edetty jo siihen pisteeseen että kokoomuksen ryhmäpuheenpitäjä myöntää että tuloerot tosiaankin ovat kasvaneet tosin tämä muutos ei ole tarpeeksi suuri jotta koko kokoomus olisi kiinnostunut siitä ehkä me saamme vielä tämän illan aikana vastauksen siihen miten paljon tuloerojen pitää kasvaa jotta tämä olisi kokoomuksen edustajien näkökulmasta ongelma mikä on se gini kertoimen muutos joka teille on niin suuri että te alatte aidosti teidän politiikkanne suunnanmuutosta ja potentiaalista tarvetta sille minä luulen että aika moni edustaja täällä ja aika moni kansalainenkin olisi kiinnostunut kuulemaan vastauksen siihen kysymykseen arvoisa puhemies täällä on muutamissa puheenvuoroissa peräänkuulutettu myöskin konkreettisia rakentavia ehdotuksia siitä mitä voi tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi yksi hyvin konkreettinen keino on sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen terveyserot suomessa ovat pysyneet suhteellisen suurina viime vuonna neljäsataatuhatta sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksua meni ulosottoon vasemmistoliiton laskelmien mukaan esimerkiksi terveyskeskuslääkärikäynnin maksun poistaminen koko maassa maksaisi vain neljäkymmentä miljoonaa se on hyvin pieni summa verrattuna siihen mitä tämä hallitus on käyttänyt esimerkiksi näihin suurituloisia suosiviin veronkevennyksiin joten vaihtoehtoja olisi kyllä jos teillä olisi aidosti kiinnostusta puuttua tähän ongelmaan

puhemies perusturvan leikkaamista ei voi perustella työllisyydellä sillä perusturvan ja asumistuen leikkaaminen ajaa ihmiset toimeentulotukiluukulle ihmisten työntäminen asumistuelta ja perusturvalta toimeentulotuelle lisää työn esteitä sillä toimeentulotuessa ei ole samaa kolmensadan euron suojaosaa kuin asumistuessa on toimeentulotuelta ei tästä syystä ole helppoa nousta työelämään mikä hallituksen kannattaisi huomata näitä päätöksiä tehdessään ole hyvä jos sosiaalipolitiikka lyö korville työllisyystavoitteita niin kuin hallituksen politiikassa nyt tapahtuu kysymys kuuluu miksi hallitus sulkee korvansa köyhyystutkijoille ja lisää toimeentulotuesta riippuvaisten määrää köyhyys on viime vuosina lisääntynyt etenkin kaupungeissa missä eläminen on kallista ja asumisen kalleus on kaupungeissa nimenomaan työttömyyden jälkeen merkittävin köyhyyttä aiheuttava tekijä tämän vuoksi pitäisi pistää paukkuja asuntojen rakentamiseen eikä yrittää ratkaista tätä tilannetta sillä tavalla että leikataan asumistukea eikö näin

puhemies edustaja marin näyttäkää minulle se nelihenkinen lapsiperhe joka asuu yksiössä toiseen asiaan siitä että meillä on köyhiä meillä on aina köyhiä niin kauan kuin köyhyys mitataan perustellusti suhteellisena köyhyytenä edustaja andersson te kysyitte miten eläkeläisiä auttaa se että työllisyys paranee edustaja andersson eläkeläisten eläkkeet ja heidän palvelunsa sosiaalipalvelut terveyspalvelut kaikki palvelut viime kädessä viime kädessä perustuvat työntekoon sitten edustaja andersson kysyitte miten kokoomus suhtautuu tuloeroihin se on tullut keskustelussa hyvin ilmi totean vielä kuitenkin että on myös perusteltuja tuloeroja sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle on tienattava enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene

on hyvä että ministeri orpo kiinnittää huomiota tähän toimeentulotukimenojen kasvuun mutta se selitys löytyy teidän esityksistänne joita te olette tuoneet tänne eduskuntaan minulla on on aina tapana tulipa sitten työvoimapoliittisia lakeja tai sosiaalipoliittisia lakeja ensimmäiseksi katsoa niiden talousvaikutukset ikävä kyllä liian monessa teidän tuomassanne laissa lukee että toimeentulotukimenot kasvavat vaikkapa nyt viimeisenä tämä aktiivimalli jonka lähestulkoon kaikki asiantuntijat ovat haukkuneet eriarvoistavaksi ja kertovat että ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia täyttää tuon lain edellytyksiä sekin kasvattaa toimeentulotukimenoja

toivon on se minne ovat menneet meidän pitkäaikaistyöttömämme heistä ei ole kaksikymmentätuhatta työllistynyt vaan he ovat poistuneet jonnekin muualle sekin on työllisyysasteen näkökulmasta erittäin tärkeä kysymys
ministeri orpo kolme minuuttia
arvoisa puhemies kerran jo käytinkin päätöspuheenvuoron ja lopetin sen edustaja rinteen tviitin lainaamiseen mutta eiköhän tästä selvitä ensinnäkin vielä näitä perusteita siis suomessa on oecdn vuoden kaksituhattakuusitoista verotietojen perusteella tehdyn selvityksen mukaan maailman neljänneksi korkein veroaste sen lisäksi meillä on meillä on edelleen suhteellisesti köyhiä oecd maista kolmanneksi vähiten meillä tasataan veroilla ja etuuksilla meillä on todella kova progressiivinen verotus eli meillä tämä rakenne on todella hyvä ja tuloeroja vähentävä ja vielä kerran hallituksen toimet ja päätökset eivät merkittävällä tavalla lisää tuloeroja suomessa eivät tilastollisesti merkitsevällä tavalla mutta sekään ei poista sitä edustaja andersson ettemmekö minä ja hallitus ymmärtäisi sitä että suomessa on pienituloisia ja vähäosaisuutta mutta edustaja andersson kyllä ne rahat täytyy jostain saada hankittua ja se velkaantuminen pitää saada taittumaan ja tämä on se meidän ensisijainen tie tie ja se on se sama tie mitä te edustaja rinne ajoitte hyvin tyylikkäästi viime hallituksessa työ ensisijaisesti jotta on varaa huolehtia ihmisistä jotta on varaa huolehtia ihmisistä mutta ihmisistä huolehtiminen ei ole pelkästään tulonsiirtoja vaan se on hyvä hyvinvointiyhteiskunta jossa on tasavertaiset palvelut jotka antavat tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä elämässä se lähtee sieltä perheiden palveluista se lähtee varhaiskasvatuksesta peruskoulusta koko koko ketjussa siihen tarvitaan hyviä työllisyyspalveluita siihen tarvitaan sosiaali ja terveyspalveluita kaikkia näitä yhdessä on rakennettu ja nyt on tämän hallituksen vuoro pitää niitä yllä ja aivan takuuvarmasti teemme kaikkemme että nämä palvelut ensinnäkin toimivat tämä meidän hyvinvointiyhteiskunnan perusta ja että meillä on jatkossakin varaa pitää niitä yllä jatkossakin varaa pitää niitä yllä tästä ihan näistä perusperiaatteista suomessa on oltu aina samaa mieltä ja siksi mielestäni tämä keskustelu ei ole osoittanut mitään erityistä

edustaja kymäläinen viittasi puheessaan eiliseen

itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen se ei kylläkään ollut arkkipiispa mäkinen joka olisi saarnassaan sanonut nämä fiksut sanat että talouden pitää olla ihmistä varten eikä ihmisen taloutta varten tuli sieltä alttarilta tuomiorovasti poutiaisen suusta mutta joka tapauksessa tätähän on jatkunut pitkään että tuntuu että koko inhimillinen elämä täytyy alistaa talouden alttarille ja kuin talouden kaikkivoipaisuus olisi itsetarkoituksellista jonka alle kaiken inhimillisen elämän tulisi alistua toki niin että toimiva talous turvaa leivän ja siellä missä on toimiva talous on myös oikeudenmukainen demokraattinen päätöksenteko ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus toteutuu mutta niin kuin esimerkiksi valtiovarainministeri orpo välikysymyksen vastauspuheenvuorossaan aivan oikein totesi meidän ongelmanamme on tulevaisuudenuskon puute ja näköalattomuus on mittareita joilla suomi on aivan kärkeä hyvinvoinnissa onnellisuudessa tasa arvoisuudessa koulutusmahdollisuuksissa tämä jono on valtavan pitkä mutta kuitenkin varjoja on paratiisissa jos kohta bkt kasvaa niin kotssä ei ole

yhtä auvoista tarkoitan kansan onnellisuustasetta kansan onnellisuustaseessa on valitettavia mitalin kääntöpuolia meillä on paljon ihmisiä joilla ei mene hyvin ja siinä mielessä tämä välikysymys on ollut perusteltu aina näistä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä tulevaisuudenuskon vahvistamisesta näköalattomuuden vähentämisestä täytyy keskustella avoimessa hengessä mutta kuten jo debattipuheenvuorossani totesin on kohtuutonta syyttää tästä kaikesta nykyistä hallitusta

aina vuorollaan jokainen hallitus on kurja hallitus mutta ei tämäkään hallitus sellaiseen fakiiritemppuun sentään ole kyennyt että olisi kahdessa vuodessa romuttanut kaiken vuosikymmeniä rakennetun tasa arvoisuuteen perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan sellaiseen käänteiseen talvisodan ihmeeseen ei tämäkään hallitus sentään kykene meillä menee paremmin ja onkin tärkeää että vastaisuudessa kun kenties jaettavaa muodostuu jaetaan oikeudenmukaisesti erityisesti vasemmalta kuuli moneen kertaan viime hallituksen saavutuksista että tuloerot kaventuivat tikulla silmään sanotaan sanonnassa mutta tämä ei ollut aitoa tuloerojen kaventumista vaan koska viime kaudella sosiaalimenot kasvoivat kun tuli satatuhatta työtöntä lisää niin tuloerojen kaventuminen kiteytettynä perustui siihen että mediaanitulo laski huomattavasti tämä on kiistatonta kiistatonta nyt me tarvitsemme rohkeaa katsetta tulevaisuuteen meidän ei tule haikailla semmoiseen menneisyyden maailmaan jota itse asiassa koskaan ei ole ollutkaan

arvoisa puhemies täällä on käyty tänään vilkasta keskustelua ja ja hyviä asioita on tullut esille ja monenmoista syyttelyä ja on ehkä haettu niitä syyllisiä aina sitä miettii tietysti että tuolla ruudun toisessa päässä ihmiset katsovat näitä ja varmaan odottavat niitä vastauksia joita nyt ei kuitenkaan ministeriaitiosta hirveästi tullut ei konkretiaa esimerkiksi näihin mitä esitin perussuomalaisten ajatuksista meillä on myös ministeri orpo vastinpari esimerkiksi näille meidän eläkeläisten ja pienituloisten veroalennuksiin ja lääkekustannusten kohtuullistamiseen me olemme hakeneet vastinparin niille muun muassa suursäätiöiden ja yhdistysten pääomaverovelvollisuudesta ja varallisuusveron palauttamisesta niin että se ei koske omaa asuntoa ja se koskee vain yli puolen miljoonan omaisuutta siitä saisimme sen vastinparin nämä olisi minusta oikeudenmukaisia ratkaisuja mutta näitä ei haluta kuulla toivon että ministeri orpo nyt lukee sen meidän vaihtoehdon sieltä ministeri nyökytti kiitos sain eilen aika paljon palautetta facebook sivuilleni siitä että olit linnan juhlissa ja me olimme leipäjonossa ja täällä muutama edustaja sen otti esille kyllä se kyllä se tuntui pahalta minusta minusta oli ihana juhlia suomen itsenäisyyttä ja muistelin suomen sotia ja isovanhempiani ja äitiäni joka on tullut karjalasta ja monia asioita ja kuuntelin isänmaallista musiikkia oli vähän tippakin linssissä mutta kuitenkin minusta tuntui tosi pahalta kun ajattelin että siellä ruokajonossa on ollut tosi vähävaraisia ihmisiä ja olen etuoikeutettu kävin kampaajalla ja meikissä ja söin monenmoista ruokaa jotenkin ajattelen että meidän täytyisi saada tähän asiaan parannusta katselin tuota heikki hurstin haastattelua jossa hän hän totesi että ehkä me emme koskaan saa eikä varmaan ole mahdollistakaan ettei ole yhtäkään ihmistä mahdollisesti hakemassa tukea ja apua mutta hän totesi että jos saisimme edes puolet näistä jonoista pois hän kertoi että ruokajonoissa moninkertaistunut jokaisena ruokajonopäivänä helsingissä jonoissa on noin kaksituhattaseitsemänsataa ihmistä kun noin kymmenen vuotta sitten siellä oli pari kolmesataa ihmistä ne ovat ihan hirveitä eroja hän puhui myös siitä kuinka esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asumisen kustannukset ovat nousseet ja sitä varten meillä oli esimerkiksi meidän asumisen halpuutuksen malli ja haimme sähköveroon alennusta ja sille polttoaineöljyveron alennusta juuri sen takia että me ajattelemme näitä asumiskuluja vaikka vaikka jotkut näkivät tämän pelkästään ilmastonmuutokseen liittyvänä tämmöisiin voisi kyllä laittaa aina semmoisia porsaanreikiä no porsaanreikä nyt on varmaan huono sana mutta ihan oikeita aukkoja sillä lailla että ne eivät koskisi esimerkiksi kotitalouksia ja muuta kaikilla ei ole varaa niihin niihin energiaremontteihin itse olen semmoisen tehnyt ja se on todella kallista esimerkiksi vaihdoin öljylämmityksestä maalämpöön ja ei ei sitä kyllä kukaan pieneläkeläinen tee minäkin otin sitä varten pankkilainan ei ollut tilillä tilillä lähes kaksikymmentätuhatta euroa rahaa vaikka siitä sitten saisikin kotitalousvähennyksen se ei kyllä kyllä sitä tilannetta tilannetta pelasta pikkusen kiinnitti päivän aikana näissä debateissa huomiota se että että kun hallitus on saanut jotain hyvää aikaiseksi se on juuri tämän joukon ansiota ja sitten kun on on ollut jotain huonoa kaivettiin jo perussuomalaisetkin sieltä monen vuoden takaa se mitä olemme hallitusohjelmaan kirjanneet silloin kun lähdettiin eduskuntavaaleihin kaikki puolueet totesivat että talous on huonossa kunnossa ja leikata pitää jostakin toki mekin siihen lähdimme mukaan jotenkin vaan huvittaa että emme me ole tätä budjettikirjaa tänä syksynä jättäneet nyt jatkuvasti yritetään sitten saada meidätkin siihen mukaan se on hauskaa sillä tavalla väistellään sitä vastuuta sitten kun jossain ollaan mukana itse sitten ollaan loppuun asti ei yritetä työntää sitä kaverille kannetaan se vastuu itse perussuomalaisten edustaja tavio toi hyvin ryhmämme näkemyksiä tuossa päivän päivän puheenvuorossaan ja esitti epäluottamuslauseen toteankin arvoisa puhemies että kannatan tätä edustaja tavion epäluottamuslausetta

arvoisa herra puhemies paha sanoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan ei ole unelmia tällä hetkellä elän yhden päivän kerrallaan yrittää löytää tarkoitusta ja tunne että saa jotain elämältä haluaisin pystyä tekemään jotain joka antaisi minulle jokseensakin tunteen olla tyytyväinen olemassaoloon nämä olivat suoria lainauksia nuorisotutkimusverkoston tuoreesta tutkimuksesta jossa koottiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten näkemyksiä tulevaisuudesta nämä lainaukset kertovat hyvin siitä mitä eriarvoistuminen ja syrjäytyminen käytännössä syrjäytyminen on ulkopuolisuuden tunnetta ja näköalattomuutta uskonpuutetta siitä että joskus voisi olla paremmin pieniä arkisia unelmia joiden toteutuminen nähdään mahdottomana arvoisa puhemies suomi on pitkään ollut maa jossa kenestä tahansa taustasta riippumatta voi tulla mitä tahansa mahdollisuuksien maa maa jossa monilla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa itseään ja unelmiaan suuria ja pieniä meidän voimavaramme yhdenvertaisuus ja luottamus jotka pitävät yhteiskuntaa koossa suomessa on kuitenkin selviä merkkejä siitä että syrjäytymisuhan piirissä olevien nuorten aikuisten määrä on kasvamassa oecdn selvityksen mukaan jopa yli viidennes kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista suomalaisista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osuus on noussut suomessa vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen taustalta löytyy usein myös mielenterveysongelmia syrjäytyminen ja huono osaisuus uhkaavat kasautua ja syventyä eriarvoistumisen ja pahoinvoinnin kasvu asettaa yksilöiden itsensä lisäksi myös koko yhteiskunnan alttiiksi ongelmille syrjäytyminen ja osattomuuden tunne ruokkivat myös radikalisoitumista ja lisäävät turvattomuutta eriarvoistuminen onkin myös keskeinen turvallisuusuhka meille kaikille eriarvoistuminen siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle synnyttäen huono osaisuuden kierteitä joita on vaikea saada katkeamaan tarvitaan systemaattista politiikkaa jolla kaikki pidetään mukana vaihtoehtobudjetissamme me vihreät nostimme esiin monia keinoja joilla eriarvoistumista voisi vähentää viimeaikaisilla sosiaaliturvan leikkauksilla ja indeksien jäädytyksillä on kipeät seuraukset kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin meidän tulee pitää huolta sosiaaliturvan tason riittävyydestä esimerkiksi euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on moittinut suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi jo pitkään sosiaaliturvan tason kohentamisen ohella tulisi myös purkaa päättäväisesti kannustinloukkuja ja ottaa jatkuvasti rohkeampia askeleita esimerkiksi kohti perustuloa suomen menestys nojaa korkeaan osaamiseen varhaiskasvatukseen on tärkeää panostaa jotta lasten eriarvoistumiseen ja oppimistulosten heikentymiseen voidaan puuttua nopeasti laadukas kaikkien saavutettavissa oleva koulutus ei ole itsestäänselvyys vaan siitä on pidettävä huolta jatkuvasti ja kaikilla tasoilla koulutuksen tulee olla aidosti maksutonta jotta perhetausta ei asetu kynnykseksi opintojen tielle arvoisa puhemies helppojen ratkaisujen sijaan tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja mielellään yhteistyötä kun teemme päätöksiä meidän tulisi arvioida niitä paremmin eriarvoistumisen vähentämisen näkökulmista on hyvä että esimerkiksi nuorisotakuuta yritetään parantaa ja että pääministeri on nyt kutsunut eduskuntapuolueet koolle eriarvoistumisen vastaiseen työhön mutta eriarvoistumisen vähentäminen tulee tarvitsemaan myös lisää resursseja ei ole varaa päästää ketään putoamaan pidetään kaikki mukana tehdään sitä yhdessä

hallitus joka nyt ei enää ole täällä paikalla arvosteli tässä aikaisemmin opposition välikysymystä mutta tässä asiassa oppositiossa on kaksi leiriä koska osa oppositiosta ei ole mukana tässä välikysymyksessä meidän ryhmämme ryhmäpuheenvuorossa edustaja henriksson perusteli varsin hyvin miksi meidän ryhmämme on jättäytynyt ulos tästä välikysymyksestä tilannekuva on hyvinkin pitkälti yhteinen mutta meidän työkalupakissamme on erilaiset työkalut suurin ero ehkä liittyy verotukseen ja varsinkin ansiotuloverotukseen jota me haluaisimme keventää enemmän kuin hallitus esittää omassa budjettiesityksessään ja tavalla joka antaa kaikille tulonsaajille enemmän rahaa käteen koska se on meidän mielestämme oikea linja kuitenkin olemme myöskin sitä mieltä että hallitus ei ole suhtautunut tähän välikysymyksen otsikkoasiaan riittävän vakavasti joten kannatan siksi edustaja henrikssonin tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

keinoja on ollut monenlaisia ja itse en voi millään kieltää sitä edes itseltäni että jotkut leikkaukset esimerkiksi sosiaalietuuksiin ovat olleet kovia ja kipeitä yrittämiseen ja työllisyyteen valitut keinot ovat kuitenkin purreet ja velkaantuminen on huomattavasti hidastunut talous kasvaa kolmen prosentin vuosivauhtia työllisiä on tänään kymmeniätuhansia enemmän kuin vuosi sitten ja sitä kautta verotulot lisääntyvät arvoisa puhemies tärkeintä ei tietenkään ole se miten valtion kassa jaksaa valtion kassan tarkoitus on että kansalaiset voivat hyvin ja kun kasvua tulee sitä pitää sitten osata jakaa oikein kuten ministeri orpo tuossa debatin keskellä sanoi ensi vaiheessa kasvun tulee kuitenkin näkyä kaikkein vähäosaisimmille ja sehän näkyykin arvoisa puhemies minä luettelen tässä ihan muutaman uudistuksen joita sentään on tehty ja ollaan tekemässä takuueläkettä on korotettu alinta hoitotukea ollaan korottamassa vähimmäispäivärahojen korotus on tulossa yrittäjän omavastuupäiviä sairastuessa on vähennetty ja vähennetään yksinhuoltajakorotus on tulossa lapsilisiin varhaiskasvatusmaksujen poisto pienituloisimmilta on tehty pienituloisilta ja takuueläkeläisiltä yle vero on poistettu eläkeläisten asumistukeen on tehty enimmäisasumismenojen korotus toisen asteen opiskelijoilla kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiailla eivät vanhempain tulot enää vaikuta opintotukeen yksinäisille opiskelijoille asuntotuen muutos ei nyt ihan täysin mutta lähes kokonaan korvaa opintorahaleikkauksen perheellisistä opiskelijoista useimmat ovat jo aiemmin olleet yleisen asumistuen piirissä heillehän tämä on ollut pudotus mutta nyt tuleva huoltajakorotus sitä korjaa indeksijäädytykset jotka ovat olleet rumia ja hankalia ovat tuoneet kuitenkin mukanaan hyvääkin eli asiakasmaksukatto ja lääkekatto omaishoitajien tukemiseen on tullut runsaasti

vielä yhden asian otan esille viimesijaista toimeentuloturvaa ei ole huononnettu mutta ei sitä oikeastaan parannettukaan ole joten tämä nyt ei niin hirmuisen positiivinen asia ole arvoisa puhemies eriarvoisuus on toki muutakin kuin rahaa ruokaa taikka apteekkareja joita on nostettu toistuvasti esiin esimerkiksi yksinäisyys todella koskettaa kaikkia sosiaaliluokkia ja kysymys onkin miten me osaamme tulevina aikoina siihen vastata on tärkeää että perusturvan kokonaisuudistusta aloitellaan mutta se on sitten erityisesti seuraavan hallituskauden asia nykyisen opposition kannattaisi pelkän negatiivisuuden sijasta myöskin ruveta rakentamaan kestävää sosiaaliturvaa

arvoisa puhemies

se alentaa pärjäämistä yhteiskunnassa heikentää mahdollisuuksien hyödyntämistä ja aiheuttaa osalle väestöstä merkittävän takamatkan eri elämänalueilla ja markkinoilla eriarvoisuus myös vähentää kannustin ja byrokratialoukkujen muodossa ihmisten kykyä käyttää julkisen vallan ja työmarkkinoiden tuomia mahdollisuuksia lisäksi se heikentää fyysistä terveyttä ja henkistä henkistä autonomiaa mikä heijastuu elinajanodotteen elinajanodotteen eroina pitkäaikaisena pienituloisuutena ja ja pysyvänä vajaakuntoisuutena nykyisen hallituksen aikana eriarvoisuus on kasvanut ja se näkyy kyllä ihmisten arjessa köyhyyden kasvu ja sen syveneminen ovat osa eriarvoisuutta viime hallituskaudella tehtiin tuloeroja tasaavaa politiikkaa perusturvaan tehty korotus taittoi vuosikymmeniä jatkuneen taloudellisen eriarvoistumisen ja jopa vähensi köyhien määrää nykyhallitus jäädyttää sosiaalietuuksien indeksit heikentää sosiaaliturvan tasoa ja ja leikkaa lääkekor vauksista kaikki nämä päätökset näkyvät miinuksena pienituloisimpien kukkarossa esimerkiksi kakkostyypin diabetes lääkkeiden korvausten alentaminen on johtanut siihen että pienituloiset jättävät lääkkeet ostamatta leipäjonoissa on yhä enemmän köyhiä eläkeläisiä ja arvoisa puhemies syyskuun lopulla julkaistiin merkittävä suomalaisten nuorten asenteita selvittänyt tutkimus tässä tutkimuksessa nuoret pitivät suurimpana turvallisuusuhkana suomalaisten keskinäistä eripuraa ja eriarvoistumista vasta ilmestyneen nuorisotutkimusverkoston raportin mukaan neet nuoret eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kokevat syrjäytymisen olevan yksin jäämistä ja luottamuksen kadottamista toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan

suomessa arvioidaan olevan jo lähes seitsemänkymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta ja tämä määrä kasvaa koko ajan tästä on oltava huolissaan arvoisa puhemies suomessa on edelleen lähes lähes sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta ihmistä joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia kun taas korkeakoulutettujen työllisyysaste on yli kahdeksankymmentäviisi prosenttia ja toisen asteen suorittaneiden noin prosenttia työurien pituus ylittää peruskoulun varassa olevilla hädin tuskin kaksikymmentä vuotta korkeakoulutettujen työurien kestäessä yli kolmekymmentäviisi vuotta nämä luvut omalta osaltaan selittävät eriarvoistumiskehitystä koulutustason nostaminen on välttämätöntä jos haluamme nykyistä korkeampaa työllisyyttä sdplle tärkeä tavoite onkin kaksitoista vuotinen oppivelvollisuus kaikkein kiireellisin uudistus olisi saada oppimateriaalit maksuttomiksi toisen asteen koulutuksessa nyt ammatillinen koulutus ja lukio saattavat keskeytyä koska perheellä ei ole varaa maksaa oppimateriaaleja tiedän tällaisia tilanteita tältäkin syksyltä oppivelvollisuuden pidentämisestä yhteiskunnalle koituvat kustannukset tulevat takaisin paremman työllisyyden ja vähenevän syrjäytymisen kautta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet ovat sinällään hyviä mutta valtavien säästöjen takia nämä tavoitteet eivät voi toteutua reformin nimissä hallitus leikkasi ensin oppilaitoksilta kaksisataa miljoonaa euroa ja aloitti vasta sitten rakenteellisen uudistuksen opetusministeri tuo jatkuvasti esille miten hyvin reformi on toteutunut ja miten sitä on rakennettu yhdessä muutama viikko sitten ilmestyi ylen kysely opettajille ja sen mukaan vajaa kaksikymmentäkaksi prosenttia opettajista uskoi uudistuksen pystyvän vastaamaan vastaamaan tulevaisuuden ammatilliseen osaamiseen ja työelämän tarpeisiin

prosenttia uskoi oppilaitoksensa pystyvän uudistuksen jälkeen antamaan riittävästi opinto ohjausta ja tukea opiskelijoille lähes kahdeksankymmentä prosenttia opettajista uskoi ammattiin valmistuvien osaamisen laadussa olevan eroja aiempaa enemmän ja vain hiukan yli viisitoista prosenttia uskoi oppilaitosten pystyvän uudistuksen jälkeen takaamaan tasavertaiset jatko opiskelumahdollisuudet kaikille ammattiin opiskeleville opettajat ovat todella huolissaan opiskelijoista ja heidän eriarvoistumisestaan hallituksen myöntämät pienet lisäpanostukset eivät tätä tilannetta riittävästi korjaa

arvoisa puhemies olemme vuosikymmenten saatossa rakentaneet suomesta tuloerot ovat pieniä ja kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja luoda tulevaisuuttaan taustastaan riippumatta olemme huolehtineet jokaisesta joka tarvitsee apua ja jonka omat voimat ehtyvät se on arvokas perintö josta on pidettävä huolta valitettavasti nyt on merkkejä siitä että tuo perintö on murenemassa

ja ja verohelpotuksista hyötyvät eniten hyvätuloiset seurauksena suomessa on kasvava joukko niitä jotka joutuvat pinnistelemään päivästä toiseen lapsiperheitä sairaita ikäihmisiä vammaisia opiskelijoita ja muita pienituloisia joiden elämä on jokapäiväistä selviytymistaistelua köyhyysrajan alapuolella elävien määrä ja lapsiperheköyhyys ovat tutkimusten mukaan kasvussa yli viisikymmentätuhatta lapsiperhettä saa toimeentulotukea etuuksien leikkaukset ovat osuneet usein samoihin ihmisiin pienituloisimmat sairastavat eniten mutta pääsevät hoitoon heikoiten leikkaukset lääke ja sairauskorvauksiin sekä omavastuuosuuden ja asiakasmaksujen korotukset ovat ajaneet monen tilanteeseen jossa pitää valita hoidattaako sairautensa vai ostaako rahoilla ruokaa sosiaali ja terveystoimen asiakasmaksuja meni viime vuonna ennätysmäärä ulosottoon leipäjonot ovat pidentyneet ja työssä käyvänkin on turvauduttava niihin yli kaksikymmentätuhatta suomalaista hakee ruokansa leipäjonoista viikoittain monet tämän maan rakentaneet ikäihmiset joutuvat viimeiset vuotensa elämään äärimmäisessä niukkuudessa kaikilla ei ole varaa hoidattaa sairauksiaan monen sosiaalinen elämä on kutistunut koska heillä ei ole varaa käyttää julkista liikennettä usea vanhus joutuu tinkimään ruuastaankin viime kaudella hallitus piti huolta siitä että leikkauksista huolimatta kaikkein pienituloisimpien etuuksia ei leikattu päinvastoin korotettiin perusturvaa sadalla eurolla toisinkin voi siis köyhyys ei kannusta se lannistaa moni köyhyyteen pudonnut ei enää onnistu ponnistamaan takaisin ylös siksi on varmistettava että tuloerojen kasvusta ei tule pitkän aikavälin kehityssuunta ja siksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa pienituloisten verotusta verotusta kevennetään ja osinkojen verotusta kiristetään köyhyyden torjuntaan panostetaan yhteensä kuusisataaviisikymmentä miljoonaa

siis vähentänyt juuri niiden lasten oikeutta jotka hyötyisivät siitä kaikkein eniten fiksut kunnat joilla on ollut varaa ovat peruneet näitä leikkauksia se on oikein mutta samalla se johtaa tilanteeseen jossa lapsen menestyksen eväät riippuvat entistä enemmän siitä mihin kuntaan hän sattuu syntymään rajut leikkaukset koulutuksesta ovat johtaneet siihen että peruskoulu ei pysty enää enää kuromaan kotitaustan aiheuttamia eroja kiinni vaikka se on aina ollut suomalaisen koulutuspolitiikan ydintavoitteita kouluissa on puute aikuisista eikä isoissa ryhmissä opiskelu onnistu kaikilta liian moni nuori joutuukin peruskoulun vajavaisin taidoin mikä katkaisee heidän opinpolkunsa ja uhkaa syrjäyttää kokonaan yhteiskunnasta erot koulujen kesken ovat kasvaneet toiset kunnat ovat pystyneet korvaamaan hallituksen tekemiä leikkauksia toiset eivät kotikunnasta riippuen suomalaiset oppilaat saavat eri määrän opetusta ero voi olla peruskoulun aikana jopa puoli vuotta samoin oppilaiden saama tuen määrä vaihtelee kunnittain tällaista kehitystä ei pidä sallia vihreiden valinta on toisenlainen kuin hallituksen se torjuu köyhyyttä ja huolehtii koulutuksen hyvästä perustasta se tehdään samoilla kokonaisresursseilla kuin hallituksenkin kyse ei ole siis rahasta kyse on arvoista satavuotiaassa suomessa on varmistettava että kaikki pysyvät samassa veneessä ja uskaltavat unelmoida paremmasta tulevaisuudesta

talman suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema yhdessä tillsammans liittyy oleellisesti tähän nyt käsiteltävänä olevaan teemaan eriarvoisuuteen yhdessä ei erikseen ja kaikki mukana meillä vallitsee yhteiskuntarauha ja järjestys koska jokainen suomalainen voi kokea annetaan mahdollisuus edetä opiskella mahdollisuus pärjätä tämän asian tärkeyttä ei voi yliarvioida kun eilen seurasi ulkomailta tulevia tervehdyksiä sata vuotiaalle suomelle moni tarttui nimenomaan tähän tasa arvoiseen yhteiskuntaan ja sen kautta toimivaan yhteisöön jossa kaikki haluavat tehdä oman panoksensa koska heille annetaan se mahdollisuus suomen itsenäisyyden alkutaipaleella näin ei ollut se että tänään olemme tässä pisteessä on monen hyvän päätöksen summa joista vähin ei ole opiskelun yhdenvertaisuus siitä että jokainen voi luottaa siihen että opiskelu on mahdollista että se ei ole rahasta kiinni pitää pitää kiinni saavutettu etu on helppo menettää ja menetys saattaa tulla hiipien pienin askelin huomaamatta se ei kuitenkaan tarkoita että kaikki pitäisi mitata gini kertoimen sadasosilla se ei tarkoita sitä että ainoa eriarvoisuutta pienentävä on progression jyrkentäminen meidän pitää pitää huolta siitä että palkalla pärjää että asuntoon on varaa pienelläkin palkalla mutta myös siitä että verotus luo kannusteen etenemiselle oppimiselle opiskelulle että se luo kannusteen vaikka yrityksen perustamiselle

on nykymuotoinen sote uudistus joka ei asiantuntija arvioiden mukaan ole viemässä tavoitteeseensa ja se että maakuntauudistuksella heikennetään kasvukeskusten talousmoottoreiden kilpailukykyä ei ole kestävää alueellista tasa arvoa arvoisa puhemies toimivan yhteiskunnan perusedellytys on se että kaikkien siinä olevien katsotaan olevan osa sitä ja että kaikki katsovat että heillä on oikeutus olemassaoloon ja yhteiskuntaan osallistumiseen yksi näkökulma tähän on se mistä päätettiin helsingin kaupunginvaltuustossa reilu viikko sitten ymmärrettiin että yhteiskunnan sisällä kannattaa pitää myös heikoimmassa asemassa olevat se oli viisas pragmaattinen päätös

edustavat ne mielenosoitukset joita valitettavasti nähtiin eilen helsingin kaduilla samaan aikaan kun valtaosa suomalaisista juhlisti meidän polkuamme vaikean alkutaipaleen jälkeen yhtenäiseksi kansaksi johon kaikki lasketaan kuusisataakaksitoista kulkue ja viimeisiään vetävä uusnatsijärjestö agitoivat eriarvoisuuden puolesta sen puolesta että määritellään se mitä on olla suomalainen mahdollisimman tiukasti eriarvoistavasti ärade talman

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat on toisaalta surullista mutta toisaalta hyvin kuvaavaa että keskustelemme eduskunnassa eriarvoisuudesta samalla viikolla millä suomi viettää satavuotisjuhliensa myötä poikkeuksellisen loistokasta ja ja arvokasta itsenäisyyspäivää hyvinvointia on rakennettu sata vuotta olemme kehittyneet köyhästä maasta ankarien sotavuosien ja yhteiskunnan valtavan rakennusvaiheen myötä miltei kaikilla mittareilla maailman parhaaksi maaksi se mitä on vuosikymmenet rakennettu ahkeralla työllä ja suurilla uhrauksilla on nyt muutaman vuoden aikana ollut melkoisessa ryöpytyksessä taloustilanteeseen vedoten on tehty leikkauksia palveluja on lähdetty uudistamaan mikä liian usein on tarkoittanut niiden heikentämistä suorastaan jopa vaarantamista juhlavuoden teemana on yhdessä tillsammans silti juuri nyt kansaa jaetaan kahtia voimakkaammin kuin ehkä ikinä meitä jaetaan niihin joilla on ja niihin joilla ei ole
tuloerojen kasvu kasvattaa osaltaan hyvinvointieroja joiden kohdalla olemme kestämättömässä tilanteessa eriarvoisuus varhaiskasvatuksessa ja koulupolulla kasvavat ja vaikkapa koulupudokkuus vaikuttaa koko elämän ajan jokainen syrjäytynyt on liikaa ja toivon että tästä asiasta tässä salissa kaikki ovat samaa mieltä menestyksemme kansakuntana on perustunut osaamiseen siinä on kansallisen eheyden ja hyvinvointipalvelujen ohella tärkein avain siihen että olemme kyenneet nopeasti nousemaan köyhyydestä hyvinvointiin ja korkean elintason maaksi hallituksen koulutusleikkausten myötä voidaan kysyä mistä rakennamme menestyksemme tulevaisuudessa sipilän hallituksen koulutuspolitiikka on saanut asiantuntijoilta täystyrmäyksen siis huom ei oppositiolta vaan asiantuntijoilta täystyrmäyksen koulutuslupaukset on rikottu kerta toisensa jälkeen sen seurauksena koulutuksellinen eriarvoisuus kasvaa oppilaiden koulujen ja kuntien välillä sekä kaikilla koulutustasoilla uskallan jopa sanoa että sipilän hallitus jää historiaan politiikasta joka käänsi koulutustason laskuun ensimmäistä kertaa sataan vuoteen mitä tapahtuu ensi vuonna koulutusleikkaukset sen kun jatkuvat kun ammatilliselta koulutukselta ollaan uudistamisen varjolla leikkaamassa kaksisataa miljoonaa euroa pois hallitus kertoo mielellään julkisuudessa miten suomalaisten osaamistasoa nostetaan ja miten koulutusta uudistetaan tosiasiassa tosiasiassa tällaisella uudistamisella verhoillaan pelkkää leikkaamista ja keskittämistä ja se on maakunnissa huomattu nuorilla on ainakin minun mielestäni oikeus saada laadukasta ammatillista koulutusta täyspäiväisesti ammatillisen koulutuksen leikkaukset johtavat lähiopetuksen vähenemiseen entisestään jatkossa on tuhansia opettajia vähemmän opettamassa ja mitä vähemmän opiskelija saa lähiopetusta sitä huonommin ne opinnot helposti myös etenevät saatikka erityisoppilaiden kohdalla lähiopetus on äärimmäisen tärkeää arvoisa herra puhemies meidän päättäjien tärkein kunnia asia on jättää maa tuleville polville paremmassa kunnossa kuin millaisena sen itse saimme tämä tulisi pitää mielessä tässä salissa jokaisen kansanedustajan riippumatta siitä ollaanko hallitus vai oppositioasemassa yhteiskunnan yhtenäisyys ja osaaminen kaikkien mahdollisuudet hyödyntää oma potentiaalinsa ja se että kenenkään ei anneta jäädä osattomaksi ovat asioita joita meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää niiden suhteen hallituksen kannattaisi vakavasti puntaroida omaa politiikan tekemistänsä hallituksen puheissa eriarvoisuus on jo noteerattu ongelmaksi jopa myös tässä debatointikeskustelussa jota on tänään käyty täällä salissa nyt tämä pitäisi vaan saada näkymään myös käytännön teoissa suomen seuraavia sataa vuotta rakennetaan tänä päivänä tehtävillä päätöksillä ajattelen niin että sisäisen turvallisuudentunteen pahin uhka on ihmisten syrjäyttäminen koska silloin heidät kylmällä tavalla ulkoistetaan yhteiskunnasta seuraajan asemaan

arvoisa puhemies tänä päivänä tässä salissa on käsitelty eriarvoistumista ja siihen löytyy kyllä monelta eri saralta näkökohtia viime vaalien alla annettiin koulutuslupaus voi sanoa että se on kyllä rikottu harvinaisen räikeästi meillä on subjektiivista päivähoito oikeutta rajattu ja peruskoulu on myllerryksessä peruskoulu uudistus lähti liikkeelle aikoinaan lapista josta se monistettiin koko maahan peruskoulu on tarjonnut laadukasta ja tasa arvoista koulutusta joka on mahdollistanut tämän kansakunnan tämän päivän menestyksen mistä on tässäkin salissa tänään puhuttu nyt kuitenkin leikkausten ja ryhmäkokojen suurentamisen takia peruskoulun kivijalat ovat rapautumassa jo puolet kuudesluokkalaisista pojista kokee koulun merkityksettömäksi kiinnity riittävästi koulumaailmaan sukupuolten väliset oppimiserot ovat oecd maiden suurimmat alueelliset erot kasvavat etelän tytöt pärjäävät pohjoisen poikia paremmin joka kahdeksas poika ei osaa kunnolla lukea peruskoulun jälkeen opiskelun tie voi nousta pystyyn jo perheen taloudellisen tilanteen takia edustaja mäkisalo ropponen ropponen otti täällä esille muun muassa tuon toisen asteen koulutuksen että oppikirjat maksavat jopa parituhatta euroa ja se voi olla ihan syy sille miksi nuori ei voi jatkaa koulutusta hallitus ei kuitenkaan tee tämän koulutuksellisen eriarvoistumisen tien pysäyttämiseksi pysäyttämiseksi mitään tämä on hankala asia kaiken kaikkiaan talouden osalta tulisi olla hallituksen tärkein kysymys miten torjutaan hyvinvointiyhteiskunnan varjoissa vaanivaa köyhyyttä tämä hallitus on leikannut eläkeläisiltä opiskelijoilta työttömiltä lapsiperheiltä miksi meillä tämän päivän hyvinvointi suomessa on satojen metrien leipäjonoja ja miksi tarvitaan hurstin laupeudentyötä jotta ihmiset tulevat toimeen arjessaan miksi ihmiset joutuvat valitsemaan leivän ja lääkkeiden samaan aikaan kun hallitus on leikannut neljä miljardia euroa se on jakanut pääosin hyväosaisille veronalennuksia noin kahden miljardin euron edestä niiltä on otettu joilla on vähän ja niille on annettu joilla on ollut jo ennestään köyhissä perheissä elää lapsia tänä päivänä noin satakaksikymmentätuhatta tämä on huolestuttava luku viime vaalikaudella tuloerot pienenivät vaikka sopeutusta tehtiin enemmän kuin nyt lisäksi tehtiin sadan euron korotus perusturvaan se oli suurin summa pitkään aikaan terveyserot ovat kasvaneet tämän päivän suomessa mies jolla on korkea tulotaso ja hyvä koulutus ja joka tulee hyvältä asuinalueelta elää jopa kymmenen vuotta pitempään kuin mies jolla on alhainen tulotaso hän kitkuttelee pienillä tuloilla hänellä on alhainen koulutus ja hän tulee huonomaineisemmalta asuinalueelta naisten osalta tämä ero on kuusi vuotta tuleva sote uudistus uhkaa kasvattaa terveyseroja se ei kavenna niitä yksityisillä ja julkisilla palveluilla on kova kilpajuoksu tällä hetkellä ja tuolla meillä pohjoisessa se konkretisoitui länsipohjan alueella on selvää että kun tulee yrityksiä ja yhtiöitä pätevät osakeyhtiölait ja viivan alle on aina tultava tulosta nämä terveysyritykset kilpailevat asiakkaista ja terveyspalvelujen niistä osa alueista

mistä tulee voittoa mutta ne eivät ole kiinnostuneita niistä joiden tuotto on olematonta tai jopa miinusmerkkistä tämä on tuolla meilläkin nähtävissä edustaja kiviranta haastoi täällä vihreitä aluepolitiikasta mutta haastan myös keskustaa aluepolitiikasta tällä hallituksella ei ole metropolipolitiikkaa ei kaupunkipolitiikkaa tämä hallitus ei enää alueellista valtio vetäytyy tämä on ollut nähtävissä sairaaloiden poliisin käräjäoikeuksien ja myös muiden turvallisuusviranomaisten osalta tämän hallituksen politiikan ydinsana on keskittäminen

arvoisa puhemies kertaus on kuitenkin opintojen äiti lyhyessä vastauspuheenvuorossani aiemmin lainasin näitä nordean olli kärkkäisen laskelmia joissa on pantu niin kuin tämä ydinasia paperille ja se on niin kuin se taustasyy miksi tämä välikysymys on tehty tässähän on kysymys siitä että kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista politiikan vaikutus tuloskymmenysten käytettävissä oleviin tuloihin oli se että

desiilin

kasvoivat neljä viiva viisi prosenttia samanaikaisesti rikkaiden vähentyi yksi pilkku viisi viiva yksi prosenttia ja sitten tämä on kääntäen yläpäässä rikkaitten kohdalla kun kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa rikkaimmatkin osallistuivat talkoisiin niin että heidän tulokymmenyksensä supistuivat kaksi viiva kolme prosenttia no nyt se tilanne on sitten toisenlainen rikkaat rikastuvat tämän tämä välikysymys on ollut tärkeä arvoisa puhemies eilen oli suuri juhlapäivä meille suomalaisille sanasta menestystarina tuli tämmöinen viikonlopun slogan se on hyvä slogan sille sadan vuoden kehitykselle mutta tämän jälkeen oli tärkeä tämä opposition välikysymys kun me haluamme jatkaa tätä menestystarinaa tuloeroja tasoittavan talous ja yhteiskuntapolitiikan merkeissä ja niin kuin äskeiset lukuni osoittivat tämä porvarioikeistolainen hallitus on vienyt kehitystä toiseen suuntaan köyhät ovat köyhtyneet ainakin suhteellisesti osa ihan asiallisestikin ja rikkaat ovat rikastuneet rahaa on riittänyt riittänyt heille arvoisa puhemies oikeastaan haluan nostaa tässä yhden tämmöisen kansallisen kysymyksen esille joka liittyy tähän eriarvoisuuskehitykseen noin pidemmän aikavälin näkökulmasta nuorisotutkimusverkostohan toteutti tällaisen jossa oli otsake nuorten

huonovointisuus yllätti syvyydessään toistan nuorten huonovointisuus yllätti syvyydessään ja tässähän on kysymys kymmenistätuhansista nuorista kaksikymmentä viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista minun täytyy hyvät kuulijat sanoa suoraan että kun seurasin junassa kun tulin eilisiin juhliin suoraa tv lähetystä näitten mielenosoitusten tiimoilta ja katselin sitten tätä natsien kulkuetta se oli yllättävän suuri kolmesataa viiva neljäsataa ihmistä suurin osa nuoria miehiä niin minä ajattelin että mikä tässä yhteiskunnassa

valitsevat senkaltaiset arvot minä olen joskus sanonut näin että oikeastaan heidät kaikki pitäisi lähettää yhteiskunnan varoilla auschwitzin keskitysleireihin katsomaan ja tutustumaan mitä natsit ovat saaneet aikaiseksi

nämä tutkijat toteavat että yhteenkuuluvaisuudentunne suomalaiseen yhteiskuntaan on muita löyhempää siis näillä neet nuorilla yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen ja mukana olo politiikassa on harvinaista etenkin pojat vaikuttavat vierastavan politiikkaa ja sitten valitaan tavallaan niin kuin tämäntyyppinen viiteryhmä itse asiassa alakulttuuri käyttääkseni tämmöistä sosiologista käsitettä ja nyt kysymys kuuluu näin että meidän pitää tehdä jotakin tämän nuoriso ja yhteiskuntapolitiikan suunnan muuttumiseksi ettei tämä liike nyt ainakaan kasva nyt
näyttää olevan debatin tarvetta joten otetaan tässä vaiheessa

arvoisa puhemies miksi edustaja gustafsson te te ette puhu mitään niistä sadastatuhannesta ihmisestä jotka tuolla kaudella mitä te äsken ylistitte hienoksi kaudeksi joutuivat työttömiksi myös vihreiden edustaja puheenjohtaja mikkonen kertoi vain tulonjakovaikutuksista ja tuijotti vain

toki pysyivät silloin mutta tällä samalla kaudella kun valtiovarainministerinä oli sdpn urpilainen ja hänen jälkeensä rinne niin vaikka budjetit eivät kasvattaneet tuloeroja niiden aikana tähän maahan tuli yli satatuhatta uutta työtöntä miksi te edustaja gustafsson ette puhu ollenkaan heidän kohtalostaan heidän tulonsa romahtivat silloin dramaattisesti nyt kun valtiovarainministerinä on orpo meidän talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee

tietenkin kaikki ovat iloisia

edellisen hallituksen aikana missä katainen ja stubb olivat pääministereinä valitettavasti työttömyys oli suurta ja tietenkin kaikki ovat iloisia nyt että työllisyystilanne paranee mutta se ei ollenkaan poissulje sitä että te nyt sitten kuristatte työttömien elinolosuhteita leikkaatte työttömiltä ja annatte keppiä ja ajattelette että sillä se työllisyys paranee että ne ihmiset jotka oikeasti eivät pysty menemään työpaikkoihin eivätkä löydä niitä jotenkin enemmän aktivoituisivat sillä että heitä kuritetaan ja heiltä heiltä leikataan työttömyysturvaa tämäkö on se linja samalla tavalla muissa asioissa sosiaaliturvaa ja palveluita heikennetään ja nyt tämä teidän uusi sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulee eriarvoistamaan ihmisiä ei vähentämään terveyseroja vaan lisäämään ja heikentämään myöskin sosiaalipalveluita valitettavasti

arvoisa puhemies kukaan ei tietenkään vähättele hallituksen ponnisteluita työllisyyden parantamiseksi tosin ne voisivat olla vielä ponnekkaampia mutta mutta sitä ei voi kieltää että perusturvan leikkaaminen siten että ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ei edistä yhtään työllisyyttä pikemminkin se lyö korville sitä työllisyystavoitetta sen vuoksi että vastaavaa suojaosaa kuin esimerkiksi asumistuessa jossa on se kolmensadan euron suojaosa sen vuoksi olisi kaikkein järkevintä olla koskematta perusturvaan ja asumistukeen että kun ihminen saa työttömyysturvaa tai asumistukea silloin hän voi tehdä työtä ja säilyttää molemmissa sen kolmensadan euron suojaosan sitä ei ole toimeentulotuessa sen vuoksi ei ole järkevää työllisyyspolitiikkaa kuten ei ole myöskään järkevää köyhyyspolitiikkaa lisätä niiden määrää jotka ovat toimeentulotuella

arvoisa puhemies kuitenkin täytyy sanoa että jos verrataan edellisiä hallituskausia ja tätä päivää niin siinä vaiheessa kun keskustajohtoinen hallitus aloitti työskentelyn tämän maan taloudellinen tilanne oli varsin kehno varsin surkea ja nyt kun pian kolme vuotta hallitustaivalta on käyty

siirrytty talouskasvun aikaan ja eletään nousukautta kuten täälläkin debattivaiheessa puhuttiin tämä kaikki on tapahtunut yhden hallituskauden aikana eikö se jos mikä ole tärkeää että yhä useampi ihminen on päässyt työelämään kiinni puhutaan kymmenientuhansien ihmisten arjen muuttumisesta toki taloutta on tasapainotettu taloutta tasapainotti edellinenkin hallitus mutta jos ajatellaan kaikista pienituloisimpien eläkkeitä kun täällä on niistä puhuttu niin on pystytty kolme kertaa parantamaan takuueläkeläisen tilannetta yli kolmesataaneljäkymmentä euroa enemmän saa takuu eläkeläinen rahaa vuodessa käteen kuin sai silloin kun oppositio oli vielä

ihan välittömästi tähän edelliseen puheenvuoroon se ei pidä ihan paikkaansa että näiden teidän takuueläkkeen lisäyksien ihmisen käytettävissä oleva summa sitten suurempi koska teillä on myöskin lääkekorvauksia pienennetty asumiskulut ovat nousseet asumistukea on leikattu ja niin edelleen viime kaudella maailmantalous sakkasi ja tehtiin paljon toimenpiteitä työllisyyden nousuun joiden hedelmistä saamme nauttia nyt ja kun talouskasvun aika on niin silloin ne täytyy jakaa oikeudenmukaisesti niille joilta on leikattu eniten ja joiden ostovoima kasvaisi

puhemies mielenilmaisut jostakin että jotain on vialla minkä takia ihmiset menevät tuonne marssimaan eriarvoisuuden kehittyminen edelleen pitää tietysti katkaista mutta jos on rauhallinen mielenosoitus niin edustaja gustafsson se syyllistäminen varmaan ei auta tätä asiaa vaan pitää yrittää löytää se miksi ne porukat menevät osoittamaan ja tutkia sitä ja yrittää kehittää ja parantaa ettei niin kävisi että se että me syyllistämme nuoria miehiä ei kehitä

arvoisa puhemies minun mielestäni tämä opposition välikysymys on paikallaan se on täysin aiheellinen ja ajankohtainen sillä nyky yhteiskunnan suurimpia ongelmia on että tämä polarisaatio alkaa olla vähän joka paikassa ja niin se on nyt valitettavasti nuortenkin kohdalla kun katsoo kelan tutkimuksia niin työkyvyttömyyseläkkeellä olevien nuorten määrä on tuplaantunut kahdessakymmenessä vuodessa ainakin kelan mukaan koulutuksen jälkeen työelämään siirtymistä ei tueta riittävästi jolloin nuori joutuu turvautumaan pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen kun tämä tutkimus on kahdenkymmenen vuoden ajalta niin ei kannata kiistellä mikä hallitus on ollut syyllinen tähän kun siihen ovat varmaan kerinneet kaikki olla useita kertoja syyllisiä mutta enemmän kannattaisi rakentavasti sitten kysyä täällä on kaksi keskeistä ministeriä opposition puolella ja minä kysyn teiltä mikä teidän analyysinne on että miksi tämä on tapahtunut ja mikä se on sitten millä voitaisiin tukea työelämään siirtymistä onko se paikallinen sopiminen rakentavasti vai mikä se on että me saamme oikeasti tuettua että ihmiset siirtyvät työelämään vastauksia me haluamme

puheessa todella todella paljon syvällistä sisältöä mielelläni jatkaisinkin tästä teemasta keskustelua vaikka kahvikupin ääressä olette esittänyt erittäin rakentavaa keskustelua yhteiskunnan tulevaisuudesta ja sitä sen yhdessä tekemisen tällaisena satavuotisen historiamme seuraavan vuosisadan ensimmäisenä päivänä pitäisi ollakin haluan todeta että aika isoja haasteita yhteiskunnassa on niin kuin edustaja gustafsson äsken myös tuossa pöntössä kertoi näistä haasteista kertoo isointa se että tämä suomalainen kestävyysvaje ei ole luonteeltaan taloudellinen se on sosiaalinen se on niin iso sosiaalinen kestävyysvaje että minä itse olisin erityisen huolissani siitä siitä miten meillä on varaa kuulkaa tällaisessa maassa kasvattaa sellaista sukupolvea joka tippuu jo ennen kuin on edes mahdollisuuksia päästä alkuun

arvoisa puhemies lyhyesti sen verran vielä tästä asiasta seurasin työhuoneessani tätä keskustelua ja ajattelin muutaman sanan tästä sanoa edustaja kiurulle törmäsin tänä päivänä kaupungilla asioidessani erääseen henkilöön joka kertoi että hänen lähipiirissään on muuan perhe jossa on kolmannessa polvessa työttömiä ja se on totta kai ongelma mutta me emme tästä ongelmasta selviä sillä että me kasvatamme julkisia menoja hillittömästi meillä on ihan ainoa oikea tapa kuten edesmennyt kansanedustaja suuresti kunnioittamani outi ojala aikanaan sanoi että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä se pitää edelleen paikkansa kun saamme työpaikkoja syntymään tähän maahan lisää se tuo esimerkiksi iso paperikone äänekosken investointi valtavan määrän erilaisia työpaikkoja sille seutukunnalle ei pelkästään tehdas vaan siellä on baareissa ja kaupoissa huoltoasemilla ja niin edelleen valtavasti töitä lisää tähän meidän pitää pyrkiä koska julkisella puolella meidän tulee pitää huoli jotta kestävyys on kunnossa

arvoisa puhemies kiitos mielenkiintoisista puheenvuoroista erityisesti haluan kiittää edustaja eestilää joka kertoi puheessaan sen että kokoomuksessa on myöskin valistuneita yhteiskunnallisia mielipiteitä niitä hetkittäin löytyy kyllä edustaja heinoseltakin mutta tänään ei ollut paras päivä hallitus jossa sosiaalidemokraatit olivat mukana siis kaksituhattayksitoista minä olin itse kaksi vuotta ministerinä ja olin mukana myöskin hallitusohjelmaneuvotteluissa toteutti juuri sitä politiikkaa josta hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin ja itse asiassa sen politiikan työllisyyshedelmät rupesivat näkymään vasta sitten loppuvaiheessa kuuntelin erästä radio ohjelmaa jossa eräs ekonomisti totesi että saadaan kiittää hyvästä työllisyyskehityksestä

puhemies se mikä niissä edellisen kauden hallitusohjelmaneuvotteluissa omasta mielestäni meni metsään oli se että sosiaalidemokraattien vaatimuksesta vaadittiin että jos tehdään säästöjä niin pitää veroja kiristää saman verran eli tämä fifty fifty ajattelu se itse asiassa painoi meidän alamäkeen ja esti meitä pääsemästä kiinni siihen kasvuun mitä tapahtui jo muualla euroopassa nyt kun valtiovarainministerinä on ministeri orpo tämä ajattelu on käännetty toisinpäin eli työn verotusta on määrätietoisesti laskettu tehty työllistämisestä työn tekemisestä kannattavaa se näkyy nyt tässä hedelmänä eli yhä useampi ihminen on päässyt työn syrjään kiinni olen keskustelijoiden kanssa samaa mieltä siitä että meidän maamme isoin huoli ja jopa turvallisuusuhka on syrjäytyminen sen eteen toivon että me etsimme yhdessä keinoja että jokainen suomalainen kokisi tämä isänmaan rakkaaksi ja esimerkiksi jopa puolustamisenkin arvoiseksi nyt
palaamme puhujalistaan

arvoisa puhemies

yksi yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia hallituksen on korjattava politiikkaansa eriarvoistumista silmällä pitäen eri hallinnonaloilla välikysymys tästä aiheesta on paikallaan sillä eriarvoistumisen lisääntyminen on sata vuotiaan suomen tulevaisuudennäkymien kannalta merkittävä uhka siihen puuttuminen edellyttää nykyistä toimivamman tukiverkon rakentamista nuorille perheille ja kaikille niille jotka ovat syystä tai toisesta heikommassa asemassa syy miksi perussuomalaiset eivät ole mukana välikysymyksessä ei ole siinä ettemmekö tunnistaisi eriarvoistumisen ongelmaa vaan välikysymyksen lähestymistavassa

jos tutkimme ja katsomme edellistä hallitusta niin ne toimet eivät vähentäneet silloin eriarvoisuutta kunnilta kiristettiin tämä vaikutti negatiivisesti vanhusten palveluihin jopa ryhmäkokoihin kouluissa suomen vahvuus on ollut maailman mittakaavassa tasapuoliset menestymismahdollisuudet perhetaustasta riippumatta tästä on pidettävä kiinni ja eriarvoistumiseen on puututtava sosiaaliturvan kehittäminen käsi kädessä työllisyyden edistämisen toimien kanssa on keskeisessä asemassa eriarvoistumisen ongelman ratkaisemisessa sosiaaliturvan laajentamisessa tulee äkkiä vastaan taloudelliset rajoitteet sen sijaan tehokkailla työllistämistoimilla voidaan onnistua ja saavuttaa hyviäkin tuloksia ja työllisyyden kautta vaikuttaa taloudelliseen eriarvoistumiseen hyvinvointiyhteiskunnasta puhuttaessa julkiset palvelut nousevat väistämättä esille palvelujen ylläpito ja vahvistaminen vaativat paljon resursseja mutta niitä voidaan kehittää myös uudistamalla käytäntöjä ja tehostamalla hallintoa sekä karsimalla sitä kuuluisaa turhaa byrokratiaa mielestäni työllistämispalvelut terveyspalvelut perheelle suunnattu tuki sekä varhaiskasvatus ja koulut ovat keskeisiä osa alueita joita vahvistamalla voidaan vaikuttaa eriarvoistumiseen pitkään jatkuneet leikkaukset ovat heikentäneet palveluverkostoa nyt on aika vetää suuntaviivat sille millaisia palveluja haluamme tarjota ihmisille ja kuinka paljon valtio tukee heikommassa asemassa olevia kansalaisia eriarvoistumisen kehityskulun jarruttaminen vaatii toki lisää resursseja mutta pystyttävä kehittämään myös kustannustehokkaampaan suuntaan prosesseja hiomalla ja teknologiaa hyödyntämällä lisäksi poikkihallinnollisen yhteistyön kautta voidaan tehostaa toimintaa arvoisa puhemies palvelujen uudistamisessa olisi aina ajateltava miltä maailma näyttää apua tarvitsevan silmin usein ongelma on palvelun saavutettavuudessa ne palveluja tarvitsevat eivät niiden piiriin piiriin päädy aina tämän muuttamiseen olisi erityisesti satsattava ihmisiä on kohdattava käytännössä muuten tukipalvelut eivät toimi tämä ihmisrajapinnassa tapahtuva työ on säästöjen myötä yleisesti kärsinyt ja nyt nimenomaan tässä on keskeinen kehityskohde lopuksi haluan huomauttaa että palvelujen alueelliseen saatavuuteen on panostettava koko suomen elinvoimaisuudesta on pidettävä kiinni ja tämä edellyttää palvelujen keskittämisen hillitsemistä ihmiset eivät saa olla postiosoitteensa perusteella eriarvoisessa asemassa kannatan edustaja tavion esittämää perussuomalaisten epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies punavihreän opposition välikysymysväite on että hallituksen talouspolitiikka olisi lisännyt eriarvoisuutta tilastollista ja faktaa tämän väitteen tueksi ei kuitenkaan löydy sillä hallituksen toimien vaikutus tuloeroja mittaavaan gini kertoimeen on on ollut häviävän pieni valtiovarainministeriön laskelmissa tuloerojen muutokset tuloluokittain ovat minimaalisia lisäksi mikä tärkeintä tuloeromme kuuluvat maailman pienimpiin täällä taivalkoskelainen kokenut lääkäriedustaja niilo keränen luetteli pitkän listan hallituksen hyviä toimia tuloerojen kaventamiseksi ja odotettavissa on jos talous hyvin kehittyy että näitä ehtii tulla vielä vielä eduskunnan loppukaudella runsaasti lisää on myös syytä tiedostaa että hyvin toimiva yhteiskunta myös tarvitsee tuloeroja maksuttomalla opetuksella yhteiskunnan tukemalla opintojen rahoituksella ja kannustavalla verotuksella luomme edellytykset yksilöiden sosiaaliselle nousulle ja siten mahdollistamme sen että he menestyksellään nostavat myös muita esimerkiksi työllistämällä vanha totuus on mikään yhteiskunta tule toimeen ilman rikkaita hyväksymmepä me sen tai emme esimerkiksi edustaja jukka gustafssonin virkavuosilla tämän luulisi olevan jo tuttu asia kun äsken käsittelitte rikkaita erikseen ainoa kestävä tapa luoda hyvinvointia on luoda työpaikkoja tässä hallitus on onnistunut sillä työttömiä on nyt yli vähemmän kuin hallituskauden alussa arvoisa puhemies välikysymyksessä moititaan hallitusta myös opintorahan leikkaamisesta suomessa opintotukijärjestelmä on kansainvälisesti katsottuna katsottuna lähes ainutlaatuinen meillä ei opetus ole ainoastaan ilmaista vaan meillä maksetaan siitä että opiskelemme näin on tietenkin hyvä

on kuitenkin oikein että opintotuessa on siirrytty jonkin verran lainarahoituksen suuntaan eritoten nyt kun korkotaso on matala ja työvoimapula on monilla aloilla huutava hallituksen kehittämä työttömien aktivoimismalli on juuri sitä politiikkaa mitä tarvitsemme on aivan että kaikentyyppisestä niin kutsutusta ideologisesta työttömyydestä pitää päästä eroon parhaiten tämä onnistuu poistamalla kannustinloukkuja ja vaatimalla työttömiltä aktiivista työnhakua

arvoisa puhemies

myös aikuisiässä ja ikäihmisillä meidän on tunnustettava että terveyseroissa suomalainen yhteiskunta on kaukana tasa arvon ihanteesta sairastaminen ja matala elinajanodote ovat mitä julminta eriarvoisuutta hallituksen hapuilu sote uudistuksessa ei ole edes tähdännyt tämän eriarvoisuuden poistamiseen pääministeripuoluetta kiinnostaa vain uuden hallintoportaan rakentaminen valtiovarainministerin puolue vähät välittää siitä että sen valinnanvapaustavoite näyttää johtavan jo nyt täysin hallitsemattomaan ja arvaamattomaan tilaan olivatpa puolueet sitten yhtä tai eri mieltä niiden viestissä korostuvat vain nämä kalliit keppihevoset eriarvoistumisesta ei kuule sanaakaan arvoisa puhemies koulutus on toinen tasa arvon peruspilari siinä meillä on onnistuttu terveyspolitiikkaa paremmin koulut yliopistot ja kansansivistys ovat tavoittaneet lapsia nuoria ja aikuisia asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta ja koulutus on antanut sellaista henkistä pääomaa jolla on tasattu rahassa mitattavia mitattavia varallisuuseroja menestyä on voinut vaikka lapsuudenkodista ei olisi tullut taloudellista tukea ja suurta perintöä hallituksen koulutusleikkaukset ovat horjuttaneet tasa arvon perustaa jos terveyspolitiikka on ollut laiminlyöntiä niin koulutusleikkaukset ovat olleet lähestulkoon pahantekoa jos koulutusresurssi viedään korostuu perityn varallisuuden merkitys silloin olemme luomassa pysyvästi eriarvoista yhteiskuntaa erityisesti leikkaukset varhaiskasvatukseen ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ovat tällaista pysyvästi eriarvoistavia rakenteita tämä on puhemies kestämätöntä aluepolitiikka ja kaupunkipolitiikka ovat myös olleet selkeitä tasa arvon välineitä niissä ei ole syytä kaataa vastuuta yksilölle vaan kysymys on politiikasta harvaan asuttujen seutujen ihmisten peruspalvelujen turvaaminen on yhä tärkeää tasa arvopolitiikkaa se on varsinkin meidän pohjoisen kansanedustajien sydäntä lähellä mutta pääkaupunkiseudulla tulevina vuosina kaupunkipolitiikan merkitys kasvaa edellä viittasin eroihin elinajan odotteessa täällä pääkaupunkiseudulla elinajanodote voi pudota kaupunginosien välillä jopa vuosia muutaman metropysäkin matkalla ja kotikaupungissani oulussa tilanne on valitettavasti samankaltainen odotan että hallitus reivaa kurssinsa sote ja maakuntauudistuksessa siten että kaupungeille annetaan voimavaroja ja valtuuksia hoitaa omat asiansa ja samalla myös ympäröivän maaseudun vahvoiksi vetureiksi arvoisa puhemies suomessa sääty yhteiskuntakin oli muuhun maailmaan nähden tasa arvoinen itsenäistymisen jälkeen meistä tuli itsenäisten talonpoikien työläisten sivistyneistön ja yrittäjien yhtenäinen kansa se on kallis perintö siitä on pidettävä parempaa huolta kuin mihin hallitus on

arvoisa rouva puhemies

on totta että julkisessa taloudessa meillä on ollut paljon ongelmia mutta ne on saatu nyt pikkuhiljaa oikenemaan hyvin monessa puheenvuorossa tässä salissa on käyty läpi sitä ovatko meillä tuloerot kasvaneet kuten on todistettu monella eri kertoimella sekin asia häivähdykset ovat olleet todella pieniä niillä ei sinänsä ole merkitystä yksi ja kaksi euroa totta kai ne ovat rahaa nekin mutta kuitenkaan ne eivät tätä isoa kuvaa ole muuttaneet miksikään ja toinen juttu samaan aikaan on on sitten oikaistu myös valtiontalouden tilannetta rajusti täällä puhutaan palvelujen erilaisesta järjestämisestä tässä maassa nehän kuuluvat aina kuntien järjestettäviksi poliisin ja työvoimahallinnon palvelut kuuluvat valtiolle ja pari muuta pientä juttua joihin tavallinen ihminen äärimmäisen harvoin törmää joka tapauksessa kuntien palvelut me tässä puhumme ja kuntatalous on viime vuosina parantunut aivan valtavasti niistä päivistä kun kun te olitte arvoisat demarit hallitusvastuussa seitsemän miljardia oli kuntien velanotto seitsemän pilkku viisi miljardia on tarkka luku teidän hallituskaudeltanne eikö se vaikuttanut kuntien palveluihin silloin totta kai se vaikutti hyvänen aika kymmeniä kuntia oli konkurssin partaalla ja nyt te täällä meille viisastelette siitä että nyt muka menee huonosti viime vuonna kuntatalous oli neljäsataa miljoonaa euroa plussalla ei velalla vaan siis plussalla teidän aikananne seitsemän pilkku viisi miljardia miinuksella hyvänen aika missä teidän matematiikkanne on samoin valtionvelka kasvoi kaksikymmentä miljardia

valtion omaisuutta myytiin kolmella pilkku kolmella miljardilla ja valtion kassa keveni seitsemällä pilkku kolmella miljardilla eurolla matematiikalla yhteensä laskettuna tulee kolmekymmentäkahdeksan pilkku yksi miljardia neljän vuoden ajalle keskiarvona yhdeksän pilkku viisi miljardia per vuosi täällä te meille puhutte siitä että muka sitten palveluja järjestetään sillä keinoin että julkinen talous on muka teidän aikananne parantunut ja eriarvoisuus on vähentynyt sen karmeampaa eriarvoisuuden kasvua kuin kuntatalouden romahtaminen ei tässä maassa voi tuntea koska kunta on järjestänyt pienille pienille lapsille ja vauvasta vaariin aina palvelut neuvolakäynnistä geriatriseen sairaanhoitoon ja vastaanottoon terveyskeskuksessa kaikki siltä väliltä edustaja kymäläinen turha teidän on tässä ihmisille kertoa sitä tarinaa millä te selkeästi johdatte harhaan ihmisiä että mitä kuntien palvelut ovat outi ojala kertoi tässä salissa aikanaan että vahva valtiontalous ja julkinen talous ovat aina köyhän paras ystävä ja se on muuten totta terveydenhuollon tehtävät kuuluvat kunnille ja edustaja gustafssonin on aivan turha hukuttaa numero suuren sanamäärän tai lausemäärän sekaan kun tämä on yksinkertainen totuus esimerkiksi kotikunnassani kuntatalous on kohtuullisen hyvässä kunnossa joten lasten varhaiskasvatusmaksuja ei ole edes peritty pienet lapset ovat päässeet kyllä hoitoon kätevästi eikä ole ollut koskaan ongelmaa mutta sehän kertoo siitä juuri mitä minä tässä todistan kun kun kuntatalous on kunnossa kunnalla on valtava määrä mahdollisuuksia valita mihin se rahansa käyttää kunnan yleinen toimivalta kuten edustaja gustafsson te viisaana miehenä tiedätte kunnan yleinen toimivalta ja nyt te täällä meille tulette sanomaan että teidän aikananne lähes kaikki meni päin seiniä nyt sitten kun tilannetta on korjattu valtavalla vauhdilla ja kuten edustaja olavi ala nissilä tuossa puheenvuorossaan todisti yli kahdeksankymmentätuhatta uutta työpaikkaa on luotu ja tämän päivän suurin eriarvoisuuden luoja on työttömyys se on ihan varmasti sitä kaikilla mittareilla mitattuna moni perhe on tänä jouluna onnellisempi perhe kun jompikumpi vanhemmista parhaimmillaan molemmat ovat saaneet töitä ja lapsille on varaa ostaa joululahjoja ja elämä on palannut normaaleihin uomiin tällä tiellä meidän pitää jatkaa kahdeksan vuotta me menimme väärään suuntaan ja nyt sitten kun on menty oikeaan suuntaan niin tämä ei teille käy

valtioneuvoston selonteko julkisen talouden tilasta vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi siitä näette sen totuuden ja sieltä löytyvät ne numerot ettette sano että minä puhun omiani

rouva puhemies kyllä tässä täytyy aika lailla ihmetellä minkälaista kielenkäyttöä tuolta pöntöstä edustajia kohtaan esittää edustaja hoskonen ei ehkä muista tai tiedä kun hän ei viime kaudella ollut oppositiopuolue keskustassa että tuolloin syyskuussa kaksituhattaneljätoista keskusta jätti välikysymyksen eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta täytyy rehellisesti sanoa että minä pidin tuon ajan keskustalaisesta politiikasta ajatusmaailmasta ja herkkyydestä

arvoisa rouva puhemies sellainen asia kun kerran viime vaalikaudella nämä luvuthan olivat tiedossa mihin kuntatalous kehittyy että totta kai ne olivat tiedossa jo silloin kyllä meillä kuntaliitto tietää kuten esimerkiksi edustaja paatero kuntaliiton hallituksen puheenjohtajana tasan tarkkaan tietää mihin nämä luvut menivät ette te voineet olla tietämättä ei varmasti ole uskottava selitys totta kai silloin pitää tehdä välikysymys kun näkee että kuntatalous on menossa päin honkia kyselin tästä kuntataloudesta ystävältäni ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralta ioannis lampropoulokselta kun kreikan vaikeudet iskivät mitä siellä tehtiin kun valtiontalous ja julkinen talous menivät polvilleen siellä leikattiin kerralla eläkkeistä suurin piirtein puolet pois ensimmäisellä kerralla yhteislukema on vielä vähän enemmän mutta ensi kerrasta jo

arvoisa rouva puhemies jotta nämä numerot jotenkin pysyisivät kuntien lainakanta on kasvanut yhä se ei mitenkään liity

koska kunnat pääasiassa investoivat ja ottavat siihen lainaa ja hoskonen kuntien lainakanta kasvaa yhä kyllä juuri näin mutta äsken liititte sen suoraan valtionosuuksiin valtionosuuksia on leikattu ja niitä leikataan yhä miinus kolmekymmentä miljoonaa on se vaikka täydentävässä talousarviossa tuli ja on otettu etukäteen niitä oletettuja tulevia mahdollisia vähennyksiä vaikka niistä on tehty kuntaliitonkin puolella selvitykset että ne eivät realisoidu niin ne on etukäteen leikattu kunnilta pois tämän hallituksen aikana joten se hyvä mikä kunnissa on tehty on tehty kunnissa kunnat ovat säästäneet kunnat ovat tehostaneet omaa toimintaansa on hyvä että tällä hallituskaudella on leikattu ehkä vähemmän kuin edellisellä mutta on leikattu ja leikataan koko ajan

arvoisa puhemies kun tässä on iltapäivän ja illan tätä keskustelua seurannut niin ehkä tilanne ei ole aivan niin huono kuin oppositio antaa ymmärtää ja toisaalta voi toki olla että tilanne ei ole myöskään aivan niin hyvä kuin hallitus antaa ymmärtää mutta kyllähän kehitystä on tapahtunut ja minäkin luotan sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen te olette olleet monesti ihan vastuullinen valtionhoitajapuolue mutta eivät kaikki asiat suinkaan ihan huonosti ole nimittäin jos miettii sitä aikaa jolloin keskusta tuli valtaan niin se ei ollut mitenkään hirvittävän helppo varmasti edelliselläkään hallituksella mitenkään hirvittävän helppoa ollut tekin teitte varsin suuria talouden sopeuttamistoimia leikkasitte monista asioista ja keskititte palveluita ja se oli varmasti vaikeaa ongelma tietenkin oli että talous ei lähtenyt silloin vielä kasvuun talous on lähtenyt nyt kasvuun siihen on vaikuttanut varmasti monet seikat kansainvälinen tilanne maailmantalous euroalueen tilanne mutta on siihen varmasti vaikuttanut hallituksenkin tekemät asiat vai onko sitten kuitenkin niin että kaikki huonot asiat ovat aina hallituksen syytä ja hyvät asiat eivät koskaan ole hallituksen syytä tuskin niinkään mutta jos ajattelee sitä että tässä vaiheessa vaalikautta silloin kun keskusta tuli valtaan me olimme kreikan kanssa euroalueen huonoimmissa kasvuluvuissa ja nyt kyllä euroalueen parhaimmissa kasvuluvuissa yli kolmen prosentin vuosikasvua bkthen ja sellaisia arvioita ei kyllä uskallettu eikä osattu tehdä silloin kun hallitusta muodostettiin mutta jos miettii sitä mitä pystytään vaikkapa ensi vuodenkin budjettiin saamaan aikaiseksi niin ne saattavat tuntua pieniltä asioilta mutta ei minun mielestäni se ole vähäpätöinen asia että vaikkapa pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja pystytään nyt korottamaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuussa ne ovat odottaneet korottamista varsin pitkään ne ovat lähestulkoon perus ja ihmisoikeuskysymyksien kaltaisia summia kun puhutaan puhutaan kaikista pienimmistä etuuksista ja niihin saadaan nyt vihdoin korotus puhutaan siitä että lapsilisän yksinhuoltajakorotus kasvaa viisi euroa kuussa se ei välttämättä kuulosta kansanedustajasta suurelta mutta kun tiedetään minkälaisessa ahdingossa monet lapsiperheet ja yksinhuoltajat elävät niin kyllä viiden euroakin kuussa on silloin iso sitä että saatiin opintotukeen kompensaatio monet hallitukset ovat aina peukaloineet opintotukea koska se on varsin suuri menoerä valtion budjetissa mutta kuitenkin sinne saatiin huoltajakorotus joka on rakenteellinen muutos ja toivon että se siellä säilyy keskusta on sitä ajanut varsin pitkään ja ja toivottavasti se siellä tulevat vuosikymmenetkin pysyy se rakenteellisesti parantaa opiskelevien vanhempien tilannetta ja tämä takuueläke keskusta on perusturvapuolue meille on on ollut aina tärkeätä panostaa perusturvaan ja siihen että myös niillä ihmisillä joilla on katkonainen työura ja jotka eivät ole pystyneet tekemään vuosikymmenten mittaista työelämää on oikeus perusturvaan ja sen täytyy kannatella silloin kun elämässä ei muuta ole eikä se että kaikista pienimpiä eläkkeitä siis kaikista pienimpiä eläkkeitä eli takuueläkkeitä on pystytty kolme kertaa korottamaan näinä vaikeina talouden tilanteina ole minusta ollenkaan vähäpätöinen ja pieni asia se että ensi vuonna saa yli kolmesataaneljäkymmentäneljä euroa takuueläkettä enemmän vuodessa kuin silloin kun keskusta tuli valtaan kyllä tämä on tärkeä asia kaikista pienituloisimmille eläkeläisille

sisaralennus tulee ensi vuonna voimistetusti voimaan ja myös kokeilu siitä että viisi vuotiaat saavat jo osa aikaisesti varhaiskasvatusta maksutta maksutta elikkä kyllä paljon on eteenpäinkin menty tietenkin tästä kuntataloudesta voi debatoida mutta kyllähän se niin on että eihän se julkista taloutta mitenkään parantanut että kuntien valtionosuuksia viime kaudella leikattiin ja eihän se palveluita parantanut vaan päinvastoin ne olivat erittäin massiivisia leikkauksia ja kuntatalous vahvistuu tällä hetkellä samoin kuin vahvistuu koko julkinen talous kyllä se että me emme ole sälyttäneet kunnille uusia tehtäviä toisin kuin aikaisemmin on ollut on ollut suuri lupaus

arvoisa puhemies

euromääräinen hyöty olisi ollut todellinen helpotus ihmisten päivittäiseen toimeentuloon sdp on täällä eduskunnassa ehdottanut toimenpideohjelman laatimista eläkeläisköyhyyden poistamiseksi keskeisinä elementteinä ihmisten tilanteen kohentamiseksi olisivat muun muassa kansaneläkkeen ja tätä kautta myös pienten työeläkkeiden korotus sosiaali ja terveydenhuollon maksujen ja lääkkeiden hintojen alentaminen asumisen hinnan alentaminen ja verotuksen oikeudenmukaisuus arvoisa puhemies pienituloisen eläkeläisen elämä on tässä ja nyt se on huomenna kun pitää mennä apteekkiin ostamaan lääkkeitä se on ylihuomenna kun pitää mennä kauppaan ostamaan ruokaa satavuotiaassa suomessa ei saisi olla että vanhukset jonottavat leipäjonoissa he ovat meille tämän maan puolustaneet ja jälleenrakentaneet juha sipilän porvarihallituksen teot ovat pahentaneet köyhyyttä ja se on kunniaton teko sen vuoksi kannatan epäluottamuksen antamista hallitukselle

arvoisa puhemies puhun eriarvoistumisesta koulutuksen näkökulmasta kuten antti lindtman totesi tiistaisessa juhlaistunnossa me haluamme että tämä on edelleen maa jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa maanantaina tällä viikolla opetusministeri puhui hienosti sivistys sadassa juhlassa helsingin yliopiston juhlasalissa siitä kuinka suomen vahvuus ponnistaa koulutuksesta samana maanantaina tässä salissa suurin piirtein näihin kellonaikoihinkin oli käsittelyssä ensi vuotta koskevat peruskoulujen lukioiden ja vapaan sivistystyön leikkaukset suomi vuodelle kaikkien asiantuntijoiden arvion mukaan ne lisäävät koulutuksen eriarvoisuutta siis myös lasten eriarvoisuutta puhutaan siis indeksijäädytyksistä vuosi toisensa jälkeen maanantaina siis valitettavasti jälleen kerran korostui millainen ristiriita vallitsee opetusministerin puheiden ja tekojen välillä aivan jatkuvasti nyt oli kyseessä yksittäinen

noin viisi miljoonaa mutta iso kuvahan on se että hallitus on myllännyt koko koulutuskenttää ja tehnyt ennätykselliset leikkaukset koulutukseen ja nyt sitten pyrkii puhumaan uudistuksista ammatillisesta koulutuksesta on leikattu liki kaksisataa miljoonaa ääni ei vain oikein tunnu kuuluvan sieltä kentältä miten se vaikuttaakaan nuorisotakuu on ajettu alas yksi älyttömimmistä päätöksistä niin kuin täällä moni on todennut on tällä vaalikaudella tietysti ollut varhaiskasvatuksen leikkaus jokaiselle lapselle kuuluvan rajoittamattoman subjektiivisen oikeuden ideologinen rajoittaminen on totisesti laittanut lapset eriarvoiseen asemaan perhetaustan ja myös asuinpaikan perusteella koska osa kunnista on lähtenyt ikään kuin tasa ja pitänyt oikeuden voimassa omilla kustannuksillaan mutta kaikilla kunnilla tähän ei ole ollut mahdollisuutta näin lapsilla ei ei enää ole yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja ennen kaikkea yhdessä olemiseen taustasta vanhempien työmarkkina asemasta ja asuinpaikasta riippumatta ja nämä säästöthän ovat olleet varsin vaatimattomia niin kuin tiedämme arvoisa puhemies politiikka on tekoja me tosiaan haluamme että tämä on edelleen maa jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa koulutuksen tasa arvo on hapertumassa se ei vielä näy maailman kärkisijoista kilpailtaessa vaan se näkyy hiljaisissa signaaleissa sen takia putoamisen kierre on nyt saatava pysähtymään etenkin syrjäseuduilla ja kaupunkien tietyissä tihentyneissä huono osaisuuden ytimissä niin kuin tutkija venla bernelius on asian osuvasti ilmaissut nimittäin hiljaisiin signaaleihin reagoiminen on viisautta jonka voimme tunnistaa sitten tulevaisuudessa koulutuksen eriarvoistumisen kierre on sillä tavalla vaarallinen että se vaikuttaa vasta tulevaisuudessa johon meidän kaikkien ajatukset eivät ehkä vielä ihan ennä koulutuksen tasa arvon hapertumisessa on myös sellainen piirre että se on kansalaisten hirveän laajasti jakama huoli ylipäänsä suomalaiset eivät tutkimuksien valossa toivo itselleen tai lapsilleen minkäänlaista eliittiasemaa eivätkä pyri esimerkiksi sillä tavalla valitsemaan kouluja suomalaiset ovat käytännöllisiä toivovat palvelut lähelle ja kaikille hyvät koulut ja siksi lähikouluihin ja lähipäiväkoteihin on satsattava ja ne ovat oikeastaan ratkaisun avaimiakin meidän on siis huolehdittava siitä että kaikissa kouluissa kenestä tahansa on mahdollista tulla mitä tahansa ja että vanhemmille ei synny syitä karttaa lähikouluja sitten on myös ymmärrettävä alueiden erilaisuutta täällä helsingissä meillä on alueita joissa joka kolmas oppilas on maahanmuuttajataustainen äidinkieleltään muun kuin suomen tai ruotsinkielinen joillain alueilla tällaisia lapsia on joka yhdeksäs koululainen siis toisaalla joka kolmas ja toisaalla joka yhdeksäs näin ollen on selvää että näissä kouluissa on keskenään erilaiset tarpeet jotta ne pystyvät tarjoamaan riittävän hyvää yksilöllistäkin opetusta kaikille lapsille ja olemaan hyvä lähikoulu

leikattu muutamassa vuodessa aika rajusti samalla kun sen tarve on lisääntynyt jatkuvasti ja vaikuttavuudestakin alkaa olla jo pientä näyttöä kaupunki on täällä helsingissä pyrkinyt korvaamaan valtion leikkauksia mutta loputtomiin näin ei voi kaupungeissa toimia niinpä hallitukselta on kysyttävä aikooko hallitus tosiaan tehdä sellaisia tekoja mitä tämä puhe tällä viikolla todella huutaa ja talouskasvukin perustelee aikooko hallitus liittyä sivistys suomen rintamaan ja perua näitä koulutuksen järjettömiä leikkauksia ja sitä kautta suomen nuorten ja lasten eriarvoistumista lisäävän politiikan toimenpiteitä vai onko todella syytä kyseenalaistaa luottamus hallitukseen luottamus tämän asian tunnistamisessa kiitos

rouva puhemies oppositio väittää välikysymyksessään että vastaus kasvaneeseen eriarvoisuuteen löytyy sipilän hallitusohjelmasta välikysymyksessä todetaan että mikäli hallitus todella haluaa vaikuttaa eriarvoisuuteen se täytyy tehdä huomioimalla opposition vaihtoehtobudjeteissa esittämät linjaukset arvoisa puhemies minä kävin läpi vaihtoehtobudjettien linjaukset että on niissäkin haasteita sosiaalidemokraattien varjobudjetin slogan on kasvu kuuluu kaikille varjobudjetti sisältää rankalla kädellä veronkiristyksiä uusia verolakeja jotka kohdistuvat voimakkaimmin yrityksiin demareilta vaikuttaa vaikuttaa puuttuvan kokonaan selkeä kuva yrittäjyyden edistämisestä toisella kädellä ollaan lisäämässä veroja ja velvoitteita ja toisella kädellä taas ollaan parantamassa sosiaaliturvaa ja luomassa erillisiä kannustimia sellaisilla malleilla joihin liittyy liittyy monia haasteita varjobudjeteissa esiteltävien toimenpiteiden perusteella kasvu ei kuuluisi ainakaan sen keskeisille synnyttäjille eli yrittäjille tavallisille ahkerille koulutetuille työntekijöille suurin eriarvoisuushaaste yhteiskunnassa on työelämän ulkopuolelle syrjäytyminen tämän vuoksi ihmisten pääseminen töihin työttömyydestä ja työnteon esteiden poistaminen ovat parasta eriarvoisuuden torjuntaa eriarvoistumista ei pysäytetä nostamalla pääomatuloverotusta jyrkentämällä tuloverotuksen progressiota poistamalla tai kiristämällä osinkoverotusta eriarvoistumista torjutaan niin kuin hallitus tekee toimenpiteillä joilla luodaan edellytyksiä uudelle työlle palkitaan ahkeruudesta ja annetaan mahdollisuus riskin ottamiseen ilman pelkoa yhteiskunnan turvaverkkojen pettämisestä arvoisa puhemies oppositio väittää jatkuvasti eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvaneen suomessa kertaan vielä tilastokeskuksen mukaan suomen tuloeroissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia koko kaksituhatta luvun työllisyyskasvu pienentää tuloeroja kun entistä suurempi osa suomalaisista tekee töitä suurimpina hyötyjinä talouskasvusta ovat he jotka saavat työttömyyden jälkeen työpaikan kun ihmisiä siirtyy tulonsiirtojen saajista palkkatöihin palkkatöihin vaikuttaa tämä tietysti tuloeroihin työnteon ja aamulla töihin lähtemisen lähtemisen onkin oltava aina kannattavampaa kuin yhteiskunnan tuilla elämisen arvoisa puhemies eriarvoisuutta torjutaan parhaiten tasa arvoisilla mahdollisuuksilla kouluttautua sekä vahvalla työllisyydellä nämä edellytykset opposition vaihtoehtobudjetit romuttavat täysin oppositio ei tunnu ymmärtävän että hallitusohjelma ei työllistä ihmisiä sen tekevät ne tuhannet yrittäjät joilta opposition vaihtoehtobudjetit puristavat irti viimeisetkin edellytykset luoda uutta työpaikkaa ja ottaa riskiä ja palkata ihmisiä

budjetit ovat kylmää kyytiä yrittämiselle riskinotolle ja omistamiselle edesmenneen vasemmiston kansanedustajan outi ojalan sanoin köyhän paras ystävä on vahva valtiontalous vapaassa markkinataloudessa vahvan perustan luovat

ja ennustettava ja laaja veropohja jossa kasvu kuuluu myös sen synnyttäjille eli yrittäjille riskin ottajille ja aivan tavallisille ahkerille työntekijöille

arvoisa rouva puhemies ihan ensin on todettava että ulkopuoliset tekivät analyysia meidän vaihtoehtobudjetista suhteessa yrittäjyyteen ja on totta että verotusta kiristettäisiin enemmän siellä suurten yritysten puolella mutta pienet yhden henkilön yritykset ja muut hyötyisivät meidän esityksistämme elikkä pienet yritykset hyötyisivät sosiaalidemokraattien esityksistä mutta eivät ne suuret yritykset kyllä tässä meillä on erilainen näkemys kuin kokoomuksella ja eklla mutta välikysymys eriarvoistumisesta on ollut siis tarpeen koska tuossa kaksi pilkku viisi viiva kolmen tunnin kohdalla alkoivat keskustasta kokoomuksestakin jo tulla ensimmäiset kommentit siitä että kyllähän tässä vähän voi olla myöskin semmoista mallia että jotain tarvitsisi tehdä sitä ennen olin jopa loukkaantunut pienituloisten ihmisten puolesta valtiovarainministerin todetessa että sitten kun meillä on varaa voimme huolehtia eriarvoisuudesta ja kaikkein pienituloisimpien asioista valtio ja yhteiskunta tunnetaan antaa kuvan se miten se huolehtii kaikkein heikoimmassa asemassa olevista jos tämä kuva on näin ikävä että vasta sitten kun on kaikki muut asiat tehty niin on aika ikävää sen takia näitä korjausliikkeitä olisi tarpeen tehdä niitä tarvittaisiin talouspolitiikan linjaan markkinaehtoistamisen vähentämiseksi pienituloisimpien leikkausten peruuttamiseksi esimerkiksi työttömien opiskelijoiden lapsiperheiden ja eläkeläisten osalta joilta on siis leikattu ja toisaalta palveluiden rahoituksen lisäämiseksi vaikkapa subjektiiviseen päivähoito oikeuteen koulutukseen kaikilla sen tasoilla ja sote ynnä muihin palveluihin tässä talouspolitiikassa kun hallitus on omasta mielestään sen erityinen osaaja ja asiantuntija on muutama kummallinen piirre ensimmäinen on se että rakenteellinen alijäämä kasvaa vaikka tässä hallitusohjelmassa lukee että rakenteellisesta alijäämästä päästään pois niin näin ei tapahdu vaan se pahenee toinen on se että kun leikkauksia on pakko tehdä niin hallitus sanoo että niitä on pakko tehdä juuri pienituloisilta koska he ovat ainoita jotka saavat tulonsiirtoja näin ei ole vaan myöskin talouden arviointineuvosto on antanut ohjeita hallitukselle ja jos hallitus olisi halunnut kuunnella olisi voitu tehdä toisenlaista politiikkaa käyttää myöskin tuloja tähän talouden tasapainottamiseen eikä välttämättä antaa niitä verohelpotuksia sinne suurituloisimpiin päin nyt se neljä miljardia ei toteudu koska siitä kaksi miljardia menee toiseen suuntaan neljän miljardin leikkaukset jotka eivät aivan toteudu ja sitten kaksi miljoonaa plussaa niille joilla jo on kaikkein eniten tälläkin hetkellä nämä ovat semmoisia talouspolitiikan linjauksia mitä minä en pysty ymmärtämään ja ne näkyvät käytännössä ihmisten kukkarossa niin että pienituloisimmille se on miinus kolmekymmentä euroa ja suurituloisimmille plus neljäsataa ja tämä näkyy ihmisten elämässä edellisellä kaudella siis sopeutettiin paljon enemmän kun oli käytössä sekä tulot että menot ja siitä huolimatta pystyttiin pitämään kiinni siitä että taloudellinen eriarvoisuus ei kasva ja pystyttiin lisäämään perusturvan tasoa elikkä se on mahdollista jos halutaan tehdä lapsiköyhyys on jopa satakaksikymmentätuhatta ja ongelmathan näkyvät jo siellä nuoruusiässä meillä on yhdeksänkymmentä luvulla koettu tätä samaa ja silloin on tehty linjauksia ja silloin suomi on jopa sitoutunut ykssa linjauksiin joissa lukee että lapsia hyödyttävistä sosiaalimenoista pidetään kiinni ja että ne asetetaan ensi sijalle niin lyhyt kuin pitkäkestoisten finanssi ja lamakausien aikana näin on suomi luvannut allekirjoittanut paperin ykssa ja mitä tapahtuu nyt joka tapauksessa leikataan meillä on paljon erilaisia selvityksiä joista yksi on nuorisotutkimusverkoston selvitys nuorista jotka eivät ole töissä koulutuksessa eivätkä harjoittelussa maailmankuva on todella pessimistinen eivät luota toisiin ihmisiin eivät luota yhteiskuntaan eivät luota siihen että heillä olisi mitään asemaa ja paikkaa merkitystä tässä yhteiskunnassa tuntuu erittäin pahalta koska tämä on riski erityisesti heille itselleen mutta myöskin koko yhteiskunnalle jos tämä seitsemänkymmenentuhannen nuoren määrä tästä vielä kasvaa minun mielestäni se on tälläkin hetkellä jo liian suuri yksi keino olisi muun muassa se että toisen asteen koulutus jatkuisi kahdeksaantoista ikävuoteen ja olisi maksutonta olisi se sitten lukiossa tai ammatillisessa myöskin matkojen ja tarvikkeiden osalta sanon vielä yhden asian tähän loppuun meillä on ollut sote uudistus ja palvelut ovat se toinen iso asia missä näitten nuorten kanssa on päästävä eteenpäin ja nyt tässä sote uudistuksessa pilkotaan muun muassa oppilashuoltotyöryhmät niin että osa niistä ihmisistä jotka nuoria tapaavat siirtyy maakunnan palvelukseen ja osa jää kunnan palvelukseen ja tällä hetkellä en ole kovin luottavainen mitenkä tämä tulee sitten käytännössä toteutumaan meillä on juuri tullut me säätiön selvitys jossa on neljä kriteeriä nuorten syrjäytymiseen työttömyys koulutuksen puute mielenterveys ja harrastusten puute jos kaikki nämä toteutuvat on tämmöisen nuoren varsin heikko kiitos puhemies jatkan hetken päästä

arvoisa rouva puhemies ensimmäiseksi kannatan edustaja laukkasen tekemää epäluottamuslauseponsimuotoilua arvoisa puhemies edellinen kataisen hallitus jossa kristillisdemokraatit olivat mukana syntyi keskelle taantumaa mutta silti tuo hallitus onnistui nostamaan perusturvaa sadalla eurolla kun taas nykyinen nousukauden hallitus on leikannut perusetuuksia nimenomaan nämä perusetuudet jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin ovat useimpien kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon lähde tämän hallituksen on tunnustettava että se on tällä politiikallaan kasvattanut eriarvoisuutta nousukauden hedelmistä pitäisi aina päästä kaikkien nauttimaan myös niitten heikompiosaisten siinä mielessä nämä indeksijäädytykset ja leikkaukset ovat juuri kavalia että kun palkankorotusten kautta ja yleisen talouden nousukauden kautta työelämässä olevat henkilöt pääsevät nauttimaan nousukaudesta niin jotka elävät näitten perusetuuksien varassa jäävät suhteellisesti vielä enemmän jälkeen sellaisessa tilanteessa meille kristillisdemokraateille tämä välikysymyksen aihe on tärkeä ja olemme todellakin tehneet myös sitten oman epäluottamuslauseponsimuotoilumme vaikka emme täysin pysty jakamaan välikysymyksen esittäneitten sosiaalidemokraattien vasemmistoliiton ja ja vihreitten tekstimuotoiluja meillä on hivenen erilaisia näkemyksiä siitä miten tätä tilannetta tulisi korjata mutta uskon että tämä on se yhteinen huoli että nimenomaan tämä eriarvoisuus kasvaa ja todellakin nämä indeksileikkaukset ovat yksi keskeisin syy erityisesti näistä ovat lapsiperheet ja eläkeläiset joutuneet kärsimään vaikka haluamme parantaa perusturvaa ajattelemme että köyhyysriskiä ei kuitenkaan pystytä pelkällä rahan lisäämisellä poistamaan sen huomaamme kun katsomme erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä muissa euroopan maissa on tärkeää että perusturvan ja työn yhteensovittaminen kannustaa niitä ihmisiä jotka voivat olla mukana työelämässä ja sinne pyrkiä oman työn kautta myöskin parantamaan sitä omaa elämäntilannettaan sen tähden meille kristillisdemokraateille on tärkeää että viimeistään tulevalla hallituskaudella tehdään laaja perusturvauudistus se niin sanottu sotu uudistus sosiaaliturva kaipaa kaipaa muutoksia siltä osin että meidän pitää saada työ ja sosiaaliturva kannattavasti yhteensovitettua sillä tavoin että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja siitä verotus ja sosiaaliturvan pienentyminen huomioiden jää aina enemmän käteen kuin jos henkilö ei ota työtä vastaan on toki tärkeää arvoisa puhemies se että me pidämme huolta hyvistä kattavista sosiaalipalveluista ja myöskin on erittäin tärkeää että meidän koulujärjestelmämme on sellainen että se ei itsessään ole lisäämässä eriarvoisuutta

pidämme hyvän huolen meidän koulutuksemme tasalaatuisuudesta ja kattavuudesta ja siitä että se on kaikille saavutettavissa ja ennen kaikkea siten että teemme perusturvauudistuksen jota suomi tulee myös tulevaisuudessa tarvitsemaan arvoisa

rouva puhemies lamalla on aina kolme aaltoa ensin sakkaa talous sen jälkeen rupeaa työttömyys nousemaan ja kolmantena syntyy sosiaalinen lama ja sen jälkeen kun nousu lähtee liikkeelle tämä ketju kulkee toisinpäin ensin lähtee talous paranemaan sen jälkeen rupeaa syntymään työpaikkoja mutta jos ei tehdä viisasta ja välittävää politiikkaa niin sosiaalinen lama jää ja kun tämän päivän keskustelua on kuunnellut niin itse asiassa juuri nyt on välttämätöntä kysyä

hallitus on ihan aiheestakin ylpeä siitä että työllisyys on lähtenyt paranemaan osittain siihen vaikuttaa se että kansainvälinen talous on kehittynyt suotuisasti suomi yleensä tippuu lamaan vähän jälkijunassa ja me nousemme lamasta vähän jälkijunassa suhteessa kansainväliseen talouteen mutta tuntuu siltä että hallitus unohtaa sosiaalisen laman ja ikään kuin pyyhkii sen pois ja sanoo että kun työllisyys paranee niin eriarvoisuusongelmatkin hoituvat ja eihän se näin ole talous ja työllisyys eivät yksin riitä kyse on siitä miten hedelmät jaetaan kyse on oikeudenmukaisuudesta ja kyse on tasa arvosta kyse on myös siitä että me osaisimme nähdä pelkästään tuloihin liittyvän eriarvoisuuden lisäksi myös ne muut eriarvoisuuden elementit jotka liittyvät vaikka siihen miten erilaiset ihmiset voivat läpäistä miten erilaiset ihmiset pääsevät osallisiksi palveluista miten sellaiset ihmiset jotka eivät vaadi itsellensä palveluita saisivat niitä koska usein he niitä kipeimmin tarvitsevat tämä näkyy vaikkapa terveyseroissa hallitus sanoo myös että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa ja olen siitä samaa mieltä mutta ikävä kyllä työn muutos on rapauttamassa tätä vanhaa totuutta silloin kun me arvioimme työllisyyden kehitystä on syytä katsoa myös sen työllisyyden sisälle koska joukkoomme ovat tulleet työssä käyvät köyhät ja tämä määrä on ikävä kyllä myös kasvamassa suomessa tuo joukko on suhteellisen pieni verrattuna vaikkapa yhdysvaltoihin taikka esimerkiksi saksaan jossa työllisyyshyöty oikeastaan syntyi aika pitkälle sitä kautta että samaan aikaan kasvoi työssä käyvien köyhien osuus

itse asiassa kyse on noin neljästä prosentista meidän työvoimastamme ja jos katsomme tämän ryhmän sisälle niin siellä on kyse yksin elävistä ihmisistä ja lapsiperheistä tämä on yksi asia joka pitää ottaa huomioon silloin kun lyömme rumpua siitä että työllisyys on parantunut jos työllisyys ja työpaikka eivät tuo toimeentuloa ne eivät silloin ole parasta sosiaaliturvaa olla osa sosiaaliturvajärjestelmää ne voivat olla mukana rahoittamassa mutta ne eivät välttämättä esimerkiksi kestävyysvajeen näkökulmasta tuo meille sitä hyötyä mitä me kuvittelemme ja silloin kun me käytämme makrotalouden mittareita olisi syytä mennä näiden muutosten sisälle ja katsoa hieman tarkemmin

työllisyyden sisälle niin osa aikaisia työntekijöitä meillä on noin kolmesataatuhatta heistä satatuhatta kaipaa lisätyötä nollasopimuksilla työskentelee yli kahdeksankymmentätuhatta ihmistä heistä kolmekymmentätuhatta ihmistä haluaa lisätyötä tätä listaa voisi jatkaa vuokratyöläisten suhteen tai monen muun ihmisen suhteen joka on alityöllistetty ja samaan aikaan hallituspuolueiden edustajista ne joita arvostetaan työllisyyspolitiikassa ja talouspolitiikassa sanovat että meillä on enää noin neljänkymmenentuhannen hengen työvoimaresurssi en edes puhunut työttömien lukumäärästä vaan niistä alityöllistetyistä ihmisistä joita tässä yhteiskunnassa on nämä ovat sellaisia asetelmia joista syntyy eriarvoisuutta koska ihmiset kokevat sen viestin sillä tavalla että he ikään kuin ovat hukkatavaraa tässä yhteiskunnassa ja näinhän ei tietenkään saa olla

tämän vuoksi olen huolissani siitä että hallitus on tietyllä tavalla alistunut ajatukseen matalapalkkatyön lisäämisestä matalapalkkatyö ei elätä se aina edes tuo yhteiskunnalle verohyötyä koska ne määrät yhteiskunnan verovaroin rahoitettavia tulonsiirtoja jotka auttavat työssäkäyntiä näissä tilanteissa kuten esimerkiksi asumistuki lisääntyvät siksi työ ei ole automaattisesti parasta sosiaaliturvaa hyvinvointivaltion kestävyyden näkökulmasta on oleellista myös turvata tulevaisuuden työvoima mutta tämä on mielestäni se asia hallitus kaikkein pahimmin laiminlyö hallituksen omassa budjettiesityksessä arvioidaan että niiden kotitalouksien määrä jotka saavat esimerkiksi täydentävää toimeentulotukea kasvaa ja viimesijaisen toimeentulotuen tarve kasvaa montaa kautta ja tämä arvio tehdään samaan aikaan kun työllisyys on parantunut eikö tässä ole joku pahasti vialla toimeentulotukimenot kasvavat vaikka työllisyys paranee

on ihan päätösperäisiä meillä on tässä salissa ollut monia lakeja joiden taloudellisista vaikutuksista sanotaan että toimeentulotukimenot kasvavat tämän lain seurauksena me tiedämme jo että jo viime keväänä esimerkiksi lääkekorvausten leikkausten vuoksi kela joutui maksamaan yli kaksikymmentä miljoonaa euroa lisää toimeentulotukimenoja pelkästään lääkekorvauksiin puhumattakaan siitä kaikesta muusta mitä siellä tapahtui

on kaikkein vaikeinta vastaanottaa keikkatöitä koska itse asiassa jotta ihminen saisi taloushyötyä tulotason pitäisi olla kohtuullisen suuri sen pitäisi ylittää kokonaan tuo toimeentulotuen taso plus vero miinus se mikä tuloista tulee ja tätä kautta me itse asiassa syömme sitä työllisyyshyötyä jota yhteiskunnassa voisi saada

arvoisa rouva puhemies on syntynyt yhteiskuntamme rakenteisiin poliittisin päätöksin vaikutusarvioita ei ole tehty ja päätökset ovat kasautuneet samoille ihmisryhmille samoille alueille on totta että tämä on pitkän aikajänteen monen hallituksen aikaansaama mutta tämän hallituksen toimenpiteet eivät auta tähän kehitykseen vaan päinvastoin pahentavat suuntaa sain hetki sitten viestin että miksi eduskunnassa ei tänään keskustella nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden pysyvästä köyhyydestä tässä ihminen kertoo läheiseni jäi kaksikymmentä vuotiaana pian ammattiin ammattiin valmistumisen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle hän on asunut kymmenen vuotta palvelukodissa ja on nyt noin neljäkymmentä vuotias hän ei tule palaamaan koskaan työelämään nettotulot muun muassa asumistuki ovat tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa asumismenojen palvelukodin asiakasmaksun sairaanhoito ja lääkemenojen sekä ruokamenojen ja paikallisliikennemaksun jälkeen hänelle jää kuukausittain käyttörahaa kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa tuolla kahdeksallakymmenellä eurolla tulee kustantaa vaatemenot henkilökohtaisesta puhtaudesta ja kodin puhtaudesta ja sanomalehden tilauksesta sekä harrastus ja virkistystoiminnasta koituvat menot hänellä ei ole varaa hankkia esimerkiksi uutta tietokonetta puhelinta silmälaseja isompia vaatehankintoja eikä varaa matkustamiseen lähisukulaisten luo tai käydä elokuvissa ja niin poispäin tämä henkilö on ollut kymmenen vuotta tällaisessa tilanteessa politiikka on arvovalintoja ja arvovalintoihin kuuluvat vaihtoehdot niistä tänään tässä salissa on antaumuksella keskusteltu väliin kiihkeästi väliin rauhallisemmin on hyvä että kahden tunnin keskustelun jälkeen hallituspuolueiltakin alkoi tulla ensimmäisten torjuntojen jälkeen selkeästi mielipiteitä ja ymmärrystä sille että hyvinvointiyhteiskunnassamme tästä asiasta on voitava keskustella jotta voimme tätä kehitystä ehkäistä arvoisa puhemies hallitus esittää ensi vuodelle kansaneläkeindeksin jäädyttämistä pysyvästä lainsäädännöstä poiketen kuluvan vuoden tasolle indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoitaisi seuraavissa

on syytä ihmetellä syyksi ei kelpaa selitys siitä että talous on tiukalla hallitukselta on kuitenkin löytynyt rahaa hyvätuloisten veronalennuksiin ne rahat ovat menneet säästötileille pienituloisille annettu raha menisi suoraan leipään suoraan kulutukseen sipilän hallituksen talouspolitiikka on ollut yhtä aikaa eriarvoistavaa ja julkisen talouden tasapainoa heikentävää eriarvoistumista lisää se että vähävaraisiin suomalaisiin kohdistuvien leikkausten vastapainoksi hyväosaiset ovat saaneet sipilän hallitukselta verohuojennuksia kun hallitus ei halua käyttää talouden tasapainottamiseen verotuksen keinoja talouspolitiikan arviointineuvosto on aiheellisesti aiheellisesti antanut huomautuksen julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on repeämässä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista prosenttiyksikön verran suuremmaksi kuin mitä hallitus on sanonut tavoittelevansa

johon tässäkin keskustelussa on viitattu

korjaa hallituksen politiikan yhden räikeimmistä epäkohdista eli satojen miljoonien eurojen leikkaukset koulutuksesta pelkästään ammatillisen koulutuksen osalta nuo leikkaukset ovat satayhdeksänkymmentä miljoonaa edustaja zyskowicz otti esiin täällä että eikö ihmisen joka herää ja lähtee alepan kassalle tarvitsekin tienata enemmän kuin sen joka ei lähde töihin no vastauksena sanoisin että totta kai tällä on kuitenkin vain vähän tekemistä verotuksen kanssa eikä varsinkaan hallituksen veropäätöksillä joilla ei ole juuri mitään vaikutusta alepan kassan maksamiin veroihin lisätienesti tulee palkasta jonka kuuluukin olla korkeampi kuin työttömyysturvan kuitenkin myös alepan hyötyy työttömyyskorvauksesta sillä se on vakuutus sen varalle jos automaattikassa vie tulevaisuudessa työt siinä tilanteessa taas alepan kassan on kouluttauduttava uudelleen jotta töitä löytyisi toiselta alalta alepan kassalla ei välttämättä olisi varaa maksaa itse vuodessa maksavaa koulutusta ja sen vuoksi on hyvä että hän voi kouluttautua verovaroilla tarjotulla koulutuksella hyvinvointipalvelut ja tuet takaavat pienipalkkaisen turvan joihin hänellä ei ole varaa ihan riippumatta siitä maksaako hän muutaman euron vähemmän enemmän veroa vielä lopuksi arvoisa puhemies toteaisin että

oppositio on jättänyt välikysymyksen tarkoin harkiten ja siitä tässä olemme keskustelleet kiitos

arvoisa puhemies kadonneiden työmiesten osuus on kasvanut jo

parhaassa työiässä olevaa miestä on syrjäytetty suomessa nämä kaksikymmentäviisi viiva viisikymmentäneljä vuotiaat miehet elävät yhteiskuntamme ulkoreunoilla he eivät tee töitä eivät hae töitä eivät opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä he ovat kadoksissa ja heidät on vain luokiteltu niin sanotusti luokkaan muut työvoiman ulkopuolella olevat näiden miesten työllisyyden esteenä on peruskoulun jälkeisen tutkinnon puuttuminen vähän koulutetuille on vähemmän töitä ja ratkaisevaa on poikien kouluttautuminen miesten mahdollisuudet työelämässä lepäävät siis koulutuksen varassa ja mitä tekee maan hallitus leikkaa koulutuksesta oppimisvaikeuksien hoitamatta jättäminen ennakoi sitä että pojat putoavat koulutuksesta ja sitä myötä syrjäytyvät työelämästä ongelmat jotka olisi ollut helppo hoitaa varhaisessa vaiheessa ehtivät kasvaa peruskoulussa ei ole kaikki ok kun joka kahdeksas suomalainen viisitoista vuotias poika ei osaa lukea määrärahojen leikkaukset pahentavat tilannetta peruskouluvuosina poikien ongelmia voitaisiin ehkäistä lisäämällä opettajia avustajia ja sosiaali nuoriso ja perhetyötä sekä toimintaterapeutteja koulujen arkeen kaikkein vaikeimmin työllistyviä ovat ne nuoret miehet joilla on vain peruskouluopinnot pitkittynyt työttömyys ja vähäinen työhistoria viimeisen kymmenen vuoden aikana näiden poikien ja miesten pahoinvoinnin väheksyminen on lopetettava pojille pitää antaa huomattavasti tukevampi pohja nyky suomessa ja paremmat eväät ponnistaa elämässä eteen ja ylöspäin toimenpiteet näiden tekemiseksi ovat maan hallituksen käsissä valta antaa aina mahdollisuuden toimia mitkään päätökset eivät tipahda taivaasta käsin vaan ovat ihan ihmiskätten työtä jokainen meidän on kullan arvoinen ja ansaitsee mahdollisuuden lähteä onnistumisen tielle elämässään sillä hyvinvoivista pojista kasvaa hyvinvoivia miehiä arvoisa puhemies joka kolmas perhe ilmoittaa että lapset eivät voi osallistua harrastuksiin perheen rahahuolien takia ei ole todellakaan oikein että lapset eivät voi harrastaa harrastusmaksut ovat niin korkeita keskilapsuus seitsemän viiva kahdentoista vuoden iässä on aikaa jolloin luodaan pohja loppuelämän elämäntavoille ruokailurytmille kaverisuhteille liikuntatottumuksille muun muassa tuossa iässä pojat ja tytöt tarvitsevat toisenlaista tukea kuin mitä nyt on tarjolla mieluisan harrastuksen löytymistä tulee vahvistaa muun muassa koulujen kerhotoiminnalla sekä seuroja ja järjestöjä tukemalla no maan hallitus ei kuitenkaan lupaa rahoitusta seuroille vaan kuten tänään kuulimme eduskunnan kyselytunnilla urheiluministeri lupasi mobiilisovelluksen siis arvoisat kollegat kuulette ihan oikein mobiilisovelluksen jotta jotta lapsi voi käydä ilmaiseksi tutustumassa pari kertaa harrastukseen voi miten kaukana todellisuudesta sipilän hallitus on jo nykyään moniin harrastuksiin voi käydä tutustumassa maksutta muutaman kerran itkua lapselle aiheuttaa se kun harrastukseen ei pääse oikeasti säännöllisesti korkeiden maksujen vuoksi meidän ministerimme eivät näytä tajuavan lapsiperheiden arkielämää sama kuin annettaisiin tikkari ja sitten otettaisiin se pois heti kun lapsi on ehtinyt yhden lipaisun siitä ottaa suurin ongelma ei ole sopivan harrastuksen löytäminen vaan nimenomaan se ettei lapsi voi perheen rahanpuutteen vuoksi harrastaa sitä unelmiensa harrastusta harrastuksissa saisi myös kavereita ja ystäviä mutta muutaman tutustumiskerran kokeilusta ei pysyviä kaverisuhteita saa päinvastoin lapselle tulee suru ja katkeruus kun muut ryhmäläiset saavat jatkaa harrastusta ryhmässä ja itse ei

en lupaa urheiluministeri sampo terho sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla että näin hallitus vaihtoon

arvoisa puhemies edustaja paatero totesi että sdpn varjobudjetti on pienille yrityksille parempi kuin hallitusohjelma itse en ihan tuolla tavalla sitä näe koska jos ajatellaan nyt vaikka yrittäjävähennystä jonka te haluatte poistaa siinä varjobudjetissa niin tämä tarkoittaa sitä että kun nämä pienet yritykset osakeyhtiöitten ulkopuolella käytännössä yksinyrityksiä niitä on yli kaksisataatuhatta ja niillä suoraan se palkka on se tulos ja kun siitä tuloksesta halutaan vähentää se viisi prosenttia yrittäjältä pois elikkä se on suoraan se palkka minkä hän saa kotiin niin te haluatte viedä sen viisi prosenttia pois häneltä ei sitä pysty millään korvaamaan sosiaalietuuksilla jotka minun käsittääkseni eivät ole ihan niin kuin siinä reilassa mikä on asiaan vaikka se olisikin niin kuin te sanotte niin kuitenkin on niin että suomi tarvitsee ensisijaisesti kasvavia yrityksiä kaikki yritykset ovat pieniä itsekin olen aloittanut yhden miehen yrityksestä ja ollut siinä toista vuotta mutta ne haluavat kasvaa se kasvu ei tapahdu minkään muun kuin tuloksen kautta ja verotuksella on merkitystä sillä miten se tapahtuu elikkä kaikissa maissa missä pienet ja keskisuuret yritykset kasvaneet on nimenomaan onnistuttu siinä että pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät ja niitten iskukyky huonona aikana on parempi kuin meillä kun meillä on yksipuolinen tämä työllisyys

meillä on parisataatuhatta yksinyrittäjää kahdeksankymmentätuhatta työllistävää yrittäjää ja muutama kymmenen varsinaista suurta yritystä elikkä meillä puuttuu se pieni ja keskisuuri yrityskanta kokonaan verrattuna ruotsiin ja saksaan jonka tarkoituksena ja haluna on kasvaa tuloksen kautta ja se on suomen tulevaisuus se miten me suhtaudumme tähän ratkaisee sen miten

nämä tulonsiirrot ja muut

elikkä meidän suhteellisen pieni osuutemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä on se ongelma ja siihen ongelmaan meidän pitää puuttua jos ajatellaan sitä miten me suhtaudumme taas yrityksiin ja yrittäjiin niin väitän että siinäkin meillä on haasteita olemassa tällä koko salilla tämä sali ei hyväksy sitä että esimerkiksi yrittäjän perheenjäsenillä olisi samat sosiaaliedut kuin muilla normaalisti työssä käyvillä ihmisillä ja siihen meidän pitäisi saada parannus silloin kun yrittäjän perheenjäsen asuu siinä samassa taloudessa vaikka hän olisi aidosti työtön ja olisi jäänyt työttömäksi muualta ulkopuoliselta työnantajalta niin se harkitaan aina että onko tämä aidosti työtön voiko hän tehdä työtä siinä perheyrityksessä vaikka hänelle ei olisikaan siinä töitä ja vaikka siitä tuloksesta että ei tässä yrityksessä voi olla monta työllistettyä niin siitä huolimatta voidaan evätä työttömyyskorvaus näin ei saisi minun mielestäni tapahtua siinä tapauksessa kun kaikista työntekijöistä maksaa joka ikinen työnantaja ja sitten se itse työntekijä työttömyysvakuutuksen mikä se semmoinen vakuutus on joka ei ole voimassa silloin kun on tietty status sillä

sanon täällä annettiin sellainen kuva että minä esimerkiksi ajan ja kokoomus ajaa ekn kautta näitä suuryritysten etuja se on täysin väärä kuva suuryrityksillä ei ole ollut viime vuosikymmenien aikana mitään tekemistä lisätyöllistämisen kannalta kaikki nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat olleet ratkaisevassa asemassa kaksikymmentä vuotta täällä suomessa eikä mikään puolue tässä salissa ole niin tyhmä että ajattelisi sellaisen etua joka ei ei pysty eikä tule tarjoamaan sitä kasvua vaan ajattelee sen etua tai ainakin sellaista kohtuullista etua joka pystyy tarjoamaan ja se on pienten ja keskisuurten yritysten kasvu ja viennin kasvu meillä on hallitusohjelmassa että se kasvu pitää kaksinkertaistaa

puheenvuoroni oli liian pitkä siihen viiden minuutin annettuun aikaan jotenka minulta jäi täältä yksi asia joka liittyy terveyseroihin ja sote uudistukseen meillä edellisellä hallituksella parlamentaarisesti oli tavoitteena myöskin terveyserojen kaventaminen johonka palveluintegraatio ja saatavuuden parantaminen myöskin liittyivät tässä kohtaa nyt kun meillä on tulossa malli eittämättä otetaan esimerkkiä vaikkapa ruotsista voidaan sieltä jo havaita että niillä alueilla joilla on hyvin toimeentulevia ihmisiä palvelut kyllä paranevat ja heidän osaltaan palveluiden saanti paranee mutta niiltä alueilta missä on ihmisiä joilla ei välttämättä taloudellisesti eikä muutenkaan mene niin hyvin palvelut häviävät lähestulkoon kokonaan jos tämä asiakasmaksujärjestelmä joka suomessa on jo tälläkin hetkellä aika eriarvoistava vielä nostaa asiakasmaksuja niin tiedetään että yhä harvempi pienituloinen edes hakeutuu siinä kohtaa hoitoon jos ne maksut ovat kohtuuttomat näitten vielä tällä hetkelläkin lausunnolla olevien tai viimeisen palan osalta kuntaliittokin teki oman selvityksensä asiantuntijoilta elikkä työntekijöiltä jotka tekevät sairaanhoitopiireissä ja kunnissa tällä hetkellä sosiaali ja terveyspalveluita tuottavat niitä käytännössä arjessa joka päivä kysymys oli se mitenkä nämä henkilöt ajattelevat että tämä nykyinen malli näissä sekä sote lain osalta että valinnanvapauslain osalta tulee kaventamaan terveyseroja täysin samaa mieltä näitten lakien vaikutuksesta terveyseroihin oli yksi prosentti yksi prosentti oli sitä mieltä että näillä laeilla saadaan kavennettua terveys eroja ja silti hallitus on sitä mieltä että näitä viedään eteenpäin samantyyppinen prosentti oli myöskin näiden kahden muun palveluintegraatioitten tai ta loudellisten vaikutusten osalta arvoisa

arvoisa puhemies tässä on viime aikoina muutama edustaja ottanut esiin sen että meni muutama tunti ennen kuin tällä laidalla ymmärrettiin että tämä aihe on tärkeä toki ryhmäpuheita ei aina niin tarkalla korvalla kuunnella kuin ehkä edustajien puheenvuoroja mutta suora lainaus pitämästäni kokoomuksen eduskuntaryhmän puheesta suomi on ja tulee jatkossakin olemaan tasa arvoinen maa jossa on hyvät edellytykset eri lähtökohdista ja ja alueista riippumatta kouluttautua ja tehdä työtä saavuttaakseen omia unelmiaan parhaallakin on aina parannettavaa kansainvälisten vertailujen piikkipaikat tuloerojen pienuudessa eivät nimittäin lohduta työtä etsivää pitkäaikaistyötöntä tai ilman opiskelu tai työpajapaikkaa olevaa nuorta siksi kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee tärkeänä että keskustelemme keinoista joilla ennaltaehkäisemme syrjäytymistä eriarvoisuutta ja köyhyyttä tämän tosiaan sanoin jo siinä ryhmäpuheenvuorossa nimenomaan keskusteluhan on ollut niistä keinoista toiset pitävät toisenlaisia parempina kuin toisenlaisia sehän on politiikkaa mutta uskon että aivan jokainen eduskuntaryhmä ne yhdeksän mitkä täällä salissa ovat pitävät tärkeänä sitä miten me pystymme ennaltaehkäisemään meidän eriarvoisuutta ja nuorten syrjäytymistä tällä viikolla tässä on keskustelussa aika paljon otettu esiin neet nuorten huonovointisuus nuorisotutkimusverkoston tutkimuksesta jossa syrjäytymisen syynä nuoret pitivät ystävien puutetta eli sekä yksinäisyyden kokemus että niiden osuus joilla ei ole yhtään luottamuksellista ystävää moninkertaista verrattuna nuoriin keskimäärin ja nimenomaan on niin että että ulkopuolisuus palkkatyöstä ja opiskelusta on vähemmän olennaista syrjäytymisen määrittelyssä nuorten mielestä

arvoisa puhemies ihan tuosta alkuillan keskustelusta vaan sellainen huomio

nyt kiistatta kävi sillä tavalla hallituspuolueiden keskeiset ministerit ja myöskin hallituspuolueet aloittivat keskustelun suhteessa välikysymykseen tällä sinällään arvokkaalla hypetyksellä mikä liittyi suomen sata vuotisjuhlapäivään mutta erityisesti siihen että me olemme pärjänneet ihanaa sinänsä niin hyvin erilaisissa tutkimuksissa joissa on arvioitu kansakunnan tilaa hyvinvoinnin talouden korruption ja ja niin edelleen suhteen mutta sanoisin

arvostan kovin valtiovarainministeri orpoa joka selvästi vaihtoi kyllä sävellajia keskustelun kuluessa ja sen sen jälkeen ja itse asiassa totesi sen että tämä keskustelu välikysymyksestä ja tästä eriarvoistumisesta on ollut sittenkin paikallaan itse olen sitä mieltä että se istui tavattoman hyvin tämän sata vuotisjuhlapäivän jälkeen koska haluaisin uskoa että me kaikki kuitenkin tulevaisuudessa haluamme että tämä suomen menestystarina jatkuu ei se kyllä sitten jatku jos me unohdamme nämä alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta jätämme siis heidät tavallaan syrjään plus sitten muut ongelmat mitkä tähän eriarvoisuuteen liittyvät arvoisa puhemies kuulun niihin jotka ovat myöskin sitä mieltä että parasta syrjäytymisen vastaista politiikkaa on luoda työpaikkoja aktiviteetteja yhteiskuntaan mutta kyllä sen työllisyyspolitiikan ohella tämä lasten ja nuorten tilanne on se mihin nyt katse pitää myöskin suunnata vaikka ilta nyt on on näinkin pitkällä haluan kyllä nostaa tämän pelkän perusasteen varassa olevien nuorten tilanteen esille meillä tosiaan

joilla ei ole keskiasteen tutkintoa ja suomessa on todella edelleen lähes sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta ihmistä joilla ei tätä perusasteen jälkeistä tutkintoa ole tähän liittyy myöskin sitten tämä nuorten miesten syrjäytymisen erittäin vakava ongelma ei yksin tämän työttömyyden kannalta vaan niin kuin alkuillasta totesin että kun eilen iltapäivällä kaupallisesta kanavasta junassa tullessani juhlimaan tänne seurasin suorana lähetyksenä tätä nuorten natsien mielenilmaisua heitä oli muuten yllättävän paljon siinä kolmesataa viiva neljäsataa ja he olivat pääosin nuoria miehiä minä siinä yhteydessä ajattelin että mikä on mennyt niin kuin elämässä kasvatuksessa ja tässä yhteiskunnallisessa todellisuudessa pieleen

mitään patenttiratkaisua siihen mutta kyllä kyllä tietysti tämän koulutuksen ja kansalaisjärjestötoiminnan ja ja muun kautta heihin tulee saada yhteys minä olen itse huomannut sen kun olen muutamissa yhteyksissä halunnut keskustella näitten nuorten äärioikeistolaisten kanssa että kun sinä jaksat keskustella ja argumentoida eri eri asioista niin näkee että joku joku lamppu syttyy palamaan sitten sitten kuitenkin ja meidän sosiaalidemokraattien keskeinen näkemys sitten on on se että me haluamme tätä oppivelvollisuusoikeutta ikää nostaa koska kun nyt koko ajan tulee sitten lisää viisituhatta viiva kymmenentuhatta nuorta jotka jäävät pelkän peruskoulun meille niin kuin kasautuu se sellainen enemmän tai vähemmän syrjään jäävien nuorten joukko mikä on inhimillisesti väärin ja ja myöskin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta väärin sen takia arvoisa puhemies päätän tämän puheenvuoroni tältä osin siihen että oppivelvollisuuden pidentäminen ja sitä seuraava toisen asteen muuttuminen maksuttomaksi on hyötyihinsä nähden kohtuullisen edullinen uudistus vatt on arvioinut että yksi vuosi oppivelvollisuutta lisää kustannuksia seitsemäntoista viiva miljoonaa euroa vuodessa ja ja tällainen panostus maksaa aikaa myöten itsensä moninkertaisesti takaisin paranevan työllisyyden ja vähenevän syrjäytymisen kautta

arvoisa rouva puhemies tähän edellisen edustaja gustafssonin puheenvuoroon jatkoksi pieniä tuloeroja on pidetty takuuna sille että kaduilla voi kulkea turvassa ja yhteiskunnassa säilyy rauha katkeruus synnyttää radikalisoitumista ja niin pois päin ja sen vuoksi työ eriarvoisuuden ehkäisemiseksi on hyvin tärkeää eriarvoisuus pienituloisuus köyhyys syrjäytyneisyys ne ovat kaikki vähän eri asioita moni liittyy toisiinsa mutta ei kuitenkaan esimerkiksi köyhyys ei ole yhtä kuin syrjäytyminen moni menee töihin saa pientä palkkaa itse asiassa viisisataatuhatta tällaista suomalaista menee töihin ja he eivät suinkaan ole syrjäytyneitä mutta he ovat köyhiä kuten olen aiemmin tässä keskustelussa todennut suomi on kuitenkin yksi maailman tasa arvoisimmista maista ja meillä on moni asia paremmin kuin monessa muussa maassa meidän on tehtävä työtä jotta suomi säilyykin maailman mallimaana hyvinvointiyhteiskunnan perusteita ei saa rapauttaa ja sen kehityskulusta me oppositiossa olemme huolissamme

arvoisa puhemies edustaja gustafsson mietti sitä että mikä meillä on pielessä kun viisituhatta viiva kymmenentuhatta nuorta on vaarassa syrjäytyä itse olen kyllä sitä mieltä että tämä on sellainen seikka josta meidän pitäisi puhua paljon enemmän kaikki muutkin varmasti ovat huolissaan nuorten tulevaisuudesta ja miettivät miten se saataisiin paremmaksi olen nuorisotyössä mukana ja mietin jatkuvasti sitä miten me saisimme nuoret ikään kuin paremmin aktivoitumaan yksi siinä on se että tällä hetkellä heillä ei ole mahdollisuuksia ansaita omaa rahaa ja itsekunnioitusta tietysti se ei ole ratkaiseva asia väitän että olisi parempi kun meillä olisi sellainen ilmapiiri että hyväksyttäisiin se että joku voisi tehdä töitä vaikka sitten pienellä palkalla kenelle tahansa siitä heti kolmetoista viiva neljätoista vuotiaasta asti ja ja ansaita omaakin rahaa

arvoisa puhemies edustaja suutari on ihan oikeilla jäljillä nyt kun paljon puhutaan meidän peruskoulun uudistamisesta niin minun mielestäni nimenomaan yläasteella tulisi tämmöisiä työelämäyhteyksiä parantaa merkittävästi kun perehdyin ammatillisen reformin lainsäädännön yhteydessä eri maiden käytäntöihin niin minusta oli jännää mielenkiintoista nähdä että tanskassa peruskoulun jälkeen kuusikymmentä prosenttia ikäluokasta jatkaa välittömästi suomessa sitä kutsuttaisiin kymppiluokaksi jossa lähdetään siitä että heidän valmiutensa jatko opintoihin ovat puutteellisia sitten kun me vielä tiedämme että pojat kehittyvät vuosi puolitoista hitaammin kuin tytöt niin meillä vuotiaista pojista mitä sanaa nyt käyttäisi vielä tämmöinen harjaannuttamisvuosi jonka yhteydessä myöskin tällaista työharjoittelua työhön perehtymistä voisi olla olla mukana kyllä tässä joudutaan aika tämmöisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin menemään